käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia

edustaja pirkko mattila pyytää vapautusta euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen suomen valtuuskunnan jäsenyydestä ja edustaja mika raatikainen varajäsenyydestä puhemiesneuvosto puoltaa

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja sosiaali ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa rouva puhemies varhaiskasvatus on perheille erittäin tärkeä palvelu ja erittäin keskeinen osa meidän koulutusjärjestelmäämme varhaiskasvatus on tutkitusti myös vaikuttavin osa koulutusjärjestelmäämme sitä on viime vuosina kehitetty erityisesti pedagogisesti päiväkodeissa lapsiamme hoitavat korkeasti koulutetut pedagogiikan ammattilaiset varhaiskasvatus ei enää tänä päivänä ole vain sitä että lapset pitää saada jonnekin talteen vanhempien työpäivän ajaksi vaan varhaiskasvatus on pedagogista suunnitelmallista työtä joka tukee lapsen kasvua ja kehitystä pidän tärkeänä sitä että oikeus varhaiskasvatukseen on jokaisen lapsen saatavilla ja jokaisen lapsen oikeus vaikeasta taloustilanteesta johtuen oikeutta varhaiskasvatukseen esitetään muutettavaksi siten että jokaiselle lapselle säädetään oikeus laadukkaaseen kahdenkymmenen tunnin laajuiseen varhaiskasvatukseen viikossa lapsella olisi oikeus laajempaan kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen mikäli vanhemmat tai huoltajat käyvät töissä kokoaikaisesti opiskelevat tai toimivat päätoimisesti yrittäjinä arvoisa puhemies takaamme perheille mahdollisuuden vaikuttaa heidän saamaansa palveluun kahdenkymmenen tunnin laajuinen varhaiskasvatus on järjestettävä perheille ainakin kahdella vaihtoehtoisella tavalla joko joka päivä tapahtuvana osapäiväisenä varhaiskasvatuksena joka olisi varmasti pedagogisesti mietittynä se parempi vaihtoehto tai sitten osaviikkoisena tiettyinä viikonpäivinä järjestettävänä palveluna joka saattaisi tulla kysymykseen erityisesti esimerkiksi jos on pitkät etäisyydet kodin ja päiväkodin välillä lapsen ja perheen tarpeet huomioidaan myös silloin jos toinen vanhemmista jää työttömäksi tällöin lapselle turvataan oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen kahden kuukauden pituisella siirtymäajalla varhaiskasvatusoikeuden muutoksesta huolimatta lapsella säilyy oikeus samaan hoitopaikkaan päiväkodissa

kokopäiväisen päivähoitopaikan myöntämisessä raskasta byrokratiaa ei tarvitse ottaa käyttöön kunnat voivat edellyttää selvityksen antamista hoidon tarpeesta mutta pakkoa ei ole luotamme perheiden ilmoitukseen ja koulutetun henkilöstömme arvioihin seuraamme tarkasti lain muutosten vaikutuksia lasten varhaiskasvatus on järjestettävä siten että

laissa määritellyt varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tavoitteet saavutetaan myös kahdenkymmenen tunnin osallistumisella kunnalla on aina viime käden vastuu siitä että lasten varhaiskasvatus järjestetään turvallisesti ja lasten tarpeiden mukaisesti ehdotetulla varhaiskasvatusoikeuden muutoksella toteutetaan hallitusohjelmassa varhaiskasvatukselle asetetut julkisen talouden tasapainottamiseksi välttämättömät menosäästöt

niin ja tässä yhteydessä debattikeskustelu jotenka pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron varaamaan sen nousemalla seisomaan ja painamalla viides painiketta

arvoisa puhemies hyvä ministeri haluaisin kysyä mitä totuudella on merkitystä nimittäin kun varhaiskasvatukseen tehdään nyt näitä muutoksia subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamisen nimissä niin ensimmäistä kertaa emme ole tässä kelkassa kyydissä viime hallituskaudella tästä luovuttiin koska säästöä ei ollut tulossa ensinnäkin katsottiin jo perustuslain ennakkotapauksen pohjalta että työttömät ja heidät lapsensa suljettiin ulkopuolelle koska perustuslaissa on vahva ennakkotapaus asiasta jolloin työttömien ei pitäisi olla ollenkaan tässä mukana mutta te olette ministeri ottanut heidät mukaan tämän perustuslakinäkökulman jättänyt huomiotta lisäksi me ihmettelemme sitä että kun viime hallituskaudella subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen kariutui siihen että jotta tämä menisi perustuslakivaliokunnassa läpi olisi pitänyt muuttaa osapäivälasten asema kaikille lapsille samaksi ja luopua tästä yksi kautta kolmetoista mitoituksesta niin tästä asiasta ei lue näissä esittelyteksteissä mitään miksi tämä asia ei ole ollut esittelyssä mukana tuntuu että nyt venytetään

perhepäivähoitajien palkasta lähtee neljäsosa pois ja kun tätä viime kaudella säädettiin ihmeteltiin miten voidaan perustuslain edessä yhtä työntekijäryhmää kohdella näin ja näistä syistä johtuen vielä kysyn teiltä ministeri miksi näitä tosiasioita ei ole tuotu ollenkaan tietoon tämähän asettaa koko lakihankkeen perustuslain edessä huonoon valoon

tämä on todellakin ratkaisu joka vaikuttaa ja kohdistuu jälleen kerran pienituloisimpiin ihmisiin eli sillä tavalla ei millään tavalla ole perusteltavissa toinen vaikka tämä hallitus on ilmoittanut pyrkivänsä vähentämään byrokratiaa kaikissa asioissa tämä ratkaisu tulee lisäämään byrokratiaa kun joudutaan selvittelemään vanhempien taustoja ja sitä kenen lapsi on oikeutettu kokopäivähoitoon ja kenen lapsi ei vielä yksi ongelma työntekijöiden näkökulmasta kun ryhmäkokoja kasvatetaan ja subjektiivista päivähoito oikeutta muutetaan niiden yhteisvaikutuksena ryhmistä saattaa muodostua monikymmenpäisiä ammattilaiset veikkaavat jopa lähes neljänkymmenen lapsen ryhmiä millä tavalla laadukkaasta varhaiskasvatuksesta pidetään kiinni tämänkokoisissa ryhmissä

edustaja järviselle en näkisi byrokratiana sitä jos lasten taustoja selvitetään ajatellaan lasta jolla on lastensuojelutarpeita lastensuojelutarpeita mikä sen parempi paikka on tehdä yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen välillä ja käydä sitä keskustelua mikä on lapsen parhaaksi jollain tavalla tämä näkökulma jää kokonaan pois nyt puhutaan tietyllä tavalla niistä selvistä tapauksista mutta entä ne lapset joiden osalta voi olla jopa heidän etunsa mukaista että yli poikkihallinnon käydään lapsen tilannetta lävitse

puhemies mielestäni tämä on surullinen päivä ja tämä on surkea hallituksen esitys kaikki eri toimenpiteet jotka kohdistuvat varhaiskasvatukseen tällä hetkellä muodostavat todella hankalan kokonaisuuden ja tulevat vaikuttamaan heikentävästi varhaiskasvatuksen laatuun

hallituksen esitys oikeasti perustuu koska kaikki tutkimukset osoittavat miten laadukas varhaiskasvatus tukee lasta pitkälle teini ikään asti se on myös tehokkain tapa tukea sekä lasta että lapsiperheitä haluaisin myös kysyä onko hallitus mitenkään huomioinut tai arvioinut miten tämä puhemies on todella vaikea puhua kun kaikki täällä puhuvat onko hallitus siis mitenkään huomioinut tai arvioinut miten tämä lakiesitys tulee vaikuttamaan käytännössä päiväkotiryhmissä yhdessä ryhmässä tulee olemaan kokopäivälapsia puolipäivälapsia ja lapsia jotka ovat vain muutaman päivän viikossa

on musta synkkä

on nyt kerta kaikkiaan päässyt unohtumaan tämä varhaiskasvatukseen liittyvä subjektiivinen päivähoito oikeus viedään lapsiasiavaltuutetun mukaan noin kymmeneltätuhannelta lapselta jotka siirtyvät osapäiväisiksi asiaan on myös kiinnittänyt huomiota eduskunnan apulaisoikeusasiamies sakslin hänen mukaansa lasten asettaminen erilaiseen asemaan ei voi perustua yksinomaan taloudellisiin seikkoihin sillä perustuslakivaliokunnan käytännön valossa

kannalta hyväksyttävä peruste on meillä merkillinen hallitus kun törmää ja joutuu tekemisiin myöskin perustuslakivaliokunnan kanssa ja nyt on kyseessä lapset jolloin luulisi että he ansaitsevat parhaimman mahdollisen kohtelun mitä te vastaatte

pidetään kiinni näistä yhden minuutin vastauspuheenvuoroajoista

arvoisa rouva puhemies haluan ensiksi kiittää hallitusta siitä että tähän esitykseen sisältyy lapsivaikutusten arviointi kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä tahtoo kuitenkin kiinnittää lainvalmistelijoiden huomion osa aikaista työtä tekevien tilanteeseen että se tulisi esityksessä riittävästi huomioiduksi esityksen yhdennessätoista a pykälässä muun muassa todetaan että kunta päättää lapsikohtaisesti määräajaksi tarkemmat säännölliset varhaiskasvatuksen toiminta ajat haluaisimme painottaa että osa aikatyötä tekevät eivät aina pysty itse päättämään työvuorojansa eivätkä siten myöskään hoitotarvetta esityksen pohjalta on nyt riski että väliinputoajiksi jäävät osa aikatyötä tekevät joiden lasten hoitotarve ei kuitenkaan ylitä kahtakymmentä tuntia viikossa

laadukas varhaiskasvatus kuuluu kaikille lapsille suomessa minimi kaksikymmentä tuntia laaja varhaiskasvatus on edelleen mahdollista jos on tarvetta siihen ja siihen päädytään kun perheen kanssa keskustellaan kysyisin ministeriltä jos päädytään siihen että lapsi tarvitsee

vaikka äiti tai isä tai molemmat ovat kotona onko se vielä mahdollista ja toiseksi kysyisin vielä varhaiskasvatussuunnitelma tehdään jokaiselle lapselle mitä se tarkoittaa mitä tämä suunnitelma pitää sisällään

puhemies varhaiskasvatus ja oikeus täysipäiväiseen varhaiskasvatukseen ovat lapsen oikeus ja se että hallitus nyt lähtee arvioimaan ja rajoittamaan tätä lapsen oikeutta sen perusteella mikä työmarkkinatilanne on on todella erikoinen arvovalinta me puhumme siitä että esiopetus kuusi vuotiaille koskee kaikkia ja esimerkiksi maahanmuuttajataustaiset lapset ja työttömien vanhempien lapset ovat usein niitä jotka eri tutkimusten mukaan tarvitsevat eniten sitä varhaiskasvatuksessa olevaa pedagogista kasvatusta ja te olette rajoittamassa juuri heiltä sitä mahdollisuutta joka vahvistaa myös koulutuksen tasa arvoa nyt ei ole kysymys vain päivähoidosta vaan jatkumosta kohti koulutusta ja arvoisa puhemies olen todella yllättynyt siitä että kokoomuslainen opetusministeri myös edustaja lauslahti tässä nyt korosti että tällainen kyyläämistä korostava lainsäädäntö on teidän mielestänne hyvää vuoropuhelua miten ihmeessä se on hyvää vuoropuhelua että vanhemmat esimerkiksi pätkätyöläiset joutuvat arvioimaan muuttuvaa

ja häpeämään sitä että heidän lapsensa voi joutua ehkä vaihtamaan ryhmää ja ryhmäkoot kasvavat sen perusteella mikä on heidän

tämän esityksen seurauksena koulutuksellinen tasa arvo ei enää toteudu meidän suomalaisessa varhaiskasvatuksessamme jatkossa nämä osapäivälapset joutuvat viettämään aikaansa jopa kolmenkymmenenyhdeksän lapsen ryhmissä kun taas kokopäivälapset ovat näissä kahdenkymmenenneljän lapsen ryhmissä jota määrää te myöskin olette kasvattaneet toisaalta kuka jatkossa määrittelee sen tälle kokopäivähoidolle joissain kunnissa vanhemmat saavat itse määritellä tämän syyn joissain kunnissa saattaa olla hyvin tiukka ei linja vaikka syytäkin saattaisi löytää tässäkään ei yhdenvertaisuus enää enää toteudu vain hyvin harvalla lapsella on taustalla lastensuojelun asiakkuutta mutta silti näitä muita muita syitä voi hyvinkin hyvinkin löytyä toisaalta sitten kun nämä vanhempien tilanteet vaihtuvat jatkuvasti niin lapsesta saattaa tulla tällainen heittopussi jota jatkuvasti sitten heitellään ryhmästä toiseen riippuen siitä mikä työmarkkina asema vanhemmilla on vaikkakin olette määritelleet että se on sama päiväkoti ryhmä voi vaihtua päiväkodin sisällä montakin kertaa ja tämä ei ole kyllä turvallista lapsuutta kenellekään lapselle

kritiikki kohdistuu siis siihen että tiettyjen lasten aika vanhempansa kanssa lisääntyy noin reilulla viidellätoista tunnilla viikossa erilaiset osa aikaiset hoitoratkaisut ovat jo nyt osa perheiden arkea ei ole olemassa yhtä hyvää varhaiskasvatuksen mallia jonka noudattamiseen valtio voi velvoittaa
esimerkiksi perheeni käytti juuri tätä kahdenkymmenen tunnin varhaiskasvatuksen määrää vanhemmalle lapsellemme kun olin nuoremman kanssa kotona minusta tämä kahdenkymmenen tuntiakin tuntui hyvin ylenpalttiselta että sain viedä seuraa ja leikkiä kaipaavan päiväkotiin sillä aikaa kun hoidin vauvaa kotona

rouva puhemies tämä päätös sekä subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamisesta että ryhmäkokojen kasvattamisesta on yksi järjettömimmistä päätöksistä mitä tämä hallitus tekee taloudellisesti varhaiskasvatukseen panostaminen kannattavimmista investoinneista joita voimme yhteiskunnassa tehdä oecdn laskelmien mukaan varhaiskasvatukseen sijoitettu yksi euro tuottaa seitsemän euron hyödyn yhteiskunnalle hallituksen varhaiskasvatukseen esittämät leikkaukset kuten subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen ja nimenomaan myös tämä ryhmäkokojen kasvattaminen ovat paitsi lapsen hyvinvoinnin näkökulmasta järjettömiä huonoja päätöksiä myös taloudellisesti todella huonoja päätöksiä

puhemies kun nyt on kysymys lapsen oikeudesta niin eikö ole lapsen oikeus että viettää enemmän aikaa oman vanhemman kanssa minun yhdeksän vuotiaallani joka on kolmannella luokalla on kaksikymmentäkolme tuntia viikossa koulua ja minkä takia minun kaksi vuotiaani sitten tarvitsisi neljäkymmentä tuntia viikossa

se muka heikentäisi lapsen kasvua ja kehitystä tai myöhempää oppimispolkua me emme ole poistamassa lasten subjektiivista päivähoito oikeutta me olemme rajaamassa sitä jotta vanhemmilla olisi enemmän aikaa viettää lasten kanssa

puhemies tämä hallitus tekee paljon huonoja päätöksiä mutta tämä on kyllä näistä leikkauspäätöksistä varmasti yksi lyhytnäköisimmistä ja haitallisimmista mikä tässä esityksessä sitten on ongelma no ensimmäinen ongelma on tämä hallituksen päätös ryhmäkokojen kasvattamisesta joka tulee heikentämään varhaiskasvatuksen laatua kaikkien lasten ja lapsiperheiden osalta toinen ongelma tässä subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamisessa ja erityisesti siinä tarveharkinnassa mikä siihen ollaan tuomassa on se mihin perheisiin se rajaus ennen kaikkea tulee kohdistumaan eli on syytä arvioida että rajoitus erityisesti tulee nostamaan kynnystä kokopäiväistä hoitopaikkaa erityisesti niiden perheiden kohdalla jotka eniten sitä tarvitsisivat ja täten se tulee lisäämään perheiden eriarvoisuutta entuudestaan kyllä minun mielestäni surullinen totuus tästä lakiesityksestä on se että tässä ei ole menty lapsen etu edellä vaan säästöt edellä ja kaiken lisäksi arviot saatavista säästöistä perustuvat selvityksiin jotka ovat yli kymmenen vuotta vanhoja eivätkä eivätkä varmasti pidä paikkaansa enää

olennaista tässä on mielestäni se että kaikilla lapsilla on jatkossakin subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen kahteenkymmeneen tuntiin viikossa joka kestää kansainvälisen vertailun meihin rinnastettaviin maihin

että jos työmarkkinatilanne henkilöillä on sellainen että he tarvitsevat esimerkiksi päästäkseen työmarkkinoille heillä on oikeus silloin lapsi viedä eli tässä on hyvin kokonaisvaltaisesti ajateltu sitä mikä on yhteiskunnan vastuu ja mikä on ihmisten oma vastuu kuitenkin taaten kaikille lapsille sen vähintään kaksikymmentä tuntia joka on erinomainen

olen itse saanut olla mukana tekemässä ja luomassa subjektiivista päivähoito oikeutta kaikille lapsille se oli historiallinen tilanne ja naiset yli puoluerajojen saivat tämän aikaiseksi se oli todella taistelu me olemme maailmankuuluja meidän päivähoidostamme yleensä sanotaan että dont change a winning team on todella mielenkiintoista että nyt pelkästään taloudellisista syistä päätetään että lasten oikeudet asetetaan toissijaisiksi me tiedämme kaikki että ne vahvat vanhemmat ja perheet jotka ovat eri tilanteissa kyllä tulevat pystymään vaatimaan lapsilleen enemmän

arvoisa puhemies juuri näin tehtiin aikanaan historiaa ja tänään tehdään toisenlaista historiaa tämä on hyvin valitettavaa ja ja hyvin murheellista hallitukselta romuttaa jotain mikä on tässä yhteiskunnassa ollut niin kovin arvokasta tässä paitsi tutkijoita taloustieteilijöitä niin kuunnellaan ihmeessä myös niitä ihmisiä jotka tekevät töitä näiden lasten kanssa päiväkodeissa mitä he kertovat tästä minkälaisia

valitettavasti ei saavuteta niitä tuloksia mitä meille kerrotaan laskelmat ovat hyvin epämääräisiä varhaiskasvatuksen yhteys oppimistuloksiin ja pärjäämiseen myöhemmin on ollut hyvin selkeää ja tämä mahdollisuus yhtä lailla otetaan lapsilta pois ja työelämän epävarmuutta ei pidä millään tavalla tuoda tavalla jolla nyt tuodaan mukaan myös lasten elämään se epävarmuus on jo olemassa vanhempien elämässä jokapäiväisessä elämässä mutta nyt se tuodaan myös lasten elämään kaiken kaikkiaan tämä on hyvin murheellinen päivä suomalaisille lapsille ja suomalaiselle tulevaisuudelle

subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoittamisen lisäksi hallitus on päättänyt suurentaa myöskin ryhmäkokoja ja tästä kärsivät erityisesti niin sanotut erilaiset oppijat näitä erilaisia oppijoita arvellaan olevan jopa yli kaksikymmentä prosenttia kaikista lapsista nämä lapset tarvitsevat paljon henkilökohtaista tukea ja ohjausta pienet ryhmäkoot ovat kaikkein paras tukimuoto näille erilaisille oppijoille ja niille lapsille joilla on psykososiaalisia tai neuropsykiatrisia häiriöitä voi olla että tällainen lapsi pärjää erinomaisesti pienessä ryhmässä mutta joutuu kohtuuttomiin tilanteisiin isommassa ryhmässä ryhmäkokojen kasvattaminen on huono asia ja nyt kun osa aikaisia lapsia tulee entistä enemmän niin tämä tarkoittaa sitä että ryhmäkoot voivat kasvaa valtavan suuriksi erityistä tukea tarvitsevien lasten huomioiminen tulee lähes mahdottomaksi tämä todennäköisesti lisää valtavan paljon lasten syrjäytymisriskiä

puhemies minusta on erittäin tärkeää että perheiden valinnanvapaus säilyy jatkossakin sen esimerkiksi edustajien kosonen ja huhtasaari hyvät puheenvuorot toivat ihan arjen kokemuksesta esille on syytä muistaa tässä keskustelun tuoksinassa se että tarpeen vaatiessa perheellä on edelleen oikeus kokopäiväiseen hoitoon ja että subjektiivinen päivähoito oikeus ei suinkaan poistu niin kuin tässä voisi julkisesta keskustelusta saada käsityksen vaan sitä sitä todellakin rajataan ja ne ovat kuitenkin aivan eri asiat edelleenkin taataan oikeus puolipäiväiseen hoitopaikkaan kunnat myös velvoitetaan järjestämään hoito joko osa aikaisesti tai tiettyinä päivinä kokopäiväisesti eli perheitten tarpeitten ja omien ratkaisuitten mukaan

sitten ministeri ja sen jälkeen jatkamme toki debattia nämä kolme henkilöä ovat edustajat karimäki pekonen ja adlercreutz elikkä ensiksi edustaja karimäki olkaa hyvä
arvoisa rouva puhemies kyllä hyvinvointiyhteiskunta on nyt kristallinhauras ja murenee hallituksen toimien käsissä te nimenomaan viette perheeltä valinnanvapauden siinä että lapset saisivat kokopäiväistä hoitoa te rakennatte lasten luokkayhteiskuntaa viette työttömien lapsilta ja pientä vauvaa hoitavien

joka korosti sitä kuinka tärkeää lapselle on kuulua ryhmään olla osa ryhmää niin ettei tule joku kesken päivää ja lähde joku ryhmästä kesken pois se lisää häiriötekijöitä se lisää kiusaamista se lisää sitä että jotakin lasta ei oteta ryhmään mukaan ja toisaalta ette ole arvioineet päivähoitoa lastensuojelusyistä niitä vahvoja perusteita miksi juuri lastensuojelusyistä kokopäivähoidon pitää olla ihan automaattisesti mahdollista jatkossakin

synnyttäminen vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi kyllä minua nyt hävettää olla täällä eduskunnassa minua hävettää naisverkoston puolesta että nyt me olemme vuonna kaksituhattaviisitoista hautaamassa tämän subjektiivisen päivähoito

normeja pitäisi purkaa byrokratiaa vähentää ja työelämää joustavoittaa mutta mitä tekee hallitus jokaisen päätöksen kohdalla hallituksen tulisi kysyä itseltään ja mielellään muutamalta asiantuntijalta ellei se ole liikaa vaadittu ainakin nämä asiat säästääkö tämä rahaa vähentääkö se byrokratiaa vähentääkö tämä sosiaalista eriarvoisuutta onko lasten etu etusijalla lisääkö se tasa arvoa joustavoittaako se työmarkkinoita ylläpitääkö se tervettä kilpailua julkisen sektorin välillä näihin kaikkiin kysymyksiin vastaus on valitettavasti ei luodaan tarveharkintainen byrokraattinen järjestelmä lisätään jäykkyyttä työmarkkinoille vaikeutetaan naisten asemaa työelämässä ja sysätään lasten etu taka alalle sen lisäksi yksityiset päiväkodit ajetaan tukalaan asemaan samalla päiväkodit pakotetaan tilanteeseen jossa ne joutuvat pitämään tyhjiä paikkoja varalla sen varalta että perheen tilanne muuttuisi ei tällaisia muutoksia kannata tehdä varsinkin kun säästö edellisen hallituksen laskelmien mukaan on häviävän pieni tai

arvoisa rouva puhemies ymmärrän erittäin hyvin sen että nämä hallituksen esitykset herättävät myös kriittisiä puheenvuoroja ja ei kukaan näitä säästölakeja täällä eduskunnassa mielellään esittele mutta haluan kuitenkin sanoa sen että että pidän kohtuuttomina näitä puheenvuoroja joissa pelotellaan perheitä varhaiskasvatuksen laadun romahtamisesta tai monikymmenpäisistä ryhmistä kun samaan aikaan juuri tänään esimerkiksi vierailin opetushallituksessa valmistellaan varhaiskasvatuksen perusteita joissa nimenomaan pyritään laadullisesti vahvistamaan meidän varhaiskasvatustamme tässä vaikeassakin tilanteessa samaan aikaan ensi vuonna käynnistämme varhaiskasvatuksen kehittämisohjelman johon meillä on käytettävissä seitsemän miljoonaa euroa henkilöstön osaamistason nostamiseen se on sellaista mitä he ovat itsekin toivoneet että he saisivat täydennyskoulutusta ja että me voisimme siellä varhaiskasvatuksessa kasvattaa

viime aikoina ollut lapsi varhaiskasvatuksessa tietää että perheet ja päiväkodin henkilökunta ovat jatkuvassa kontaktissa keskenään kun mietitään mikä sen lapsen parhaaksi on milloinkin ja miten perheiden tilanteet muuttuvat jokainen tietää sen että jo tänäkin päivänä

hyvä työkalu siihen että voidaan käydä sitä normaalia ja luonnollista lapsen parhaaksi olevaa keskustelua päiväkodin henkilökunnan ja perheiden välillä no sitten tässä kysyttiin näistä säästöistä varhaiskasvatusoikeuden muutos arvioiden mukaan tuottaa kuudenkymmenenkahden miljoonan euron säästöt ja tämä suhdeluvun muutos kuudenkymmenenseitsemän miljoonan euron säästöt nämä säästöt on laskettu yhteistyössä opetus ja kulttuuriministeriön ja valtiovarainministeriön virkamiestyönä me tietysti poliitikkoina ja lainsäätäjinä nojaamme virkavastuulla tehtyihin laskelmiin se mikä on tietysti totta on se että että nämä lait antavat mahdollisuuden kunnille

kysyitte tämän lainsäädännön perustuslainmukaisuudesta niin kuin hyvässä lainsäädännössä aina jo tässä valmisteluvaiheessa sitä on arvioitu mutta viime kädessä perustuslakivaliokunta tietysti arvioi sen voidaanko nämä muutokset viedä eteenpäin sitten vielä haluan alleviivata sitä että kun täällä on oltu huolissaan syrjäytymisvaarassa olevista lapsista ja ja perheiden tilanteista niin pidän erittäin tärkeänä että tässä laissa on mukana kirjaus siitä että silloin kun se on lapsen edun lapsen kasvun ja kehityksen kannalta lapsen edun mukaista

kiitos vielä alleviivaan näitä sosiaalisia syitä jotka on kirjattu sinne lakiin elikkä kun olette huolissanne siitä että jos on syrjäytymisvaarassa oleva lapsi tai jos on erityinen tarve tai perheestä lähtevät syyt

joiden kohdalla perhe ja lapsi voisi hyötyä siitä että lapsella olisi täysi varhaiskasvatusoikeus niin silloin se pitää lain mukaan tälle perheelle suoda ja tällä lapsella on silloin oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen eli tämä on sinne lakiin kirjattu opetus ja kulttuuriministeriössä tulemme erittäin tarkkaan arvioimaan sitä miten tämä toteutuu käytännössä ja meillähän on valmius täällä tietenkin myöskin tehdä muutoksia jos katsotaan että tämä ei riittävästi toteudu myöhemmässä

monia säästölakeja mutta me teemme sen siksi että meidän perheillä olisi tulevaisuudessa täällä sellainen hyvinvointiyhteiskunta johon johon meillä on varaa ja joka tukisi hyvinvointia ja joka myöskin olisi sukupolvien tasa arvon näkökulmasta oikeudenmukainen eikä sysäisi sitä kaikkea velkaamme tuleville sukupolville eli näille pienille lapsille joista tänään

ministeri

totesitte itsekin puheenvuorossanne että päiväkodeissa käydään näitä keskusteluja henkilöstön kanssa ja perheiden kanssa siitä mikä olisi paras tie kyllä tuntuvat olevan hyvin vahvasti sitä mieltä että nimenomaan tämä keskusteluun ja sopimiseen pohjautuva tapa lähestyä tätä asiaa on paras mahdollinen eikä niin että siinä on tämä rankaiseva elementti mukana että päiväkodin johtaja tai tai päivähoidosta vastaava henkilökunnassa voi sitten sanoa että että teille ei nyt kuulukaan sitten kokopäivähoito että me määräämme että teidän lapsenne saa pelkästään kaksikymmentä tuntia se

ja henkilöstön ja lasten välit arvoisa ministeri kysyisin ettekö ole ollenkaan huolissanne siitä että että perheet joutuvat tässä ikään kuin sitten avautumaan ja kertomaan kaikki ongelmansa ja ja tuomaan ne sinne päiväkotiin jotta saisivat lapselle hoitopaikan eikö tämä leimaa stigmatisoi nimenomaan perheitä ja lapsia

muistuttaa siitä että kaiken kaikkiaan varhaiskasvatuksesta ovat vastuussa ensi sijassa vanhemmat tämä pitää mielestäni muistaa ja sitten haluan myös toisena sääntönä muistuttaa että lapsuus on erittäin lyhyt aika toiset lapset haluavat mielellänsä mennä päivähoitoon ja näihin yhteisiin tiloihin mutta on myös sellaisia jotka haluavat olla kotona ja tämäkin on muistettava mutta on myös hyvä että tätä varhaiskasvatusta on kehitetty että jokaisella on mahdollisuus kahteenkymmeneen tuntiin viikossa kyllä minua ainakin ihmetyttää tai hallituksen edustaja että jos molemmat vanhemmat ovat kotona niin ne lapset viedään tuonne varhaiskasvatushoitoon minä kyllä ihmettelen mikä on vanhempien osuus tämän päivän kasvatuksessa ja rajaamisesta huolimatta jää vielä mahdollisuus tarveharkintaisesti saada kokopäiväistä hoitoa lakiesitys korostaa perheen kuulemista päätöksenteossa että mielestäni tässä lakiesityksessä ei ole dramaattisia piirteitä niin kuin täällä

kotihoitoa ja lasten päivähoitoa ei tule asettaa vastakkain molemmille on paikkansa mutta tässä on kysymys siitä mitä hallitus aikoo tehdä subjektiiviselle oikeudelle kokoaikaiseen päivähoitoon ja on murheellista sanoa että hallitus totisesti romuttaa lasten subjektiivisen oikeuden kokoaikaiseen päivähoitoon tekee siitä historiallisesta saavutuksesta joka edellisinä vaikeina lamavuosina aikaansaatiin tässä maassa silppua

tasa arvotavoitteita vastaan tämä lisää byrokratiaa kunnissa ja heikentää myös talouskasvua ja työn ja perheen yhteensovittamista tässä ei ole mitään järkeä eikä ole järkeä myöskään näissä niin sanotuissa taloudellisissa tavoitteissa sillä saatavissa oleva säästö on aivan olematon suhteessa siihen

katselen tuossa tns gallupin tekemää tutkimusta joka on päivätty kolmas kesäkuuta siinä suomen kansalta kysytään mitä mieltä he ovat siitä että subjektiivista päivähoito oikeutta rajataan jos toinen vanhemmista on kotona siinä kysytään rajaamisesta joko työttömyyden vuoksi tai sitten siksi lapsista on kotona kahdeksankymmentä prosenttia suomen kansasta kannattaa tätä sitä vastustaa neljätoista prosenttia sosialidemokraattien kannattajista jos saan puhua seitsemänkymmentä prosenttia kannattaa tätä ja vihreitten kannattajista seitsemänkymmentäkuusi prosenttia kannattaa tätä halusin vain kertoa referenssinä että

lastenhoidon tarvetta arvioidaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa hoitajien ja ja ohjaajien ja kotien kanssa ja näin tehdään myös

puhemies yksikään asiantuntija ei kannata sitä että että päivähoito oikeutta rajataan lailla ja miksi ei koska kyseessä on lapsen oikeus nimenomaan lapsen oikeus jokaisen lapsen oikeus päivähoitoon on tärkeä syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta ja pahoinvoinnin ehkäisyn näkökulmasta kun tämä laki pannaan voimaan sen jälkeen uupuneen vanhemman on itse ymmärrettävä hakea apua silloin kun valvoo öitä vauvan kanssa vanhemman jolla on esimerkiksi diagnosoimaton mielenterveyden häiriö täytyisi ymmärtää hakea apua ennen kuin hän vahingoittaa lasta tai vanhemman jolla on päihdeongelma jota hän salailee pitäisi kuitenkin ymmärtää tekevänsä väärin hoitaessaan vauvaa päihdeongelmaisena te oletatte että hän menee päivähoidon päällikölle ja ilmoittaa että minulla on päihdeongelma voisinko saada te oletatte että maahanmuuttajataustainen vanhempi joka ei osaa suomen kieltä yhtäkkiä osaakin käyttää suomen kieltä ja osaa tehdä asianmukaisen hakemuksen mihin te perustatte nämä oletukset tähän reaalitodellisuuteen

arvoisa rouva puhemies kun subjektiivisen päivähoito oikeuden rajausajatus nousi ensimmäisen kerran esiin pari vuotta sitten minä kävin aika laajalti läpi kansainvälisen tutkimuksen haastattelin lukuisia suomalaisia asiantuntijoita ja kirjoitin rajauksen vaikutuksista silloin monikymmensivuisen raportin lämpimästi suosittelisin myös ministerille joka selvästikään ei ole sitä lukenut sen raportin pohjalta uskallan aika varmasti sanoa että tässä uudistuksessa ei ole kysymys säästöistä ei ole kysymys koska jos otetaan lastensuojelun kasvavat kustannukset huomioon ja kun otetaan byrokratian kasvavat kustannukset huomioon mitään säästöjä ei ole tulossa

arvoisa rouva puhemies totta kai lapsen ensisijainen kasvatusvastuu on siellä kotona enkä usko että tässä keskustelussa nyt halutaan lähteä arvottamaan kotihoitoa päivähoitoa vastaan mutta varmasti myös ministeri ymmärrätte sen että täällä on ihan aiheellinen huoli siitä minkälaisena tuo varhaiskasvatuksen laatu säilyy niille lapsille joiden vanhemmat tuon varhaiskasvatuksen

ovat valinneet koska kun lapsiryhmien koot kasvavat kun hoitajamitoitusta on kasvatettu samanaikaisesti myöskin näitten osa aikaisten lasten määrä tuolla hoidossa lisääntyy kun tätä tätä subjektiivista

arvoisa rouva puhemies tässä ei todellakaan ole kyse mistään helposta asiasta mutta kyllä tämä keskustelu täällä silti on melkoista liioittelua ja dramatisointia tässä saa sen kuvan että tässä oltaisiin todellakin lopettamassa subjektiivinen päivähoito oikeus ja siitähän ei ole kyse subjektiivinen päivähoito oikeus jatkuu mutta sitä rajataan edelleen jokaisella lapsella on oikeus kahteenkymmeneen tuntiin varhaiskasvatusta per viikko ja tässä esityksessä selkeästi todetaan ne perusteet lapsi on oikeutettu kokoaikaiseen päivähoitoon täällä on esitetty että perheet ja lapset joutuisivat jollain tavalla suurennuslasin alle ikään kuin kyylättäväksi ihan kuin lapsille laitettaisiin joku lappu kaulaan että minä olen tällaisesta taustasta tai minä olen tämmöisestä taustasta tästä ei todellakaan ole kyse tämä keskustelu on erityisen kovaa leimaamista ja liioittelua tämän lain suhteen tässä laissa todellakin on tarkoitus huolehtia lapsista ja siitä että jokainen lapsi saa jatkossakin riittävän varhaiskasvatuksen

arvoisa puhemies ei tee tiukkaa myöntää että ovathan tämä ja kaikki muutkin varhaiskasvatukseen kohdistuvat hallituksen säästöpäätökset poikkeuksellisen vaikeita siksi haluankin korostaa ja kiittää opetusministeriä ja ministeriötä että vaikea asia on valmisteltu nyt huolella ja monet ne julkisuudessakin esillä olleet ongelmakohdat koskien sitä arkea ja päiväkodin ammattilaisten työtä on pyritty parhaalla mahdollisella tavalla ottamaan huomioon on korostettava ja alleviivattava niin kuin moni muukin täällä on yrittänyt oppositiota muistuttaa aivan perusteltujen huolten keskellä edelleen oikeutta on kaksikymmentä tuntia viikossa ja toivoisin että kävisimme vielä perusteellisemmin läpi ja ministeri ehkä avaisi sitä miten paljon voisimme satsata enemmän siihen palveluohjaukseen jota perheet saavat siinä kohdin kun päätyvät päivähoitopaikkaa lapselle hakemaan että pohtisimme ja pysähtyisimme siihen kohtaan mitä tarpeita perheellä oikeastaan juuri nyt on lisäksi haluan puhemies korostaa että kyllä minulla väistämättä tässä tilanteessa on oltava luotto nyt päiväkotien henkilöstöön ja kunnan päättäjiin että he katsovat miten tämä laki käytännössä arjessa toteutetaan

kyllä aika hämmentyneenä seuraan tätä keskustelua entisenä päiväkodintätinä sekä perhepäivähoitajana tekee mieli kysyä missä ovat maakuntien edustajat tällä hetkellä hallituksen puolelta sillä elämä pienessä kunnassa on erilaista kuin kenties helsingissä pienessä kunnassa voi olla vain yksi päiväkoti jossa osa aikaiset ja kokopäiväiset samassa ryhmässä siellä hoitajamitoitus tehdään noitten kaikkien lapsien päiden mukaan eikä sen osalta kuinka kuinka monta tuntia he siellä viettävät eli säästöä ei synny kun leikkaatte säästämisen nimessä ainoastaan lasten oikeus varhaiskasvatukseen tai päivähoitoon leikkautuu samaan aikaan leimaatte perheitä kyllä sillä meillä pienessä kunnassa tiedetään kuka naapurissa asuu jos vain naapurissa asuu kaksi työtöntä niin ei tarvitse olla kovin suuri järjen jättiläinen että katsoo että tuossa perheessä on jotain ongelmaa kun lapsi onkin kokopäiväisesti hoidossa perhepäivähoitajien palkkauksesta leikkaatte valtavan osan sillä lapsia voi olla vain neljä kappaletta huolimatta siitä olivatko he osapäiväisiä vai kokopäiväisiä

oppositio levittää jälleen pelkoa nytten tällä kertaa vanhempien keskuudessa viimeksi peloteltiin eläkeläisiä että he jäävät hoitoa vaille ja milloin pelotellaan työntekijöitä että heidän oikeuksiaan revitään kohtuuttomasti ei tämä hallituksen esitys ollut viime vaalikaudella minkäänlainen ongelma oppositiolle silloinhan te tätä olitte itse tuomassa eteenpäin mutta nyt se on jo tasa arvokysymys nyt se on perustuslakikysymys nyt se on ihmisoikeuskysymys milloin se on mitäkin mikään ei kelpaa

luokkalaisten lasten oikeus opetukseen joka on yhdeksäntoista tuntia viikossa pitäisikö heillekin sitten laittaa jonkunnäköinen päivähoitopaikka koulun jälkeen pakolliseksi koska teidän mielestänne lapselle paras paikka on koulussa tai

ihmetyttää tämä edustaja niikon logiikka että kun lapselta otetaan oikeuksia pois niin ne paranevat siis subjektiivinen päivähoito oikeushan on ollut menestystarina suomalaiselle yhteiskunnalle kaksikymmentä vuotta ja se lähtee siitä että

jokaisella lapsella on yhtäläiset oikeudet lapsihan ei voi valita sitä mihinkä perheeseen hän syntyy ja sen takia yhteiskunnan on huolehdittava siitä että katsotaan että jokaiselle lapselle annetaan ne ne hänelle kuuluvat oikeudet nyt tässä valitettavasti hallitus tekee kyllä virheen kun se tuo tämmöisen esityksen eduskuntaan tässä nyt romutetaan sitä hyvää järjestelmää mikä meillä suomessa on ollut ja tässä byrokratia kyllä väistämättä lisääntyy elikkä me tuomme takaisin suomalaiseen systeemiin mistä me olemme aikoinaan päässeet eroon ja nyt taas ollaan sitten lisäämässä kuntalaisten ja kunnan työntekijöitten byrokratiataakkaa se ei ole hyvä ratkaisu ja varsinkaan lapsen edun mukainen ratkaisu se ei ole

puhemies on kyllä melkoista puppua edustaja niikolta väittää että tällä nyt vahvistetaan lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen tämähän kuulostaa siltä kuin jokunen aika sitten kun täällä koulutuksesta puhuttiin leikataan kolme miljardia ja sanotaan että hei me kehitetään onko tämä taas niitä hei me kehitetään lakeja ministeri grahn laasonen te väitätte että byrokratia ei lisäänny tosiasia on että se lisääntyy te ette tätä mustaa saa puhuttua valkoiseksi tällä hetkellä kunnissa varaudutaan nimenomaan siihen miten tämä lain edellyttämä byrokratia siellä hoidetaan itse asiassa edustaja satonen sen juuri totesi tässä myönsi puheenvuorossaan kun hän kertoi ja luetteli kaikki ne poikkeukset jotka nyt sitten otetaan huomioon ja aina tapauskohtaisesti arvioidaan sen lisäksi tämä tulee koskettamaan nimenomaan kun lähtökohtaisesti rajataan kaikilta yhdeksääkymmentäkolmea perhettä sadasta joilla on se oikeus täyspäiväiseen hoitoon heidänkin kohdaltaan pitää tehdä päätös että se on heillekin tulee sitä byrokratiaa vielä mitä tulee näihin kustannuksiin kuntaliitto on on arvioinut että säästetään tällä edes hädin tuskin puolta mitä järkeä tässä on

puhemies pidän tässä esityksessä ongelmallisena nimenomaan tätä ryhmäkokojen kasvattamista kun jo tällä hetkellä lapsiryhmät ovat varsin suuria usein levottomia mutta sen sijaan kyllä ymmärrän perusteita päivähoito oikeuden rajaamiseen kun ottaa että edelleen säilyy tuo kaksikymmentä tuntia päivähoito oikeutta kun resurssit ovat niukat on myös mielestäni oppositiossa ymmärrettävä että panokset on kohdistettava niille lapsille ja niihin perheisiin jotka ovat heikoimmassa asemassa ja lastensuojelussahan meillä on tällä hetkellä suuria puutteita jos vanhemmat ovat kotona eivät työskentele eivätkä opiskele eikä kodissa ole erityistä sosiaalista tai terveydellistä rajoitetta lapsen hoitamiseen niin miksi yhteiskunnan tulisi taata jokaiselle lapselle kokopäiväinen päivähoito tässä herää kysymys kenellä pienistä lapsista on ensisijainen vastuu

arvoisa puhemies ei sovi kiistää etteikö kysymyksessä olisi säästölaki ja tosiasia on myös se että tähän sisältyy epäoikeudenmukaisia elementtejä mutta kuitenkin samanaikaisesti on sanottava että vastaisuudessakin meillä on kansainvälisestikin huipputasoa oleva varhaiskasvatus meillä on työnsä upeasti hoitava korkeasti koulutettu henkilökunta kipukohtia meillä nimenomaan on siinä että että henkilökunnan arvostusta ylipäätänsä varhaiskasvatuksen arvostusta pitäisi saada syvemmälle moniammatillista yhteistyötä pitäisi lisätä ja ja saada kaikkia tällaisia inhimillisiä ulottuvuuksia syvennettyä jotka tasoittaisivat sitten näitä lähtökohtaeroja nämä ovat hyvin ongelmallisia haluan kuitenkin sanoa että eilen kaupunginvaltuuston kokouksessa kuopiossa vihreät olivat kannattamassa subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamista

rouva puhemies maailma on niin erilainen kuin viisi tai kymmenen vuotta sitten maailma on ihan erilainen viiden vuoden päästä kun katsoo tämän hallituksen tavoitteita siitä että tämän maan pitäisi olla auki seitsemän kautta kaksikymmentäneljä mikä tarkoittaa sitä että meillä enemmän ja enemmän vanhemmuuden taakkaa tulee osaksi siitä että lapset ovat erityisessä asemassa ja heidän varhaiskasvatuksensa tulee entistä enemmän haasteellisempaan asemaan

joka antaa sen pohjan varhaiskasvatuksen myötä osallistua ja omaksua opetuksen ja peruskoulutuksen kautta myös enemmän ja enemmän tulevaa oppimista onkin täysin järjetöntä kun asiantuntijat ryttäävät tämän miksi olemme tällaisen oppimisen vastustamisen takana

puhemies ministeri sanoi että ei ole mukavaa viedä tällaisia säästölakeja eteenpäin eihän teidän arvoisa ministeri tarvitsekaan tämä on laki joka ei tuo säästöjä se romuttaa kyllä jotain hyvin perustavanlaatuista meidän yhteiskunnastamme täällä hallituspuolueet sanovat että leimaamista ja pelottelua harrastetaan täältä oppositiosta harrastaako leimaamista ja pelottelua myöskin oaj joka toteaa esitys subjektiivisen päivähoito ja varhaiskasvatusoikeuden rajoittamisesta kahteenkymmeneen viikkotuntiin ei edistä koulutus työvoima perhe ja lapsipoliittisia tai tuloksellisen varhaiskasvatuksen tavoitteita ja on hallituksen lapsi ja perhepoliittisten

puhemies ristiriitaisuuksia on varmastikin tässä laissa monta mutta kysyisin oppositiolta kehen asiantuntijaan te vetoatte kenen asiantuntijan mukaan on myöskin lapsen etu että hän on päivähoidossa jopa kahdeksan ja kymmenen tuntia tuntia silloinkin kun toinen vanhempi on joko vanhempainvapaalla tai hoitovapaalla hoitamassa lapsia oulussa on hyviä esimerkkejä tästä yhdeksän tunnin kerhotoiminnasta jopa sellaisia esimerkkejä että laadukkaan päivähoidon

hyvä nyt kuulla että tässä on perusteena enemmänkin gallupit ja mutu tuntuma omasta kodista kuin asiantuntijatieto kun oppositiota täällä jopa syytetään siitä että me kuuntelemme tässä asiantuntijoita

hälyttäviä lausuntoja ja ja minusta on hyvin erikoista että hallituksen riveissä riveissä näitä ei kuunnella me olemme selvittäneet aika paljon sitä miten suomalaiset käyttävät päivähoitoa ja se on todella selvää että suomalaiset vanhemmat osaavat arvioida oman lapsen hoidon tarpeen silloin kun vanhemmat ovat kotona hyvin harvoin lapsi on kokopäiväisessä hoidossa ja silloin jos poikkeuksellisesti lapsi on kokopäivähoidossa se perustuu lapsen etuun silloin on kyse lastensuojelun tarpeesta silloin on kyse jostain syystä jolloin tämä on lapsen edun mukaista mutta minun mielestäni on huolestuttavaa että mitään tällaisia tutkimuksia mitään näitä selvityksiä hallituspuolueissa ei tunnuta

subjektiivista päivähoito oikeutta rajataan ryhmäkokoja kasvatetaan lasten turvallisuus järkkyy ja henkilöstön työpaineet kasvavat laadukas varhaiskasvatus ehkäisee syrjäytymistä ja kaventaa lasten välistä eriarvoisuutta ja epätasa arvoa okm teki selvityksen ja tutkimuksen varhaiskasvatuksesta pääosin siihen oltiin tyytyväisiä mutta vanhempia huoletti samat asiat kuin päättäjiä ryhmäkoosta ja henkilöstön määrästä kannettiin huolta ja mikä tässä huolestuttavinta tämä asia ei näytä edes hallitusta kiinnostavan täällä on kolme edustajaa kokoomuksesta paikalla ja kolme keskustasta

puhemies haluan kiittää kristillisdemokraatteja heidän edustajiaan rakentavista kommenteista tässä nähdään että oppositiopolitiikkaa voi tehdä myös tyylillä ja rakentaen siitä saattaa jotakin saada aikaan siitä voi olla vaikka pääministeri sipilä esimerkkinä

oppositio kuten hyvin tiedätte löytää sopivat asiantuntijat joilla voi perustella että juuri tätä leikkausta ei tarvitse tehdä oajn asiantuntija tai joku muu mitä täällä on nostettu pystyy tarkastelemaan asiaa vain omasta näkövinkkelistään katsoen mutta vastuu suomen tilasta on hallituksella hallituksen pitää katsoa kokonaisuutta ottakaa tämä kritiikeissänne huomioon arvoisa puhemies tästä kaikesta huolimatta suomi ottaa viisi miljardia euroa lisää lainaa ensikin vuonna kuten täällä on käynyt ilmi vanhuksilta ei saa leikata työssä käyviltä ei saa leikata työttömiltä ei saa leikata lapsilta ei leikata keltään

tässä hallituksen esityksessä valtio säästää mutta yhteiskunta ei kyllä säästä olen ylipäätään huolissani siitä että täällä korostetaan kuntien valinnanvapautta ja vastuuta mikä on tietenkin hyvä asia mutta samalla meillä edistetään kahden kerroksen kuntien syntymistä koska vain osa kunnista pystyy vastaamaan tähän haasteeseen jonka hallitus tekee poistamalla valtionosuudet ja velvoittamalla kunnat turvaamaan päivähoidon itse okei helsinki ja valkeakoski ja jotkut yksittäiset kunnat ovat tämän pystyneet nyt hoitamaan mutta vaikkapa kuopio ilmeisesti ei tämä ei ole lasten etu että syntyy tällainen uusi jaottelu ylipäätään kysyisinkin hallitukselta ja ministeriltä oletteko te ajatelleet että se jyrkkä vastareaktio joka monista suurista kaupungeista ja kunnista on tälle esitykselle tullut myös hallituspuolueiden kunnallispoliitikkojen suusta voisi indikoida että näihin säästöihin ei uskota

arvoisa rouva puhemies edustaja heikkinen te sanoitte että täältä löytyy asiantuntija voi repäistä laatikosta mitä tahansa asiaa puolustamaan olin viime kauden sivistysvaliokunnassa neljä vuotta ja kyllä koko sen ajan minä luotin asiantuntijoihin ja luin heidän lausuntonsa

asiaa käsiteltiin myös viime kaudella joten hyvin paljon asiantuntijakuulemisia siihen liittyi ja asiantuntijalausuntoja en törmännyt yhteenkään lausuntoon en yhteenkään asiantuntijanäkemykseen jossa sanottiin että rajoittamalla päivähoito oikeutta kasvattamalla ryhmäkokoja parannamme varhaiskasvatuksen laatua ja sillä edistämme lasten oikeutta jos teillä on tämmöinen asiantuntija tarjota minä mielelläni lukisin tämän tutkimuksen

minä olen helsinkiläinen kuntapäättäjä kun me kävimme tätä asiaa helsingissä läpi niin me tulimme siihen tulokseen että tässä ei ole mitään järkeä tai se ei edistä lasten oikeutta eikä tämä tule tuomaan mitään säästöjä päinvastoin me näimme että tämä voi tuoda jopa meille lisää kustannuksia hallinnollisissa menoissa miten minä nyt ministeri kuntapäättäjänä voin varmistaa koska te vetoatte siihen että tässä esityksessä on niin paljon harkinnanvaraisuutta että sen kautta pystytään takaamaan jokaiselle lapselle hänen tarvitsemansa määrä eikö näin

se paikka on olemassa kun vanhemmat voivat olla saman vuoden aikana työttömiä työllisiä opiskelijoita tai sairaita se lasten vaihtuvuus tulee olemaan valtavaa

puhui kauniisti varhaiskasvatuksen laadusta samalla hän sanoi että tämä on säästölaki ja nuo säästöt perustuvat siihen että nämä ryhmäkoot esimerkiksi otetaan täysimääräisesti käyttöön ja siihen että hyödynnetään subjektiivisen oikeuden rajaukset täysimääräisesti

kolmeentoista puhutaan neljästäkymmenestä lapsesta osapäiväryhmässä kyllä siinä käy niin että se on enemmänkin kaverisynttäriä joka voi olla kivaa mutta jota ei yksinkertaisesti jaksa joka päivä toinen huoli mikä liittyy tähän subjektiivisen oikeuden rajaukseen on tutkittu sitä keitä ovat nuo vanhemmat joiden lapset ovat kokopäivähoidossa vaikka toinen vanhemmista on kotona siellä on lastensuojelutapauksia siellä on erityisvanhemmuutta siellä on maahanmuuttajavanhemmuutta siellä on maahanmuuttajien työttömyyttä kyllä siellä on myös vähän niitä joilla on toinen lapsi kotona ja asiat kunnossa mutta heitä tuosta kokonaisjoukosta lapsista on prosentti korkeintaan kaksi

arvoisa rouva puhemies kun subjektiivinen päivähoito oikeus yli sadan vuoden yrittämisen jälkeen saatiin vihdoin yhdeksänkymmentä luvulla luotua yksi painava peruste siihen oli se ettei haluta sosiaalisten syiden arvioinnin leimaavan lapsia ja perheitä nytkö se halutaan takaisin mitä tulee säästöihin päivähoito on todennäköisesti yksi pääsyy pääsyy siihen että toisin kuin kaikissa muissa lasten ja nuorten ikäluokissa viime vuosikymmenenä nolla viiva kuusi vuotiaiden eli juuri päivähoitoikäisten lastensuojelutapausten määrä ei ole noussut suhteellisen edullinen lasten ja perheiden tukimuoto ja tuottaa merkittäviä säästöjä ennalta ehkäisevästi vuoden kokopäivähoidon kustannus on keskimäärin kaksitoistatuhattaviisisataa euroa mutta lastensuojelun laitoshoidon vuosihinta on noin sataneljätuhatta euroa on tässä iso ero kiitos

arvoisa puhemies olen täällä miettinyt että kuka hallituspuolueen kansanedustajista kuulisi lasta huomioisi lapsen näkökulman tässä asiassa nyt teihin muutamaan jotka ovat paikalla oikeastaan haluaisin

niin oletteko valmiit kuulemaan ja huomioimaan sen jos on niin että valtaosa asiantuntijoista on sitä mieltä sitten toivoisin että ministeri ei jatkossa enää sanoisi että raskasta byrokratiaa ei tarvita sillä joka ainut päätös pitää hallintolain mukaan tehdä jokaiselle perheelle ja hyvän hallinnon tavan mukaisesti joka ainut päätös on myöskin perusteltava kyseessä on iso hallinnollinen prosessi sitä ei sovi vähätellä myöskin toivoisin että miettisitte tätä leimaantumista koska me tiedämme että tämä leima ei ole pelkästään ne vuodet siellä päiväkodissa vaan se leima kulkee tämän lapsen mukana kun hän menee kouluun kun hän liikkuu siinä yhteisössä huomioikaa tämä
arvoisa rouva puhemies kyllä on ollut surullista kuunnella tätä keskustelua erityisesti hallituspuolueiden edustajat ovat kyllä päästäneet suustaan melkoisia sammakoita esimerkiksi edustaja niikko te sanotte että koti on lapsen paras paikka mutta samalla te olette kuitenkin muiden hallituspuolueiden mukana leikkaamassa esimerkiksi julkisen sektorin lomia eikö se ole varastamista lapsen oikeudesta vanhempiensa aikaan siitä te te ette ole lainkaan huolissanne tämä on tosiaan historiallinen saavutus ollut suomalaisessa politiikassa että on saatu subjektiivinen oikeus nimenomaan lapselle nyt tästä jotenkin on nurinkurisesti tullutkin vanhempien oikeus mitä se ei ole koskaan ollut se on lapsen oikeus ja pitäkää se mielessänne kun tätä lakia viette eteenpäin että se lapsi on se ykkönen miettikää sitä mitä se lapsi tarvitsee tästä ei tule säästöä tämä on puhdasta ideologiaa ja tämä on ihan oikeasti todella karmeaa kuultavaa teidän suustanne

puhemies kun tätä keskustelua on kuullut niin täytyy kyllä hämmästellä tuon opposition näkökulmaa näihin maailman asioihin nimittäin uskallan sanoa omasta kokemuksesta ja myös onnellisena isovanhempana että äiti ja isä ovat lapsen parasta oikeutta kaikissa olosuhteissa aina ja sitä voidaan täydentää erilaisilla järjestelmillä edustaja satonen tässä käytti hyvän puheenvuoron esitteli tässä asiassa sen että myös tämä sosiaalinen puoli tässä lainsäädännössä on on edelleen ollut olemassa se ei ole hävinnyt minnekään kyllä isä ja äiti ja perhe ovat se lapsen tuki ja turva tässä kylmässä maailmassa jos te kuvittelette että se löytyy jostakin muualta niin pikkusen ihmettelen teidän motivaatioitanne kyllä perhepiiri on se joka lapselle turvaa antaa ja ja sen jälkeen sitten on isovanhemmat ja muut siinä ympärillä ja koulu ja myös päiväkoti se oikeus on edelleen olemassa ei sitä olla viemässä minnekään mutta te te kaivatte tässä mörköjä esille joita ei ole olemassakaan

yksinkertainen tosiasia tässä asiassa on se että isän ja äidin hoito on sille lapselle tärkeintä tässä maailmassa kodin turva on parasta turvaa sitä ei millään mikään korvaa

arvoisa puhemies minun mielestäni tässä on tullut ihan selkeästi esiin että tämä on säästölaki ja säästöjä tehdään aina ideologisin perustein tämä on ollut hallituksen suunnalta valinta te te olette valinneet että varhaiskasvatukseen hyökätään näillä molemmilla toinen toinen oli asetuksessa ja toinen oli oli sitten tämä laki

arvoisa puhemies haluaisin kuulla tästä käytännön tilanteesta ministerin suusta miten olette tässä hallituksen esityksessä huomioineet tämän että samassa ryhmässä tulee olemaan kokopäivälapsia osapäivälapsia ja sitten vielä niitä lapsia jotka ovat vain muutaman päivän viikossa siellä ja älkää vedotko siihen että nykytilanne on sellainen jo koska tämä pahentaa tilannetta ja vielä kun puhutaan suuremmista ryhmistä tulevaisuudessa

aluksi totean että jatkossakin jokaisella lapsella säilyy subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen tämä on tärkeä asia ja tuo minimi on säädetty korkeammaksi kuin monissa muissa naapurimaissa yhdyn huoleen siitä että tässä ikään kuin säästetään molemmista päistä tämä rajaus on yksi asia mutta sitten on tämä aikuisten aika varhaiskasvatuksen laatu tulee siitä että aikuisilla on aikaa lapsille ja kyllä tässä röntgenhoitajanakin tuntuu että tässä mennään ihan luihin asti kyllä haluan esittää sen saman kysymyksen jonka esitin kyselytunnilla että on järkevää että säädöksetkin ovat järkeviä ja pohdin vielä sitä täällä eduskunnassa että kun meillä on osapäivälapsille erilainen mitoitus aikuisten aikaa kuin kokopäivälapsille niin voisiko ministeri vielä avata tässä sitä voisimmeko me yhdessä tämän osalta jotain tehdä koska todella tärkeää on se että kaikki lapset ovat samanarvoisia tiedän että olette vaikeassa raossa mutta meidän pitää yhdessä katsoa

rouva puhemies ensinnäkin edustaja sarkomaalle ruotsissa jokaisella lapsella ja perheellä on oikeus viiteentoista maksuttomaan varhaiskasvatustuntiin minkä jälkeen perhe maksaa näkemänsä tarpeen mukaisesti niin paljon kuin sitten haluaa tunteja käyttää kun suomessa me maksamme varhaiskasvatuksesta normaalin

lähes yksitoista vuotta sitten ja se on ollut perustana tälle lainsäädäntövalmistelulle arvoisa ministeri te totesitte myös sen että asiantuntijat ovat asiantuntijat ovat olleet tässä mukana mutta valitettavasti kaikki ne asiantuntijat joita me olemme kuulleet valiokunnassa tai muuten ovat todenneet että tämä lainsäädäntö ei toteuta lapsen oikeutta minkä takia kysynkin teiltä mitkä ovat ne perusteet millä te perustelette tätä

kuin muistan valtiovarainministeri on joka vuosi ehdottanut että säästetään lasten varhaiskasvatuksesta ja subjektiivinen päivähoito oikeus on ollut sellainen asia josta koettiin että se oli liian paljon että naiset saivat liian paljon aikaan eduskunnassa siinä mielessä on itse asiassa aika mielenkiintoista että täällä puhutaan vanhemmista ikään kuin tässä ei olisi sukupuolikysymys myöskin olemassa enemmän osa aikatyötä tekevät määräaikaisia töitä joten kysymys on hyvin paljon myöskin siitä miten tämä vaikuttaa naisten elämään ja mahdollisuuteen osallistua työmarkkinoihin ja mitä se tarkoittaa sitten niiden lasten kohdalla jotka joutuvat edestakaisin vekslaamaan kun tehdään määräaikaisia pienten lasten äitien kannalta selvästi tämä sukupuolijakauma on hyvin hyvin erilainen säälin kyllä tässä nyt aika paljon ministeri

ajateltiin että tämä on asia josta suomen hyvinvointi rakentuu

arvoisa rouva puhemies minä mietin mielessäni mitä ne vanhemmat jotka parhaillaankin hoitavat lapsiaan ovat työttömiä ja vähän koulutettuja miettivät kuunnellessaan teitä arvoisat kansanedustajat jotka suorastaan kauhistelette näitten työttömien mukamas laadutonta kasvatusta

retoriikkanne mukaan vain korkeakoulutetun päiväkotihenkilökunnan varhaiskasvatus olisi ainoa tie hyvään tulevaisuuteen äitinä koen olevani myös tässä asiassa asiantuntija enemmänkin tuolla päiväkotien puolella henkilökunta huolissaan siitä jos lapsi joutuu olemaan pitkän päivän päiväkodissa
myönnän vielä muutaman vastauspuheenvuoron joiden jälkeen sitten ministeri vastaa ja sitten mennään puhujalistaan ainakin joksikin aikaa nämä henkilöt ovat edustajat niikko heikkinen krista karimäki uotila ja östman

puhemies kuunnelkaapas nyt oppositio tarkasti ei päivähoitojärjestelmää alkujaan luotu työttömiä ja ja kotona olevia vanhempia varten vaan niitä vanhempia varten jotka pääsevät töihin ja saavat lapsen hoitoon tämä on se lähtötilanne miksi tämä tehtiin että lapset saavat laadukasta päivähoitoa nyt edustaja kiljunen te mainitsitte että tässä hallituksen esityksessä on se hyvä puoli että viiteentoista tuntiin asti jokainen ja perhe saa maksutonta varhaiskasvatusta elikkä tämä on etu niille pienituloisille ja keskituloisille henkilöille jotka saavat tätä niin mutta tämä on kuitenkin

sitten vedän sen takaisin mutta edustaja nylander mainitsitte että päivähoito oikeuden rajaaminen on säästötoimi se on totta tämä on säästötoimi mutta tämä esitys ei kuitenkaan heikennä lapsen oikeutta kokoaikaiseen päivähoitoon jos lapsen etu sitä vaatii elikkä jos lapsen etu vaatii sitä niin lapsi saa joka tapauksessa

kyllä tässä on puhtaasti arvovalinnasta kysymys tässä lähdetään leikkaamaan sellaisten perheitten lasten etua jotka tarvitsevat yhteiskunnan tukea kaikissa perheissä ei ole sellainen tilanne jossa aikuiset kykenevät huolehtimaan niistä lasten asioista ja sitä varten tarvitaan

puhemies jos oppositio ei nyt mölisisi niin kovasti niin kerralla voisi kuulla sen mitä edustaja heikkinen edellisessä puheenvuorossaan totesi minä en väittänyt etteivätkö nämä asiantuntijat olisi asiaperustein tässäkin asiassa perustelleet miksi juuri nyt ei näistä asioista saisi leikata mutta yritin sanoa mölynne yli että joka leikkaukseen löydetään sopivat asiantuntijat perustelemaan miksi juuri siitä ei saa leikata aivan varmasti ja aivan ole hilj anteeksi jos saan puhua loppuun aivan samalla tavalla hallitus löytää asiantuntijat perustelemaan miksi jostakin voidaan leikata on arvovalintakysymyksiä mutta kun tilanne taloustilanne on mikä pitää leikata niin leikkauksia vain täytyy tehdä ei tämä kivaa varmasti kenellekään ole mutta pitäisi periaatteellisesti ymmärtää se että asiantuntijoita löydetään löydetään joka ikiseen politiikanlohkoon jolla voidaan omaa kantaa perustella kyllä se vain näin

kaikkea vastustamaan löytyy asiantuntija mutta nyt haluaisin kysyä ministeriltä löytyykö yhtään varhaiskasvatuksen ja päivähoidon asiantuntijaa jonka mielestä tämä on hyvä ratkaisu ja voisitteko te ministeri nyt kertoa ne asiantuntijat jotka ovat suositelleet asiantuntemuksensa pohjalta tällaista ratkaisua jota te nyt olette

minusta olisi nyt tärkeintä että pannaan tosiasiat pöytään sen takia me tulimmekin tänne arvioimaan lähetekeskustelussa onko tässä riittävästi vaikutusarviointia riittävästi tietoa pöydällä minä ministeri kysyin teiltä ihan aidosti äsken säästelettekö te totuutta

esitys ei tullut koskaan eduskuntaan juuri sen vuoksi että selvisi asiantuntijaselvityksissä että tästä ei tule tulemaan säästöä ensinnäkin työttömiä ei voitu ottaa tähän mukaan koska perustuslaillinen ennakkotapaus on jo olemassa jolloin tästä säästöstä kaatuu yli puolet sen jälkeen tästä säästöstä tulee kaatumaan tämä toinenkin puoli koska tosiasia on se että lapsia ei voi kohdella niin että toisessa lapsiryhmässä on kaksikymmentäneljä lasta ja toisessa kolmekymmentäyhdeksän teetimme arvioinnin isoimmissa kunnissa lähes kolmessakymmenessä kunnassa ja selvisi että näin tulisi käytännössä toteutumaan ja perustuslakivaliokunta joutuu arvioimaan tästä näkökulmasta lapsia eri tavalla lopulta perustuslaki suojaa myös sen että keneltäkään ammattiryhmältä ei voi lähteä neljännestä palkasta ja tältä osin perhepäivähoitajille kävisi juuri näin siksi ministeri olisi nyt reilua että kertoisitte eduskunnan edessä miksi te tämän lain tänne kun se kaatuu juuri näistä säästösyistä onko tämä sittenkin ideologinen esitys

rouva puhemies laadukas varhaiskasvatus tukee ja kannattelee lasta tämä esitys on lapsen edun vastainen hallituspuolueiden edustajat eivät ole pystyneet puolustelemaan esitystä kuin mututuntemuksilla ja oman perheen kokemuksilla tässä esityksessä lisänä tuleva tarveharkinta sisältää paljon haasteita esimerkiksi sen että joka ikinen perhe joutuu tästä lähin perustelemaan tarpeen kokopäiväiselle hoidolle se lisää byrokratiaa ja toisaalta kokopäivähoitoon oikeutettujen osalta se leimaa ja stigmatisoi niitä perheitä jotka erikseen joutuvat anomaan lupaa kokopäivähoitoon ja kolmanneksi keskimäärin suomessa tehdään osa aikatyötä kolmekymmentä tuntia viikossa joten kaksikymmentä tuntia päivähoitoa ei riitä kattamaan työelämän tarpeita esitys ei siis vastaa nykypäivän pirstaloituneeseen työelämään eikä missään nimessä ole lapsen edun mukainen kysyn ministeriltä miten on tehty vaikutusten arvioinnit tämän kustannusten suhteen pakkohan näitä on olla tehty sillä ne lisääntyvät niin valtavasti

kysymys on todella lapsen oikeudesta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja päivähoitoon mutta kysymys on myös taloudesta tässä talossa on käsittelyssä julkisen talouden suunnitelma asiantuntijalausunnot eivät ole vielä julkisia koska mietintöä ei ole jätetty ja on aivan selkeä viesti kaikista suurin virhe hallitukselta on se että se ampuu itse itse itseään

osa pitkävaikutteisin ja niin kuin täällä on todettu oecd on muun muassa arvioinut että jokainen euro joka laitetaan laadukkaaseen varhaiskasvatukseen tulee seitsenkertaisesti takaisin yhteiskunnalle mikä ihmeen laskuoppi hallituksella on käytössä jos ei seitsenkertainen tuotto samalla palvelee lasten oikeuksia tule kysymykseen miksi leikataan ja aiheutetaan mittaamatonta vahinkoa pitkälle

arvoisa rouva puhemies iloitsin siitä että pääministeripuolueen edustaja heikkinen kiitti kdn eduskuntaryhmää rakentavasta toiminnasta on hyvä että että se on pantu merkille ja jotenkin kuulevinani että että tämä asia tullaan huomioimaan sitten kun oppositiopuolueitten vaihtoehtobudjetit käsitellään että jonkunlaista palkintoa odotamme ehdotetun ehdotetun lain mukaan varhaiskasvatus olisi kuitenkin aina järjestettävä nykyisen laajuisena jos se on tarpeen lapsen kehityksen tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muutoin lapsen edun mukaista näin lukee tässä lakiesityksessä niin että siinä mielessä ihmettelen tätä kovaa keskustelua mutta haluaisin kysyä ministeriltä miten tämä arviointi tehdään

rouva puhemies kiitän tästä keskustelusta ja evästyksestä ja nyt tämän jälkeen tietysti valiokunnat pääsevät eduskunnassa työhön ja asia etenee sitten myöhemmin tänne tänne saliin mutta haluan kuitenkin muistuttaa isosta kuvasta eli siitä tosiasiasta että meillä ei nykyisellä talouskehityksellä ja väestörakenteen muuttuessa ole varaa kaikkiin niihin palveluihin jotka hyvinä aikoina säädetty tämä hallitus joutuu tekemään suuret säästöpäätökset johtuen tästä vaikeasta taloudellisesta tilanteesta ja niistä meidän synkistä tulevaisuudennäkymistä suomessa me sovimme hallitusneuvotteluissa neljän miljardin euron leikkauksista joiden joiden yksi osa tämä on ja on mielestäni kohtuutonta sanoa että erityisesti joutuisimme tässä kurittamaan kurittamaan nyt lapsiperheitä koska ihan yhtä lailla me toisina päivinä täällä joudumme keskustelemaan työssä käyviin kohdistuvista työelämäuudistuksista eläkeläisten asumistuesta opiskelijoista työttömistä lapsiperheistä siis käytännössä ihan kaikista eli me olemme suomessa siinä tilanteessa että me joudumme hakemaan säästöjä kaikkialta ja tämä on erittäin valitettava tilanne mutta toivon sille ymmärrystä tiedän että kukaan täällä ei mielellään näitä säästölakeja käsittelisi mutta katsoa tulevaisuuteen ja on pakko tehdä välttämättömät teot että suomen talous saadaan paremmalle uralle kuin kreikassa näistä säästöistä vielä kun kysyttiin mihin nämä luvut perustuvat vielä toistan sen että valtiovarainministeriön ja opetus ja kulttuuriministeriön asiantuntijoiden virkavastuulla tekemiin laskelmiin nojaavat nämä talousluvut ja nämä arviot taustalla samoin sen sanon vielä että perustuslakivaliokunnalla on tietysti se vastuu katsoa nämä perustuslailliset näkökulmat vielä ennen tämän lain hyväksymistä samoin tähän byrokratiakysymykseen kun se on noussut tässä esille sitä erityisesti pidin tärkeänä tässä lain valmistelun yhteydessä että varmistetaan että mitään monimutkaista hallinnollista byrokraattista systeemiä ei rakenneta vaan että tämä varhaiskasvatusoikeuden määrittely perustuisi siinä arjessa perheiden ilmoitukseen ja siihen normaaliin kommunikointiin joka perheiden ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan välillä on ennen vanhaan ehkä hyvinkin pitkälle puhuttiin lastentarhoista ja päivähoidosta ja niin edelleen ja näin miellettiin varhaiskasvatus silloin puhuttiin ja lähdettiin ikään kuin vanhempien tulokulmasta ja vanhempien tarpeista ja mietittiin että mitä lapsille sillä aikaa kun vanhemmat ovat töissä ja niin edelleen mutta tänä päivänä tämä näkökulma on täysin toinen ja me nimenomaan kaikessa varhaiskasvatuksen kehittämisessä lähdemme siitä lapsen tulokulmasta ja lapsen lähtökohdista ja siinä työssä nyt ensimmäistä kertaa rakennetaan varhaiskasvatuksen perusteita ja sitä jatkumoa missä varhaiskasvatus on osa meidän koulutusjärjestelmäämme tämä laadullinen harppaus johon uskon tulee sitä kautta että me pystymme paitsi näitä varhaiskasvatuksen perusteita käyttämään hyödyksi myöskin henkilökunnan osaamistasoa nostamaan ja olen iloinen siitä että hallitus on päättänyt lisätä yliopistokoulutettujen lastentarhanopettajien koulutusmääriä ensi vuodesta alkaen toivon että tämä perheiden pelottelu tästä varhaiskasvatuksen laadusta loppuisi se on kohtuutonta suomalainen varhaiskasvatus on laadukasta ja varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat sitoutuneita hyviä lapsirakkaita ihmisiä jotka tekevät sitä täysillä täydellä ammattitaidolla annetaan heille se tunnustus siitä työstä ja luotetaan siihen että he pystyvät vaikeassakin tilanteessa

ei poistu se subjektiivinen oikeus jota täällä salissa on hehkutettu ja kehuttu ei poistu mihinkään eli jokaisella lapsella on oikeus jatkossa kahteenkymmeneen tuntiin entistä laadukkaampaa varhaiskasvatusta mikä on viisi tuntia enemmän kuin ruotsissa kansainvälisesti vertailtuna tämä meidän varhaiskasvatusjärjestelmämme myös näiden valitettavien

arvoisa puhemies ensinnäkin kiitän alkuun että ministeri on paikalla minusta se on tärkeä signaali siitä että haluatte kuulla mitä eduskunnalla on sanottavana ja koska viime kaudella olimme molemmat tässä työssä mukana subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoittamista koskevassa keskustelussa on reilua että olette nyt tässä paikalla myöskin sitten tuomassa esiin niitä näkökulmia miksi päädyttiin tuomaan tämä esitys eduskuntaan kun viime hallituskaudella nimenomaan päädyttiin siihen että tätä esitystä ei anneta huolimatta siitä että kokoomus olisi tämän esityksen halunnut antaa niin nämä säästöt jotka oli laskettu tapahtuvaksi osoittautuivat

ja sillä mitataan useimmiten sitä minkälaista ideologiaa kukakin sitten kannattaa kun näitä arvoja uhmaa tässä subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoittamisessa on kysymys erityisesti siitä että sivistyksellä valinnanvapaudella tai jakamattomalla ihmisarvolla ei olekaan ihan samanlaista arvoa kuin ennen

arvoisa puhemies koska aika rientää niin lähden heti tarkastelemaan tätä tätä säästövaikutusta ensinnäkin totean että tämä esitys tulee tulemaan kalliimmaksi kuin nyt esitetyt säästöt tässä lakiesityksessä antavat ymmärtää sen vuoksi on tärkeää että kaikki keskittyvät siihen minkä takia on tärkeää käydä nämä säästöt kertaalleen vielä läpi jos tässä tavoitellaan nyt tätä noin kuudenkymmenen miljoonan säästöpakettia niin viime hallituskaudella ei voitu ottaa työttömiä ja heidän lapsiaan tähän mukaan sen takia koska perustuslaki tuntee yhden ennakkotapauksen jossa samankaltaista työmarkkina asetelmaa on arvioitu suhteessa etuuksiin ja todettu että työttömän pitää olla kotona ja erilaisilla työpaikoilla ja työssä hakumatkoilla päivittäin jolloin hänen tehtävänsä ei ole hakea

että ei voi olla mahdollista perustuslaillisesti ongelma tulee siitä että meidän laki tänä päivänä mahdollistaa yksi kautta kolmetoista ryhmäkokosääntelyn joka tarkoittaa sitä että osapäivälapset ovat isommissa ryhmissä mutta koska tätä asetusta ei ole käytännössä toteutettu osapäivälasten osalta ja siitä teetetty erillinen kysely todisti että oli vain joitakin muutamia kieliryhmiä koko valtakunnassa jotka olivat tätä osapäivälasten asemaa

oli jäänyt kuolleeksi kirjaimeksi niin siitä syystä johtuen perustuslakivaliokunta joutuu nyt arvioimaan ettei voikaan kun nykytilanne on se että osapäivälapset ovat tässäkin tilanteessa samankokoisissa ryhmissä kuin kokopäivälapset niin tämä muutos on edessä ja käytännössä mitä täällä sanoi äsken edustaja sarkomaa joka pyysi vielä hallituspuolueen jäsenenä hallitusta miettimään että pitäisikö tämä mitoitus muuttaa näin ollen tämän mitoituksen muuttaminen maksaa kolmekymmentä miljoonaa euroa

vaatimukseksi joka vie jonkun ryhmän ansiotason merkittävällä tavalla heikemmäksi eikö se ole aika iso heikennys jos me puhumme useiden tuhansien perhepäivähoitajien palkan leikkauksesta joka on neljännes minusta nämä ovat aika isoja kysymyksiä joita ei ole arvioitu ollenkaan tässä siksi ei pitäisi säästellen puhua totuudesta arvoisa puhemies pakko todeta todeta vielä muutama asia minua ihmetyttää se miksi mentiin muuttamaan sitä että meillä on osapäivälasten mitoitus mikä tarkoittaa sitä että tänä päivänä viisi tuntia päivässä ollaan osapäivälapsia ja nyt hallitus on päättänyt kuitenkin että se on neljä tuntia viime kaudella puhuttiin siitä että se on viisi tuntia juuri siksi että varmistetaan että jokainen lapsi voisi saada siinä päiväkotirytmissä sopivan ajan sitten ikään kuin olla se osapäivälapsi tästä syystä ihmettelen sitä että tarjotaanko lämmintä ruokaa näille lapsille kaikissa suomen kunnissa jos sitä erikseen ei mainita ja tästä syystä johtuen viimeksi viisi tuntia asetettiin tämän osapäivälapsen päiväkohtaiseksi tarpeeksi jotta voidaan varmistaa että saadaan myöskin lämmin ruoka nyt on päädytty siihen että lapsi voi olla vaikka putkeen nämä heti alkuviikon ja silloin esimerkiksi jää moniin pedagogisiin rientoihin osallistumatta kun monta päivää ollaan ilman varhaiskasvatusta kokonaan se on tietenkin aika iso näkökulma kun me puhumme oikeudesta joka on luonteeltaan tänä päivänä pedagogista varhaiskasvatusta minusta olisi reilua että saisimme tietää miksi tämä varhaiskasvatusoikeus ei olisi enää kahtakymmentäviittä tuntia vaan kaksikymmentä tuntia ja turha vedota ruotsin malliin koska ruotsissa on ilmainen tämä varhaiskasvatuksen osuus joka on tällä tavalla rajattu

joka on annettu tähän lain kääntöpuoleksi tulee johtamaan siihen niin kuin hallitus itsekin arvioi että tosiasiassa noin kymmenen prosenttia lapsista olisi tämän subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoittamisen piirissä ja siitä jopa lähes neljä prosenttia olisi näitä lapsia luvulla tehdyn arvion mukaan joilla olisi tarvetta erityiseen syyhyn jonka vuoksi kuitenkin sitten subjektiivinen päivähoito oikeus kokonaisuudessaan tulisi nyt kun nämä luvut ovat näin vanhoja niin todellisuus on varmaan toista eli yhä useampi lapsi olisi joka tapauksessa tämän piirissä tulee valtavan byrokraattinen hanke joka maksaa entisestään kun nämä vaikutukset vaikutukset on väärin arvioitu kun tiedot ovat niin vanhentuneita

miksi tämä viedään läpi sitten jos tästä kerran säästöä ei tule ja tällä suomalaista kansantaloutta ei paikata näiltä osin keskeiseksi kysymykseksi tulee se että emmekö me me otakaan vakavasti sitä suurta muutosta joka tehtiin neljäkymmentäyksi vuotta vanha päivähoitolaki

köyhille lapsille tosi suuren gäpin siihen miten leimaudutaan miten näyttäydytään miten segregaatio huono osaisuus rupeaa kasvamaan juuri näissä perheissä se oli uskomaton suunnanmuutos yhdeksänkymmentä luvulla kun yhdeksänkymmentä luvun lamassakin oli varaa siihen että jokainen lapsi koulutuksellisen tasa arvon näkökulmasta oli samalla viivalla olivatpa hänen vanhempansa missä tahansa työmarkkina asemassa ja tämän toteaa myöskin hallituksen oma esitys minusta se on kova juttu että hallituksen perustelutekstissä lukee suurin piirtein niin että että koulutuksellisen tasa arvon ja perustuslain näkökulmasta on ongelmia todetaan että lapset joutuvat eriarvoiseen asemaan riippuen siitä mikä on tämän perheen elämäntilanne kun hallitus itse omassa esityksessään näin linjaa niin pelottavaltahan tämä tuntuu miksi näitä perustuslaillisia näkökulmia ei avattu enempää miksi näitä selvityksiä jotka tehtiin ei tuotu tarkemmin tarkasteltavaksi ja miksi näitä asiantuntijoita ei tämän enempää kuunneltu eli siksi arvoisa puhemies minä en jaksa uskoa että kysymys on säästöstä vaan kysymys on sellaisesta ideologisesta valinnasta jota perustellaan säästöillä joita ei ole syntymässä

arvoisa puhemies kuten aikaisemmin todettu niin meillä on tänä syksynä käsittelyssä paljon huonoja leikkauspäätöksiä tämä on todennäköisesti niistä kaikista kuitenkin se lyhytnäköisin ja haitallisin pahoin pelkään että juuri varhaiskasvatukseen tehtävät rajaukset ja leikkaukset ovat ne joiden kohdalla ensimmäisenä tullaan toteamaan että tehtiin todella iso virhe kuten taloustieteen professori sixten korkman lokakuun alussa totesi on tämä yksinkertaisesti tyhmä päätös rajaamalla subjektiivinen päivähoito oikeus puolipäiväiseksi niiden lasten kohdalla joiden vanhemmat ovat työttöminä tai hoitovapaalla tulee tämä rajaus kohdistumaan hyvin moneen sellaiseen lapseen joka hyötyisi kaikista eniten varhaiskasvatuksesta hyvänä esimerkkinä maahanmuuttajataustaiset perheet on todella ristiriitaista puhua kotouttamisen ja kielen osaamisen edistämisestä jos samaan aikaan tehdään näiden tavoitteiden kanssa täysin ristiriidassa olevia päätöksiä on myös ristiriitaista puhua työllisyyden edistämisestä jos samaan aikaan tehdään linjauksia jotka hyvinkin voivat vaikeuttaa monien vanhempien työnhakua minusta on surullista että maassa on hallitus joka perustaa lainsäädäntöä vanhentuneisiin ennakkoluuloihin esimerkiksi työttömien arjesta ja ajankäytöstä tämän lisäksi esitys kokopäivähoidon mahdollistamisesta jos se on tarpeen lapsen kehityksen tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muutoin lapsen edun mukaista eriarvoistaa perheitä ja luo varhaiskasvatukseen sellaisia leimaavia piirteitä joista muuten on pyritty eroon perheille suunnattujen matalan kynnyksen palveluiden osalta jatkossa siis tiettyjen perheiden pitää erikseen anoa ja tarvetta kokopäivähoitoon tehtävä tarveharkinta todennäköisesti vaihtelisi alueittain mikä lisää eriarvoisuutta ja tulee hyvin todennäköisesti myös kasvattamaan kynnystä anoa kokopäiväpaikkaa juuri niiden perheiden kohdalla jotka eniten hyötyisivät siitä hallituksen esityksen mukaan kunta voi pyytää selvitystä tai jopa muilta viranomaisilta saatuja lisäselvityksiä tai asiantuntijalausuntoja minä kysynkin millä tavalla tällainen hallinnollinen menetelmä on lapsen edun mukainen lapsiasiavaltuutettu toteaa omassa kannanotossaan muun muassa että eriarvoisuutta voi lisätä myös se että kokopäiväisen varhaiskasvatusoikeuden saaminen perustuu laajaan ja väljään tarveharkintaan jota säännellään erittäin niukasti on mahdollista että asiantuntijalausuntojen toimittaminen muodostuu pääsäännöksi erilaisten selvitysten ja lausuntojen hankkiminen voi olla erityisen hankalaa juuri niille perheille joiden lapset eniten hyötyisivät kokopäiväisestä varhaiskasvatuksesta on siis mahdollista että perheet leimautumisen pelossa jättävät hakematta kokopäiväistä varhaiskasvatusoikeutta tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden perusteella näin heikoimmassa asemassa olevat lapset ja perheet jäisivät vaille kokopäiväisen varhaiskasvatuksen tukea pidän myös erittäin kyseenalaisena että hallituksen arviot tästä todella merkittävästä lasten hyvinvointiin vaikuttavasta rajauksesta perustellaan arvioilla säästöistä jotka perustuvat vuonna kaksituhattaneljä selvitettyihin tietoihin kuntaliiton arvio tästä saatavasta säästöstä on myös puolet pienempi hallituksen mitään varmaa tietoa saatavista säästöistä ei toisin sanoen ole subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen rakentuu myös hyvin vanhanaikaiseen käsitykseen vakituisesta kokoaikatyöstä kaikkia vanhempia koskevana normina niin työ kuin työmarkkinat ovat kuitenkin jatkuvassa murroksessa elämäntilanteet voivat vaihtua nopeallakin aikavälillä ja yhä useampi tekee työtä epäsäännöllisinä aikoina subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaus voi tuottaa merkittäviä ongelmia esimerkiksi keikkatyötä tekeville vanhemmille joiden työvuorot ja työajat muuttuvat mikäli rajaus tehdään tuottaa se merkittävästi uutta hallinnollista työtä niin vanhemmille kuin myös varhaiskasvatuksen ja kuntien ammattilaisille jotka jatkuvasti joutuvat ilmoittamaan ja seuraamaan työtilanteen muuttumista lapsille tämä tarkoittaa päiväkotirutiinien jatkuvaa muuttumista sekä mahdollisesti myös ryhmien vaihtamista arvoisa puhemies subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen yhdistettynä ryhmien kokojen kasvattamiseen tulee sekä heikentämään varhaiskasvatuksen laatua kaikkien lasten kohdalla että lisäämään yhteiskunnallista eriarvoisuutta minusta meidän pitäisi tietää paremmin

arvoisa rouva puhemies arvoisa ministeri

se ihme ole onhan lapsissamme meidän kaikkien tulevaisuus oikeus kokopäiväiseen päivähoitopaikkaan on nyt ensi vuoden elokuusta lähtien enää päätoimisten työntekijöiden opiskelijoiden ja yrittäjien lapsilla lisäksi päiväkotien ryhmäkoot kasvavat sillä yhtä kasvattajaa kohti saisi olla seitsemän sijaan kahdeksan lasta onko oikein että lapsen oikeus varhaiskasvatukseen muuttuu aina sen mukaan mikä on hänen vanhempiensa tilanne hallitus ei näe varhaiskasvatusta lapsen oikeutena vaan pelkästään vanhempien oikeutena saada lapselle hoitopaikka hallitus perustelee esitystään pelkillä säästöillä vaikka kyseessä on lapsen oikeus varhaiskasvatukseen esimerkiksi lapsiasiavaltuutettu ja eduskunnan apulaisoikeusasiamies kritisoivat syyskuussa loppuneella lausuntokierroksella hallituksen esityksiä siitä että ne asettavat lapset eriarvoiseen asemaan hallitus esittää että kokopäiväinen hoitopaikka on aina järjestettävä jos se on tarpeen lapsen kehityksen tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se muutoin on lapsen edun mukaista yhdyn lapsiasiavaltuutetun huoleen siitä että lasten eriarvoisuus kasvaa tässäkin kokopäiväisen päivähoitopaikan saaminen perustuu väljään tarveharkintaan onko oikein että lapset joutuvat eriarvoiseen asemaan sen perusteella missä kunnassa he asuvat jos kotikunta on taloudellisesti vaikeassa tilanteessa kokoaikainen päivähoitopaikka jää helpommin saamatta vaikka perusteet löytyisivätkin arvoisa rouva puhemies vaikeassa elämäntilanteessa olevat perheet eivät välttämättä jaksa tai osaa hakea kokopäiväistä päivähoitopaikkaa vaikka perheen tilanne siihen oikeuttaisikin vaikeassa tilanteessa olevat perheet tarvitsevat kaiken tuen ei lisää selvityksiä perheen tilanteesta viranomaisille talousnobelisti james heckmanin mukaan varhaiskasvatukseen sijoitettu euro tulee yhteiskunnalle seitsemänkertaisena takaisin tämänkin luulisi hallitusta kiinnostavan investoinnit lasten investoinnit lasten ja perheiden peruspalveluihin kuten varhaiskasvatukseen tuovat pidemmällä aikavälillä säästöjä ne vähentävät tehokkaasti kalliiden erityispalveluiden ja lastensuojelun tarvetta en voi ymmärtää miksi varhaiskasvatus mainitaan hallitusohjelmassa lähinnä leikkauskohteena miksi sen arvoa ei tunnusteta arvoisa puhemies vasemmistoliitto aloitti viime viikolla älä varasta lapsilta kampanjan tasa arvoisen päivähoito oikeuden puolesta ja ryhmäkokojen kasvattamista vastaan toivoisin että edustajilta löytyisi aikaa ja erityisesti ministereiltä käydä tutustumassa tähän meidän kampanjaamme sieltä saa hyviä vinkkejä ja kuten edustaja kontulakin totesi niin myös on olemassa sellaisia raportteja joissa on laajasti selvitetty tämän esityksen vaikutuksia minkälaisia oikeasti kalliita laskuja tulevaisuuteen tulevaisuuteen se tuo tullessaan

arvoisa rouva puhemies

esityksen lähtökohta on kuitenkin jotain ihan muuta hallituksen halu rajoittaa työttömien perheiden lasten oikeutta varhaiskasvatukseen ja kasvattaa lapsiryhmiä eriarvoistaa lapsia se heikentää just niiden lasten asemaa jotka tarvitsisivat meiltä tukea ja apua kaikista eniten se huonontaa suomalaista varhaiskasvatusta se luo lasten luokkayhteiskuntaa arvoisa rouva puhemies jos tämä hallitus tai opetusministeri kuuntelisi asiantuntijoita ja ottaisi nämä lausunnot ja huolet joita meille on kerrottu tosissaan tämä esitys ei olisi tässä eduskunnassa käsittelyssä lapsiasiavaltuutettu on lausunut että nämä heikennykset tilannetta selkeästi huonompaan suuntaan ja rikkovat juuri säädetyn varhaiskasvatuslain tavoitteita lastensuojelujärjestöt toteavat aika yksiselitteisesti omissa lausunnoissaan että esitys eriarvoistaa lapsia ja leimaa heikommassa asemassa olevia perheitä suomen psykologiliitto varoittaa vakavasti siitä että hallituksen varhaiskasvatukseen kohdistamat säästöt tullaan maksamaan lastenpsykiatrian ja lastensuojelun lisääntyvinä kuluina nämä ovat aika vakavia varoituksia ja minä todella toivoisin että nämä otettaisiin tosissaan varsinkin kun vielä viime viikolla kuntaliitto totesi että nämä perusteltuina esitetyt taloudelliset säästöt vastaa kuntien todellisuutta ja nämä säästöt eivät tule tällä lakiesityksellä toteutumaan arvoisa rouva puhemies tästä tullaankin oikeastaan siihen johtopäätökseen että hallituksen esitys on ideologinen ja tätä oikeastaan aika hyvin myös se salikeskustelu mitä aikaisemmin käytiin kuitenkin pienet ryhmäkoot ja lasten yhdenvertainen oikeus varhaiskasvatukseen ovat olleet suomalaisen laadukkaan varhaiskasvatuksen perusta me tiedämme jatkuvasti lisää siitä kuinka iso merkitys hyvällä yhdenvertaisella ja laadukkaalla varhaiskasvatuksella on pienen lapsen ja siinä miten hän tulee pärjäämään koulussa miten hän tulee pärjäämään loppuelämänsä ajan minä itse olen helsingissä varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtajana ja me olemme käsitelleet tätä asiaa todella paljon helsinki suomen suurimpana varhaiskasvatuksen tarjoajana on jo päättänyt että tämä esitys huonontaa lasten asemaa ja heikentää varhaiskasvatuksen laatua niin paljon että helsinki ei tule panemaan täytäntöön tätä lakia jos tämä tullaan hyväksymään tämä kuitenkin johtaa siihen että kaikki vastuu oikeastaan tästä päätöksestä siirretään kunnille ja asemaan ei tule tulevaisuudessa vaikuttamaan enää se pelkästään se mihin perheeseen hän syntyy vaan myös se mihin kuntaan hän syntyy ja tämä ei ole oikein minun mielestäni tämä on häpeällinen esitys suomalaisten lasten kannalta ja kaiken lisäksi tämä esitys tehdään samaan aikaan kun hallitus muilla toimillaan lisää köyhien lapsiperheitten määrää ja lapsiköyhyyden määrää pieniltä lapsilta leikkaaminen on arvovalinta ja se on huono arvovalinta sen takia minun mielestäni tätä lakiesitystä ei pitäisi missään nimessä hyväksyä kiitos

arvoisa puhemies

vierailemalla muun muassa useissa päiväkodeissa tunnelmat siellä olivat tyrmistyneet ja kauhistuneet päiväkodin henkilökunnasta tuntui ettei heidän työtään yhtään arvosteta ensimmäinen heidän huolenaiheistaan liittyy siihen että pari viikkoa sitten toteutui asetusmuutoksella hallituksen yksi kaikkein ikävimmistä asioista eli yli kolme vuotiaiden päivähoidon mitoituksen tiukkeneminen siten että seitsemän lapsen sijaan yhdellä aikuisella voi jatkossa olla kahdeksan lasta hoidettavanaan päivähoitoryhmän koko siis nousee kahteenkymmeneenneljään lapseen ja niistä tulee koululuokkien kokoisia vaikka lapsi saattaa viettää varhaiskasvatuksessa jopa kymmenen tuntia päivässä tämä siitä huolimatta että päiväkoteihin päinvastoin kaivataan lisää käsipareja eikä vähemmän päiväkotivierailuilla saattoi todeta että suuri osa varhaiskasvatuksen tiloista on niin pieniä että lisää lapsia ei ryhmiin mahdu lisälasten edellyttämää määrää naulakkoja pöytiä tuoleja ja sänkyjä ei ahtaisiin tiloihin kerta kaikkiaan mahdu monissa kunnissa mietitäänkin nyt sitä tehdäänkö jatkossa kahden aikuisen ryhmiä joissa on kuusitoista lasta ja kaksi aikuista näin toimien tarvitaan ikävä kyllä lisää päiväkotitiloja ja lisää sijaisia sillä kahden aikuisen ryhmässä ei enää pärjätä jos jompikumpi aikuisista on sairaana tuskin mitään säästöä kuitenkaan näin aikaiseksi saadaan arvoisa puhemies nyt käsittelyssä on hallituksen esitys subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoittamisesta sitä mieltä niin kuin monet varhaiskasvatuksen työntekijät että periaatteessa varhaiskasvatusikäiselle lapselle nelisen tuntia varhaiskasvatusta on aivan riittävä määrä silloin kun jompikumpi vanhemmista on kotona eikä sosiaalisia ongelmia ole sillä eihän koulupäiväkään ole alemmilla luokilla sen pidempi kuitenkin se tapa jolla hallitus tämän subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoituksen kahteenkymmeneen tuntiin viikossa toteuttaa on haitallinen lasten kehitykselle ja vaarantaa koulutuksellisen tasa arvon

rajoittamattoman oikeuden piirissä ei ole enää yhdenvertainen koska osapäivälasten ryhmä voi olla kooltaan jättisuuri perheen tilanteen muuttuessa vaikkapa vanhempien työllistyessä perheen lapsi saattaa joutua vaihtamaan ryhmää mikä ei sekään ole hyväksi lapsen kehitykselle ja turvallisuudentunteelle yksi kaikkein tärkeimmistä asioista lapsen hyvinvoinnillehan on nimenomaan pysyvät ihmissuhteet tutut aikuiset ja tutut kaverit tämä kaikki on nyt vaarassa voin vain kuvitella kuinka monen pienen aamuisin jatkossa kipeä kun jännittää keitä tänään on päiväkodissa paikalla arvoisa puhemies lisäksi se että vanhemmat saavat valita käyttääkö lapsi varhaiskasvatustunteina neljä tuntia päivässä vai vai parina kolmena päivänä viikossa pidempään aiheuttaa suuria vaikeuksia ryhmien koostamisessa eri päivinä ja eri eri määrä ja eri lapset paikalla samalla henkilökunnan tarve vaihtelee joissain kunnissa saatetaan säästösyistä jopa tehdä aamupäiväryhmät ja iltapäiväryhmät erikseen missä välissä tehdään kasvavissa ryhmissä ja alituiseen vaihtuville lapsille lain vaatimat varhaiskasvatussuunnitelmat käydään keskustelut vanhempien kanssa siitä miten päivä on mennyt milloin käydään vanhempainvartit milloin henkilökunnalla on enää aikaa tehdä vaaditut kirjaustehtävät ja muut hallinnolliset työt ja suunnittelutyöt päiväkodeista on tulossa hollitupia joissa lapsia tulee ja menee jatkossakin lapsi olisi oikeutettu täyteen varhaiskasvatusoikeuteen vanhempien työn tai opiskelun takia tai jos sosiaalisia syitä sille löytyy kuka on se taho joka nämä sosiaaliset syyt määrittelee vain harvalla lapsella on taustalla lastensuojelun asiakkuus mutta silti voi olla olemassa sosiaalinen syy täydelle varhaiskasvatuspäivälle näin kertovat varhaiskasvatuksen ammattilaiset näitä olla maahanmuuttajatausta vanhempien elämänhallinnan ongelmat tai monet muut syyt tämän lisäksi hallituksen aikomuksena on että esiopetuksessa olevien lasten päivähoito tullaan jatkossa muuttamaan siten että se voidaan korvata edullisempana kerhotoimintana tämä viimeistään johtaa koulutuksellisen tasa arvon romuttumiseen sillä kerhotoiminnan järjestämisestä ei säädellä millään tavalla näin ollen eskarilainen voi tämän takia joutua vaihtamaan ryhmää jopa kolmekin kertaa päivässä aamulla määrittelemättömän suuressa kerhossa päivällä kolmenkymmenenyhdeksän lapsen esiopetusryhmässä ja iltapäivällä kerhossa kaiken päälle päätteeksi laadun heikennyksistä huolimatta päivähoitomaksut ja aamu ja iltapäivähoidon maksut tulevat kasvamaan näiden heikennysten lisäksi varhaiskasvatuksen työntekijät joutuvat mahdollisesti jatkossa ensimmäisen sairauspäivän karenssin piiriin eli tuntevat pienessä palkassaan sen että altistuvat työssään flunssille ja vatsataudeille vaikkapa lastentarhanopettajan reilun parin tonnin palkassa yksikin miinuspäivä on iso lovi lovi samoin hallitus aikoo viedä ylimääräiset lomapäivät jotka ovat kuntasektorilla monissa kunnissa usein se ainoa kiitos viidentoista vuoden työstä ja kannustin joka kannustaa jatkamaan pienipalkkaisissa töissä päiväkodeissa vieraillessani kuulin että monet lastentarhanopettajiksi vasta valmistuneet ovat tyrmistyneitä siitä arjesta jonka he päiväkodeissa kohtaavat suurin osa päivästä menee suurissa lapsiryhmissä kaaoksen hallintaan ruokailuun pukemiseen ja pienen osan päivästä saa tehdä sitä mihin on yliopistossa koulutuksen saanut monet siirtyvätkin pian eteenpäin luokanopettajakoulutukseen hallituksen varhaiskasvatusta koskevien useiden leikkausten ja heikennysten takia herääkin kysymys kuka enää jaksaa alalle lähteä vaikka haluaisikin tehdä työtä lasten parissa ja lasten parhaaksi esiopetus on ainutlaatuinen elämänvaihe lapselle ja viitoittaa hänen tiensä koulutielle varhaiskasvatuksessa ei ole kyse kustannuserästä vaan sijoituksesta tulevaisuuteen oecdn mukaan euron sijoitus varhaiskasvatukseen tuottaa myöhemmin jopa seitsemän euroa eli enemmän kuin mikään muu kasvatus tai koulutus tästä ei hallitus kuitenkaan tunnu välittävän varhaiskasvatuksesta säästetään sataviisikymmentäneljä miljoonaa euroa subjektiivisen päivähoidon rajauksena ja ryhmäkokojen nostolla tuon oecdn laskelman mukaan tämä tulisi aiheuttamaan seitsenkertaiset siis yli miljardin menetykset tulevaisuudessa toivon todella että hallitus ei maksata lamaa lapsilla ja luopuu näistä säästöistä vain riittävän pienillä ryhmillä pystytään oikeasti takaamaan laadukas varhaiskasvatus suuremmat ryhmät heikentävät lasten mahdollisuuksia saada riittävästi huomiota ja suuret ryhmät ovat riski myös erityislapsille ja heikentävät myös heidän tulevaa koulussa selviytymistään eli juuri sitä osaamista jota hallitus ja me kaikki haluaisimme lisää tulee myös muistaa että mitä enemmän ryhmässä on lapsia sitä enemmän myös sairaudet tutkitusti lisääntyvät ja tätä kautta myös vanhempien työstä poissaolot joita niitäkin hallitus nimenomaan haluaisi vähentää

arvoisa puhemies aloitan sitaatilla

varmasti turvaamaan tulevaisuuden lapsille paremmat lähtökohdat tänään ajattelin puhua erityisesti siitä mitenkä subjektiivisen päivähoidon oikeuden rajaus vaikuttaa päivähoidon kolmanteen tehtävään lastensuojelutehtävään tällä hetkellähän tilanne on se että suurin osa sellaisista vanhemmista joista jompikumpi on kotona pyrkii rajoittamaan lastensa päivähoitopäivien pituutta vaikka nämä lapset ovat kokopäiväpaikalla tosiasiallinen päivähoitoviikon pituus jää alle kolmenkymmenen tunnin suurimmassa osassa tällaisista perheistä vanhemmat eivät halua luopua kokopäivähoitopaikasta sen takia että tilanne saattaa muuttua perheessä nopeastikin tai ei haluta että lapsi joutuisi vaihtamaan paikkaa mutta perheet vaikuttavat varsin kykeneviltä huolehtimaan siitä että milloin ikinä perheen tilanne sen mahdollistaa päivähoitopäivät pidetään kohtuullisen mittaisina

tekee pitkää päivää päiväkodissa stmn vuoden kaksituhattaneljä selvityksen mukaan joka valitettavasti on tuorein mikä meillä on nämä ovat perheitä joissa on erittäin pätevät syyt sille että lapsen päivä on pitkä perheistä löytyy muun muassa mielenterveysongelmia niistä löytyy vakavasti sairas perheenjäsen tai niistä löytyy pätkätöitä nämä ovat niitä perheitä joiden elämään tämä uudistus vaikuttaisi kaikkein eniten kysymys kuuluu kuinka moni näistä perheistä hakisi harkinnanvaraista kokopäivähoitopaikkaa silloin kun päivähoidosta oikeasti on eniten hyötyä eli silloin kun ei vielä olla lastensuojelun huolen alaisia ja voitaisiin päivähoidon tuen avulla ehkäistä se että koskaan koskaan ei lastensuojeluhuolen tarvitse herätäkään missä määrin he olisivat valmiita perustelemaan kuntapäättäjille sen että tässä tilanteessa he nyt eivät ole kykeneviä kokopäiväisesti huolehtimaan huolehtimaan lapsistaan toinen kysymys miten kynnys kokopäivähoitoon näissä tapauksissa sitten pidettäisiin oikeasti todellisuudessa matalana tilanteessa jossa kuntien talous on siinä kunnossa se on ja me tiedämme monesta muusta palvelusta että edes lakisääteinen numeraalisesti mitattava rajoitus ei saa kuntia täyttämään minimivelvoitteitaan kuinka sitten käy harkinnanvaraisten lisäetujen tai erityisen tuen kohdalla esimerkiksi toimeentulotuen myöntämisajoista joista meillä on olemassa hyvin tarkat tarkat sanktiotkin sanktiotkin hallintokäytännöissä ei tunnu olevan kunnissa halua kykyä ja mahdollisuutta pitää kiinni kolmas kysymys kuuluu miten estetään turha hakeutuminen lastensuojelun piiriin jos alkaa näyttää siltä että vasta lastensuojelun huoli takaa mahdollisuuden kokopäiväpaikkaan esimerkiksi silloin kun kotipalveluja pyrittiin suuntaamaan ensisijaisesti sellaisille perheille joissa joissa on herännyt lastensuojeluhuoli ja jotka lastensuojelun asiakkaita tämä merkitsi merkittävää lastensuojeluilmoitusten kasvua kaikki nämä kysymykset herättävät hyvin vahvan oletuksen siitä että tällä uudistuksella on odotettavissa mittava lasku lastensuojelupuolelle

ongelmat lastensuojelun päivähoidon kolmannen tehtävän osalta eivät kuitenkaan rajaudu tähän myös muihin lapsiin kuin tähän ryhmään kohdistuu päivähoidon laadun heikkeneminen se näkyy hoitoryhmien merkittävänä kasvuna aikaa kun eräs nuori äiti kollegani valitti sitä että yhden lapsen kanssa ei ehdi edes edes naistenlehtiä lukea kun on niin paljon kädet täynnä töitä miten sitten kun näitä lapsia on ryhmässä jossa on kolme aikuista uudistus heittää lapset prekaariin arkeen jossa ryhmästä toiseen siirtyminen katkaisee hoitosuhteet ja kaverisuhteet vaikka lakiuudistus takaa mahdollisuuden päivähoitoon samassa päiväkodissa metrin mittaiselle ihmiselle jo ryhmän vaihto

tarkoittaa käytännössä kaikkien sosiaalisten suhteiden vaihtumista ja tämä muutos tapahtuisi samaan aikaan kun kodissa potentiaalisesti on jonkinlainen kriisi tai ainakin iso muutosprosessi käynnissä kun on työttömyysjakso alkanut kun on syntynyt uusi perheenjäsen kun on joku sairastunut vakavasti

arvoisa puhemies

vain mikäli lapsen vanhemmat työskentelevät kokoaikaisesti opiskelevat tai toimivat yrittäjinä siis työttömien ja osa aikatyötä tekevien lapset sekä vanhempainvapaalla olevien useimmiten vauvaperheiden vanhemmat lapset rajattaisiin pois oikeudesta saada kokopäivähoitoa tämä lakiesitys on suuri heikennys tasa arvoon lapsen oikeus varhaiskasvatukseen tulee riippuvaiseksi vanhemman elämäntilanteesta ehdotuksen mukaan varhaiskasvatus olisi kuitenkin aina järjestettävä nykyisen laajuisena jos se on tarpeen lapsen kehityksen tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muutoin lapsen edun mukaista esityksen mukaan varhaiskasvatusoikeuden laajuuden muutokset eivät saisi johtaa siihen että varhaiskasvatuksen aloittanut lapsi joutuisi muuttamaan varhaiskasvatuspaikkaa muutoksen seurauksena lapsen kannalta olennaisempaa on että hänellä olisi oikeus pysyä omassa tutussa lapsiryhmässä eduskunnan naisverkostossa kuulimme asiantuntijoita joista kukaan ei kannattanut subjektiivisen päivähoidon rajaamista lastenpsykiatri jukka mäkelän kertoma vahvisti käsitystä että esitys on lapsen edun vastainen ihminen on vahvasti laumaeläin taitoja toimia ryhmässä opetellaan jo varhain lapselle on pysyvyys päivähoidossa ryhmä hajoaa tilanteissa joissa osa lapsista tulee satunnaisesti hoitoon ne lapset jäävät helpommin syrjään jotka eivät ole leikissä mukana alusta asti ihmisillä on luontainen kyky ottaa mukaan ryhmään mutta myös sulkea joku syrjään on aikuisen vastuulla ettei ketään jätetä ryhmässä ulkopuolelle ulkopuoliseksi joutuminen olla ensimmäinen askel polulla vakavaan syrjäytymiseen mutta hallitus heikentää myös päivähoidon laatua kasvattamalla ryhmäkokoja asetuksella oecdn laskelmien mukaan yhden euron panostus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen tuottaa yhteiskunnalle seitsemän euroa takaisin investointi palautuu takaisin paitsi varhaiskasvatusta saaneen lapsen menestymisenä elämässä myös lapsen äidin työllisyys ja urakehityksen myötä yksi hallituksen esityksen heikkous on puutteelliset vaikutusten arvioinnit niin taloudelliset kuin arvioinnit puuttuvat ei ole huomioitu byrokratian kustannuksia jotka aiheutuvat arvioinneista kun lastensuojelusyistä haetaan kokopäivähoitoa esityksestä puuttuu arvio päivähoidosta lastensuojelun näkökulmasta tällä hetkellä ei ole tiukkoja kriteerejä kuka tarvitsee hoitoa perheet saavat vapaasti valita mikä sopii parhaiten heille ja lapselle perheissä voi olla vanhempien uupumusta työttömyyttä työkyvyttömyyttä mielenterveysongelmia tai tai ystävää kaipaava leikki ikäinen päivähoidossa myös tuttu hoitaja voi huomata ajoissa mikäli lapsella ei ole kaikki hyvin ja perhe saada ajoissa apua laadukas varhaiskasvatus tasoittaa perheiden välisiä eroja ja tukee kaikkien kaikkien lasten mahdollisuutta selviytyä koulutiestä jos perheessä on esimerkiksi työttömyyttä voi olla että tähän yhdistyy myös muuta huono osaisuutta jolloin lapsen tarve saada tukea on erityisen suuri kuitenkin juuri näiden lasten oikeuksista leikataan esitys myös lisää byrokratiaa miten valvotaan vanhemman tilannetta esitykseen liittyy myös käytännön ongelmia kuten miten varmistetaan ryhmäkokojen säilyminen riittävän pieninä ja lapsen oikeus jatkaa samassa ryhmässä miten huomioidaan keikkatyöt ja vaihtelevat työajat

lapsen universaali ja subjektiivinen oikeus jossa kaikki kuuluvat tasa arvoisesti joukkoon se on lapsen etu en kannata hallituksen esitystä ja toivon valiokunnalle käsittelyssä rohkeutta paneutua asiaan kuulla asiantuntijoita ja perua huono esitys

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies päivähoito oikeuden rajaaminen jättää kokopäiväisestä varhaiskasvatuksesta hyötyviä ja sitä tarvitsevia lapsia sen ulkopuolelle sillä monelle perheelle on psyykkisesti kohtuutonta selittää että tarvittaisiin kokopäiväistä hoitoa jostain tietystä erityisestä syystä onneksi olen monessa kunnassa kuullut ettei siellä aiota ryhtyä kyselemään asian perään jos tuo lapsen kokopäivähoitoon niin silloin perhe tarvitsee sitä se on hyvä periaate monessa kunnassa on myös päätetty kokonaan hylätä nämä ehdotukset valitettavasti eri kunnissa tehdään erilaisia päätöksiä ja tämä johtaa siihen että lapset joutuvat eri puolilla maata eriarvoiseen asemaan monet varhaiskasvatustyötä tekevät ovat ihmeissään miten tämä hallituksen päätös järkevällä tavalla voidaan toteuttaa yksi selkeä ongelma on nimittäin se että jos vanhemmat valitsevat osapäiväisen ja osaviikkoisen hoidon välillä niin päivähoidon järkevä organisoiminen on hankalaa ja lapsiryhmät muuttuvat koko ajan tällöin on vaikea saada jatkuvuutta ryhmätoimintaan ja lasten sosiaaliset suhteet kärsivät pahimmillaan se johtaa siihen että aamulla katsotaan mihin ryhmään lapsi tänään mahtuu kysynkin ministeriltä onko tämä varhaiskasvatusta ja lapsen kasvun tukemista kansainvälisten tutkimusten mukaan lapsiin investoiminen on julkiselle taloudelle ja yhteiskunnalle erittäin tuottavaa yksi varhaiskasvatukseen sijoitettu euro tuottaa yhteiskunnalle tulevaisuudessa seitsemän euroa takaisin varhaiskasvatus on aina ensisijaisesti lapsen oikeus ja vasta toissijaisesti vanhempien työssäkäynnin mahdollistaja ykn lapsen oikeuksien komitea on vuonna kaksituhattayksitoista kehottanut suomea valmistelemaan uuden varhaiskasvatusta koskevan lain jossa nimenomaan vahvistetaan lapsen oikeuksien näkökulmaa niin että varhaiskasvatuksen kattavuutta ja laatua parannetaan muun muassa lisäämällä henkilökunnan määrää rajoittamalla päiväkotien ryhmäkokoja ja turvaamalla hoitosuhteiden jatkuvuus nykyistä paremmin hallituksen suunnittelemat muutokset ovat pahasti ristiriidassa näiden näiden suositusten kanssa viime kaudella käynnistettiin varhaiskasvatuslain kokonaisuudistus jota piti nyt sitten jatkaa tällä kaudella ja osittain näyttää siltä että monessa asiassa menemme taaksepäin monessa asiassa menemme taaksepäin sipilän hallitusohjelmassa luvataan ottaa käyttöön käyttöön päätösten lapsi ja perhevaikutusten arviointi nyt tehdyissä esityksissä niitä ei kuitenkaan ole tehty arvioinnit joihin hallitus viittaa ovat pahasti vanhentuneita tämä onkin yksi esimerkki hallituksen huonosta lainvalmistelutyöstä johon olemme tämän syksyn aikana jatkuvasti törmänneet

arvoisa puhemies

ja muut kollegat ennen kuin pureudutaan tähän kyseiseen hallituksen kyseiseen hallituksen

ajasta aikaisemmin katsahdus taaksepäin miksi meille aikanaan luotiin subjektiivinen päivähoito oikeus nimenomaan kokopäivähoitoon subjektiivinen päivähoito oikeus kokopäivähoitoon luotiin vuonna kahdeksankymmentäviisi jotta kunnat sitoutuisivat järjestämään päivähoitopaikat lapsille

tämä periaate jatkuu myös tässä lähetekeskustelussa olevassa hallituksen esityksessä valitettavasti kuitenkin tätä subjektiivista oikeutta kokopäivähoitoon on alettu käyttää myös siten että lapsille haetaan kokopäiväistä hoitopaikkaa niissäkin perheissä joissa jompikumpi vanhemmista on esimerkiksi vanhempainvapaalla tai kotihoidon tuella yksilöiden perheiden kannalta tämä

ei ole suuri ratkaisu taloudellisesti useinkaan mutta yhdessä ne luovat ylimääräisen miljoonien eurojen rahoitusvastuun kunnille kuten muutenkin tämän hallituksen toimet karsia kuntien tehtäviä sekä edistää myöskin kokeilukulttuuria pohjaavat siihen että kunnille annetaan vapautta ja vastuuta tuottaa palveluita joustavammin ja erilaisista tarpeista lähtien tämä pätee myös varhaiskasvatuspalveluihin esityksen mukaan kaikilla lapsilla on yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen kahteenkymmeneen tuntiin viikossa kaavaillussa lakimuutoksessa lapsella säilyy siis oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen mutta varhaiskasvatuksen toteutus ei edellytä tätä kokopäiväistä päivähoitoa perhe voi valita myös kokopäiväisen hoidon osaviikkoisesti rajaus koskee perheitä joissa jompikumpi vanhemmista ei työskentele kokoaikaisesti ei opiskele päätoimisesti tai ei toimi yrittäjänä kuitenkin niin että jos

varhaiskasvatusta tarvitaan siihen myöskin on oikeus kuten tänään on tässä suuren salin keskustelussa kuultu kyseinen hallituksen esitys ei ole yksinkertainen mutta mikäpä asia politiikassa kun on kyse painotuksista ja valinnoista sitä kyse on ennen kaikkea laadukkaasta ja lapsen oikeudesta viittasin tuossa debatissa esimerkkiin oulusta oulun avoimen päiväkodin toiminnan lippulaiva vihreä talo täytti muutama vuosi sitten jo kolmekymmentä vuotta syksystä kaksituhattakaksitoista asti avoimen päiväkodin joita nyt on ympäri kaupunkia jo kymmeniä kerhotoiminta eli laadukas varhaiskasvatus on ollut kaikille lapsille maksutonta haimme jo syksyllä kaksituhattakaksitoista toimiessani oulun kaupunginhallituksen puheenjohtajana mahdollisuutta toimia kokeilukaupunkina tässä kerhotoiminnassa ja siltä osin vastata subjektiivisen päivähoito oikeuden kokopäiväisen oikeuden

tätä kokeilua ei ole vielä toteutettu mutta näen että enemmän kyse on tämänkin lain tulevista vuosista enemmän kyse siitä miten kunnat lähtevät toteuttamaan ja soveltamaan laadukasta varhaiskasvatusta koska tämän esimerkin yhdeksän tunnin osalta jos lähdetään miettimään mikä aika lapsella on viikossa siihen varhaiskasvatustoimintaan se on jopa korkeampi aika kuin kokopäivähoidossa päiväkodissa sitten vielä viimeisenä opposition kanssa voi olla samaa mieltä yhdestä isosta asiasta että tämäkin asia tulevina vuosina tarvitsee niitä tutkimuksia ja selvityksiä jotka olisi tehty tässä ajassa on valitettavaa että suurin osa meidän tutkimuksistamme on lähes kymmenen vuotta

arvoisa puhemies nyt esitetty varhaiskasvatuslain muutos rajaa päivähoito oikeutta siinä tapauksessa kun toinen tai molemmat vanhemmat ovat kotona subjektiivinen päivähoito oikeus ei ei ole poistumassa kokonaan vaan kaikille halukkaille jää vielä mahdollisuus joko jokapäiväiseen osa aikaiseen tai osaviikkoiseen kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen yhteensä viikossa edelleen perheelle jää oikeus valita tämän kunnallisen hoidon vaihtoehtona kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea tarjolla on lisäksi paljon erilaisia maksuttomia tai edullisia kerhoja joissa lapsi oppii sosiaalisia taitoja esimerkiksi seurakunnilla on erilaisia erilaisia toimintamuotoja kuten perhe ja päiväkerhoja joilla pyritään tukemaan lapsen turvallista kokonaiskehitystä ja kodeissa annettavaa kristillistä kasvatusta ja on huomioitava myös erilaiset järjestöt neljä h toiminnat mannerheimin lastensuojeluliiton toiminnat ynnä muut on huomattava se tosiasia että varhaiskasvatusikäisen lapsen pitkäaikaissairaus tai sairaalassaolo on huomioitava ja erityisesti pitää huomioida että myös vammaisilla on oikeus

rajaamisesta huolimatta jää vielä mahdollisuus tarveharkintaisesti saada kokopäiväistä hoitoa vanhemmuuden ongelmien väsymyksen tai muiden erityisten syiden vuoksi lakiesitys korostaa perheen kuulemista päätöksenteossa jos perhe katsoo että lapsi tarvitsee erityisistä syistä kokopäiväistä varhaiskasvatusta sitä on mahdollista järjestää vaikka vanhempi olisikin kotona lisäksi oikeus täysipäiväiseen hoitoon säilyy kaksi kuukautta samassa hoitopaikassa sen jälkeen kun vanhempi jäänyt työttömäksi näin turvataan tuttu hoitopaikka samalla kun kannustetaan nopeaan uudelleen työllistymiseen tai vaikkapa kouluttautumiseen samassa suhteessa perhe voi valita kotihoidon tai yksityisen hoidon tuen jota voi saada päivähoidon vaihtoehtona täysimääräisenä kaksi kuukautta arvoisa puhemies tärkeintä on että lapsella on ainakin yksi vanhempi ihminen johonka hän voi luottaa ja jokaisella lapsella on erilainen tapa oppia nykyäänkin ajatellaan hyvin pitkälle että lapsen todellinen oppiminen tapahtuu sisällä aikuisten etukäteen suunnittelemissa erikseen järjestetyissä tilanteissa näin jäädään hyvin helposti opetuksen ja oppisisältöjen vangeiksi ei ymmärretä arkisten tilanteiden tai yhdessä toimimisen merkitystä myös sitä että ilman leikkiä ei voi oppia päiväkodeissa varsinkaan alle ryhmissä ei tarvitse olla liiallista tehokkuutta koska päiväkoti on varhaiskasvatuksen keskuksen rinnalla myös ennen kaikkea pienten lasten koti päivällä vanhempien ollessa työssä subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen koskee käytännössä noin yhtätoistatuhatta lasta kuitenkin siitä syntyvä säästö on merkittävä ja säästösyistä näitä tehdään lapsen etu ei jää huomioimatta koska kunnilla on velvoite kuulla perhettä ja ratkaista päivähoidon tarve yksilöllisesti lapsen edun mukaan myös kokopäiväiseksi toivottavasti tämä käytännössä näin on

silloin kun se on mahdollista vai onko oikein että lapsi viettää pitkiä päiviä päiväkodeissa vaikka oma äiti tai isä olisi kotona vaikkapa pienemmän sisaruksen kanssa velvoite täysipäiväisen hoitopaikan tarjoamisesta kaikille on tullut melko kalliiksi monet kunnat ovat vaikeuksissa kun hoitopaikkoja ei tahdo riittää tämä johtaa siihen että paikkoja järjestellessä moni joutuu kuljettamaan lapsia kauas kodista ja työpaikasta ja pahimmassa tapauksessa vielä sisaruksia eri paikkoihin

täällä on otettu sieltä mallia kun ruotsissa on kaikki

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys ehdottaa maltillisia muutoksia osa aikaisen varhaiskasvatuksen määrään niiden perheitten osalta joissa vanhempi on paikalla päivisin jokaisella lapsella tulee säilymään oikeus saada varhaiskasvatusta vähintään kaksikymmentä tuntia viikossa esityksen mukaisesti varhaiskasvatus tulisi lisäksi aina järjestää nykyisen laajuisena jos se on tarpeen lapsen kehityksen tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muutoin lapsen edun mukaista lapsen erityistarpeet otetaan esityksessä selkeästi huomioon pyrkimyksenä on myös taata ettei varhaiskasvatuksen aloittanut lapsi joutuisi muuttamaan varhaiskasvatuspaikkaa muutoksen seurauksena lapsen tarpeet asetetaan siis etusijalle tänään lähetekeskustelussa opposition dramaattisten puheenvuorojen jälkeen on hyvä todeta että monissa työttömyydestä kärsivissä perheissä kasvatetaan lapsia tosi hyvin ja asiallisesti eivätkä lapset vanhempien työttömyydestä suinkaan aina niin paljon kärsi työttömyys ei automaattisesti tarkoita ongelmallista perhettä tämän päivän keskustelussa on myös viitattu paljon asiantuntijoihin mutta on huomioitava että osa asiantuntijoista puoltaa sitä että lapsi olisi myös enemmän kotona ja varsinkin vanhempien seurassa on tärkeää muistaa että suomi säilyy myös tämän esityksen jälkeen varhaiskasvatuksen kärkimaiden joukossa euroopassa niin maksujen pienuudessa kuin kasvatuksen laadussa ja kestää hyvin kansainvälisen vertailun vertailukelpoisiin maihin kuten edustaja puumala jo aikaisemmin totesi suomen kansasta suurin osa tukee varhaiskasvatuksen uudistamista laajaa kannatusta löytyy myös oppositiopuolueiden kannattajien joukosta esitystä eivät siis tue vain hallituspuolueiden kannattajat arvoisa puhemies
tämäkin uudistus on pyritty tekemään mahdollisimman tasapuoliseksi ja kohtuulliseksi kaikille perheille tilanteessa jossa kustannussäästöjä julkiselta sektorilta on yksinkertaisesti pakko löytää kiitos

arvoisa puhemies

jota jokapäiväisessä työssä myös noudatetaan varhaiskasvatus ja lasten päivähoito ei ole pelkkää leikkiä askartelua kurahaalareiden riisumista ja pukemista siinä on hyvin paljon muutakin vaativaa ja vastuullista pedagogista sisältöä tai ainakin pitäisi varhaiskasvatuslain mukaisesti olla

toiminnan päätavoitteeksi tulee muodostumaan se että kaikki päivähoidossa olevat lapset voidaan turvallisesti ja vahingoittumattomina luovuttaa työpäivän päätteeksi vanhemmilleen arvoisa puhemies julkisen puolen päiväkodeissa on paljon erityistä hoitoa ja kuntoutusta tarvitsevia lapsia lastensuojelulapsia ja maahanmuuttajataustaisia lapsia aivan tavallisten perheiden lapsilla voi myös olla erityisiä tarpeita jotka on päivähoidossa huomioitava vaikkapa yksi verrattain yleistä ykköstyypin diabetesta sairastava lapsi tarvitsee verensokerin mittausta ja tarkkaa valvontaa pitkin päivää ja monta kertaa siteeraan seuraavassa päiväkodin arjesta erästä päiväkodin johtajaa tähän soppaan kun vielä lisätään ne kahdenkymmenen viikkotunnin lapset ja niillekin pitää varhaiskasvatussuunnitelmat tehdä ja sitä ennen pitäisi lapsia havainnoida jotta sillä suunnitelmalla olisi jotain todellisuuspohjaa lasten vuorovaikutussuhteiden määrä ryhmässä nousee yli heidän sietokykynsä ajatelkaahan niitä kokopäivälapsia jotka ovat siinä ryhmässä joka päivä ja sitten siihen tulee alkuviikosta toinen porukka lisää ja loppuviikosta porukka vaihtuu kun tulee ne loppuviikon kaksikymmentä tuntiset osa aikaiset lapset päivähoito oikeuden rajaamisesitys suosii yksityisiä päiväkoteja joista voi rahalla ostaa lisää tunteja ja jatkossa julkiselle puolelle hakeutuvat pätkätöitä tekevien perheiden lapset päiväkodin johtajana minäkö se sitten valikoin ketkä saavat olla sen neljä tuntia pitempään kenellä on siihen todellinen tarve tämä systeemi lisää kunnissa töitä kun jatkuvasti tehdään päätöksiä ja muutetaan lasten hoitoaikoja vanhempien työllisyyden mukaan se niistä norminpurkutalkoista

arvoisa puhemies ei tästä todellakaan sujuvaa säästävää ja hallinnollisesti yksinkertaista päivähoidon mallia muodostu päivähoito oikeuden rajaamisella ryhmäkokoja suurennetaan ja resursseja siirretään hoivasta ja kasvatuksesta byrokratiaan esitys siis johtaa kustannuksiin joita ei ole huomioitu lainkaan paikka päiväkodissa tai perhepäivähoidossa edellyttää viranomaisen päätöstä muutokset hoitoajoissa vaativat uutta vaativat uutta päätöstä jotta laskutus toimii ajantasaisin tiedoin osa aikaisten osaviikkoisten ja kokoaikaisten lasten osallistuminen varhaiskasvatuksen arkeen edellyttää myös työvuorosuunnittelua henkilöstöjärjestelyjä ja ja toiminnan suunnittelua hoito ja kasvatushenkilöstön työajasta menee tilasto ja raporttitietojen keräämiseen aikaa jolle ole laskettu mitään hintaa ilmeisesti siis lisääntyvä hallinnollinen työ olisi suoraan pois henkilöstön perustehtävästä lastenhoidosta ja varhaiskasvatuksesta esitys ei kerro sitä millä työajalla ja kustannuksilla tehtäisiin arviot siitä minkä perheiden lapset kulloinkin ovat kokopäiväiseen hoitoon oikeutettuja ja ketkä eivät ole syitä ja perustelujahan tunnetusti on monia lakiesityksen perustelujen mukaan osa varhaiskasvatukseen siirtyisi alle seitsemän prosenttia nykyisin kokopäiväisen varhaiskasvatuksen piirissä olevista lapsista eikö tämä siis tarkoita sitä että yhdeksänkymmentäkolme prosenttia lasten vanhemmista joutuisi erikseen osoittamaan kokopäivähoidon tarpeen lapsilleen eihän kaikkia näitä joustavasti ja tarvittaessa useita kertoja saman perheen kohdalla tehtäviä arvioita voi todellakaan hatusta vetää mutta eivät perustelut automaattisesti löydy vähällä työllä myöskään mistään valmiista tilastoista tai rekistereistä onko tähän tarvittavan resursoinnin kustannuksia lainkaan arvioitu säästövaikutuksilla perusteltua päätösesitystä tehdessä varhaiskasvatuspalveluita ja ja julkisen puolen henkilöstön etuja ollaan kaikkiaan leikkaamassa roimasti minua huolettaa miten päivähoidon henkilökunta jaksaa mikäli työ ei ole enää mielekästä lasten päivähoidossa tehdään monen vanhemman ja perheen kannalta ykkösprioriteetilla arvokkaaksi luokiteltavaa työtä sinne me pienten lasten vanhemmat arjessa jätämme kaikkein kalleimpamme omat lapsemme lapsiryhmien suurentaminen yhdessä henkilökuntaa koskevien etuisuuksien huonontamisen kanssa tulee vaikuttamaan päivähoitotyössä jaksamiseen radikaalisti samaan aikaan pitäisi työuriakin pidentää ennuste tämän yhtälön toteutumiselle on huono työuupumuksen yksi suurin tekijä on työn mielekkyyden katoaminen tunnettu ja arvostettu taloustieteen professori sixten korkman sanoi helsingin sanomissa lokakuun alussa subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamisesityksestä näin päivähoito oikeuden rajaus kohdistuu juuri niihin lapsiin jotka erityisesti kaipaisivat tukea jota meillä on laadukkaissa päiväkodeissamme tarjolla päätös on tyhmä ja tulee yhteiskunnalle pitkällä aikavälillä kalliiksi investoinnit pikkulasten oppimiseen ja sosiaalisten taitojen edistämiseen ovat yhteiskunnan kannalta kannattavimpia sijoituksia arvoisa puhemies hallituksessa nyt olevan semmoinen meininki joka ei naisille ja lapsille paljon arvoa anna säästöt ovat arvovalintoja hallitus on kyllä arvonsa tässä kohtaa paljastanut kasvatustieteen professori kirsti karila joka juuri syyskuussa kutsuttiin opetushallituksen asettamaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laatimisen ohjausryhmään on sanonut että näillä päätöksillä varhaiskasvatusta viedään kaksikymmentä tai jopa kolmekymmentä vuotta taaksepäin se on suuri virhe ja harmi jolla pitkän ajan varhaiskasvatuksen lapsen perheiden edun mukainen työ valuu hukkaan vetoan että harkitsette asian uudelleen ja edelleen säilytätte lapsen subjektiivisen täyden päivähoito oikeuden turvaten lasten ja perheiden edun sillä sen edun turvaamisella on pitkälle kantava merkitys

arvoisa puhemies sellaisten vanhempien lapsista joiden vanhemmilla ei ole kokoaikaista vakituista työsuhdetta ja näitä lapsia on erittäin paljon tulee jatkossa pätkätarhalaisia näiden pätkätarhalaisten oikeus kokoaikaiseen päivähoitopaikkaan vaihtelee jatkuvasti vanhempien työtilanteen mukaan kuitenkin lapsilla pitää olla oikeus omaan pysyvään ryhmään ja kaverisuhteisiin mikä tällä lain vaikutuksella tulee katkeamaan vain pysyvässä ryhmässä lapsi saa meille kaikille tärkeän tunteen ryhmään kuulumisesta lapset oppivat jo varhaisessa vaiheessa toimimaan ryhmässä tämä estää tehokkaasti syrjäytymistä ja tasoittaa matkaa kohti

oikeus varhaiskasvatukseen on tärkeää

jo useassa puheenvuorossa puututtu tarveharkintaan tämä onkin hallituksen esityksen ristiriitaisimpia asioita jää siis täysin kuntien päätettäväksi miten tarveharkintaa käytetään ja kuinka kokoaikaisen päivähoitopaikan sosiaalisilla syillä saa käsittämätöntä on että lapsen oikeus kokoaikaiseen paikkaan riippuu täysin siitä missä kunnassa sattuu asumaan ei lapsen tarpeesta arvoisa puhemies tässä herää kysymys miten työttömät vanhemmat voivat nopealla aikataululla ottaa vastaan keikkatöitä ja muita lyhytaikaisia kokoaikatöitä jos lapsella on oikeus vain osa aikaiseen hoitoon kuinka nopeasti kokoaikaisen päivähoitopaikan saa jos vanhempien työtilanne muuttuu jatkuvasti ja nopeasti tämä subjektiivisen päivähoito oikeuden lopettaminen tulee varmasti hankaloittamaan työllistymistä entisestään siksi esitänkin ministerille kysymyksen arvoisa ministeri kuinka tämä laki helpottaa hallituksen työllisyystavoitteita tässä vaiheessa sen vaikutus ja lisäksi se se lisää työttömien lasten

puhemies jollakin tavalla tässä salikeskustelussa nyt kulminoituu todellakin se hallituksen ja opposition ideologinen ero jollain tavalla tuntuu että oppositio haluaa ulkoistaa vastuun lasten varhaiskasvatuksesta pelkästään yhteiskunnalle kun sen sijaan hallitus uskoo siihen että kasvattaminen on vanhempien yhteiskunnan ja koko meidän yhteisön yhteinen tehtävä edustaja kontula ehti jo poistua salista mutta hän avasi oman puheenvuoronsa erittäin koskettavalla sitaatilla näen kuitenkin niin että tämä edustaja kontulan esille nostama ongelma ei ole varhaiskasvatuksellinen ongelma ja heitän ajateltavaksi sellaisen asian että olisiko tälle lapselle ollut parempi mennä joka päivä päivähoitoon ja jättää se hänen vanhempansa sinne kotiin alkoholisoitumaan vielä suuremmissa määrin tämä on lastensuojelullinen ongelma ja näihin lastensuojelullisiin ongelmiin tulee tulee totta kai paneutua mutta niitä ei voida tuoda osaksi tätä keskustelua varhaiskasvatuksesta meillä on myös nostettu esille näkökulmia joiden mukaan nyt muutos aiheuttaisi sen että suomi romahtaa näissä oecdn pisa tutkimuksissa on hyvä kuitenkin pohtia että pisa tutkimuksia ryhdyttiin laatimaan vuonna kaksituhatta jolloin tarkasteltiin sellaisia lapsia jotka olivat syntyneet vuosien kahdeksankymmentäneljä ja kahdeksankymmentäviisi välillä nämä lapset ovat ollessaan päivähoidossa olleet vanhan päivähoitolainsäädännön piirissä ja tällöin myös esimerkiksi hoitajamitoitukset ovat olleet huomattavasti nykyistä suurempia en ainakaan itse voi sanoa että olisin missään tapauksessa saanut huonoa hoitoa silloin kun itse päivähoidossa olin vaikka aivan samalla tarkkuudella näistä asioista ei tuolloin ole säädelty siitä tulemmekin tähän seuraavaan ongelmakohtaan jonka oppositio erityisesti näkee suurena vaikeutena että kunnat ja kaupungit saisivat nykyistä vapaammin ja itsenäisesti päättää siitä millä tavalla ne varhaiskasvatusta järjestävät itse näen tämän pelkästään positiivisena asiana sillä kunnat ja kaupungit ovat ihmisten yhteisöjä ja siellä se paras tietämys näistä asioista on samoin pyytäisin nyt oppositiota lopultakin marssittamaan esille sen asiantuntijan joka sanoo että lapselle on parempi olla varhaiskasvatuksessa päivähoidossa vaikka toinen tai molemmat hänen vanhempansa ovat uskon että tällaista asiantuntijaa ei löydy olisin myös kysynyt ministeriltä kysymyksen nyt kun tässä on siihen mahdollisuus että millaisia toimenpiteitä hallitus on nyt suunnitellut sen varalle miten vanhemmuutta tullaan yhteiskunnassa tukemaan

arvoisa herra puhemies edustaja kärnälle näitä asiantuntijoita on kuultu tällä hetkellä valiokunnassa ja kolleganne puolueestanne voi valaista teille näitten asiantuntijoitten mielipidenäkemyksiä ja ne tukevat kyllä opposition tuomia näkemyksiä arvoisa puhemies hallitus on jo antanut asetuksen päivähoitoryhmien kasvattamisesta nyt olemme saaneet eteemme myös lakiesityksen jolla päivähoito oikeus rajataan kahteenkymmeneen tuntiin viikossa oikeus kokopäiväiseen hoitoon säilyy vain jos lapsen vanhemmat opiskelevat tai työskentelevät kokoaikaisesti lisäksi hallitus on korottamassa päivähoidon maksuja hallituksen toiminta tässä asiassa on totaalisen ristiriitaista ja perusteetonta hallitusohjelmassa todettiin kauniisti että varhaiskasvatusta tulee kehittää tukemaan lapsen hyvinvointia hallitus kuitenkin toimii täysin toiseen suuntaan tälläkään lailla ei tavoitella millään tavalla lapsen etua vaan ainut tarkoitus on rajata päivähoito oikeutta niin että hallituksen vaatimat säästöt tälle hallituskaudelle saadaan toteutettua yhdessä ryhmäkokojen kasvattamisen kanssa tämä tulee heikentämään palvelujen laatua ja lisäämään eriarvoisuutta kaikkein surullisinta tässä on että esityksestä kärsivät kaikkein eniten lapset jatkossa lapsen oikeus varhaiskasvatukseen riippuu hänen vanhempiensa elämäntilanteesta näillä muutoksilla käytännössä romutetaan tasa arvoinen varhaiskasvatus suomessa ja jokaisen lapsen yhdenvertainen ja tasa arvoinen oikeus saada tarvitsemaansa tukea omaan kasvuun ja kehitykseen oikeuden määrittävät ulkopuoliset tekijät ei lapsen oikeus ja tämä on ehkä se meidän opposition ja hallituksen suurin eroavaisuus hallitus jakaa lapset jo pienestä pitäen eri laariin sinä kuulut tuohon ryhmään ja sinä tuonne tämän lapsen äiti tai isä on työtön kun taas toisen lapsen vanhemmilla on kokopäiväinen työsuhde jonka seurauksena tälle lapselle annetaan paremmat oikeudet varhaiskasvatukseen mitkä oikeudet hänelle tuleekin taata tämä oikeus pitäisi kuitenkin taata jokaiselle lapselle riippumatta vanhempien työtilanteesta lakiesityksen mukaan varhaiskasvatus voi jatkua kokopäiväisenä jos se on tarpeen lapsen kehityksen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muutoin lapsen edun mukaista kuinka esitetään ja todetaan mikä on lapsen etu yksittäisissä tilanteissa kuinka vanhemmat osoittavat sen mikä on lapsen edun mukaista ja kuka ja miten se eri kunnissa määritellään tarvitaanko tähän lastensuojeluviranomaisten tai neuvolan arviointi tai näkemys tilanteesta mikä merkitys lapsen kehitykselle on jos perheessä on pitkäaikaistyöttömyyttä miten se tulkitaan lapsen edun näkökulmasta onko vanhempia puhua esimerkiksi alkoholiongelmasta tai perheen mielenterveys tai muista ongelmista kuinka moni tähän ylipäätään kykenee jos päivähoidon tarve johtuu vaikkapa perheen vaikeista olosuhteista eri asiantuntijat ovat lähes kaikki todenneet samansuuntaisesti että tästä lakiesityksestä kärsivät juuri ne lapset jotka varhaiskasvatusta ehkä eniten tarvitsisivat kirjauksen epämääräisyys voi myös johtaa hyvin tulkinnanvaraisiin tilanteisiin kun lapsen etua ja perheen olosuhteita pyritään määrittelemään on helppo ennustaa että kuntiin syntyy erilaisia käytäntöjä taloudellisen tilanteen sanelemana voi olla että lapsen oikeus laajempaan varhaiskasvatukseen tulee riippumaan vahvasti siitä missä kunnassa hänen perheensä asuu esitys ei myöskään huomioi nykyajan työelämää joka monilla koostuu lyhytkestoisista ja katkonaisista työsuhteista moni lapsi joutuukin tottumaan päivähoitotilanteen jatkuvaan muutokseen arvoisa puhemies varhaiskasvatuksen laatu heikkenee väistämättä ja kärsijöinä ovat etenkin osa aikaisessa hoidossa olevat lapset laki mahdollistaa osa aikaisille lapsille jopa kolmenkymmenenyhdeksän lapsen ryhmät lapsen kehityksen kannalta on erittäin tärkeää että lapsi pystyy luomaan erilaisia vuorovaikutussuhteita niin ikätovereihin kuin myös aikuisiin niillä on kauaskantoinen merkitys koko ihmisen elämään eri tutkimusten perusteella pieni lapsi ei kykene käsittelemään vuorovaikutussuhteitaan mikäli ryhmä on liian suuri tai ryhmän jäsenet vaihtuvat jatkuvasti tästä syystä on jo nyt voimassa olevassa laissa varhaiskasvatusryhmien osa liian suuri meidän tulisi pikemminkin kehittää varhaiskasvatusta tukemaan lapsen kehitystä ja vuorovaikutteisuutta kuin tekemään siitä entistä vaikeampaa lapselle esitys tulee luomaan entisestään eriarvoisuutta myös palveluiden sisältöihin näillä on suuri merkitys lapsen eriarvoiselle kohtelulle ja hoidon laadulle esimerkiksi neljän tunnin päivittäinen varhaiskasvatus ei velvoita tarjoamaan lapselle lämmintä ruokaa tämä oli yksi syy minkä takia viime kaudella siitä siirrytäänkö kahdenkymmenenviiden viikkotunnin varhaiskasvatuksesta kahteenkymmeneen viikkotuntiin perusteluna oli kuntien mahdottomuus järjestää kaikille lapsille tasapuolisesti lämmin ruoka elikkä lämpimän ruuan saanti riippuu tulevaisuudessa kunnasta kuten jo aiemmin totesin suuret ryhmät hoito oikeuden rajaus ja hoidon heikentynyt laatu voivat heijastua lapsen oppimiseen ja erityisesti maahanmuuttajalapsilla myös kielellisiin ongelmiin tämän lisäksi esitys mahdollistaa lasten eriarvoisen kohtelun yksityisen ja kunnan järjestämässä varhaiskasvatustoiminnassa yksityisessä varhaiskasvatuksessa lapsen huoltajat voivat säilyttää lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksamalla itse palveluista enemmän kunnallisessa varhaiskasvatuksessa tätä mahdollisuutta ei olisi yksityisen hoidon tuottajat voisivat myös päättää ottaa hoitoonsa vain kokopäiväisiä lapsia mikä sinällään jo vääristää tilannetta kysynkin nyt ministeriltä miksi hallitus kohtelee myös julkisia ja yksityisiä tuottajia eri lailla arvoisa puhemies ihan lopuksi vielä hallitus sanoo tehneensä taloudellisten vaikutusten arvioinnin näin on mutta esityksen taloudelliset vaikutukset arvioinnissa on käytetty vuoden kaksituhattaneljä tilastoja eli kymmenen vuotta vanhaa tietoa mielestäni on vastuutonta tuoda lähes yksitoista vuotta vanhoja arviointeja varhaiskasvatuslain

ole arvioitu lasten tasa arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta esitys on ristiriidassa perustuslain

ja yhdeksännentoista pykälän sekä ykn lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen kanssa tästä syystä esitys on saatava ehdottomasti myös perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi

arvoisa puhemies tätä edustaja kärnän puheenvuoroa on pakko lyhyesti kommentoida ensinnäkin tästä kotona tapahtuvasta hoidosta on pakko todeta että minun mielestäni meidän vastuumme päättäjinä on huomioida se että on kovin erilaisia perheitä suomessa ja myöskin perheillä on kovin erilaiset edellytykset hoitaa lapsiaan kotona että kyllä varhaiskasvatuksessa on tämä lastensuojelullinen ulottuvuus olemassa ja me oppositiossa olemme erityisen huolissamme juurikin siitä miten tämä jatkossa tulee toteutumaan pidän myöskin aika pöyristyttävänä tätä edustaja kärnän näkemystä siitä että olisi alle alle kouluikäisten lasten vastuulla olla kotona yksin hoitamassa alkoholiongelman kanssa kamppailevien vanhempien asioita ja vanhempiaan toivottavasti tämä ei edusta

hallituksen näkemystä laajemmin lopulta edustaja kärnä nosti vielä esille tämän kuntien mahdollisuuden itse saada päättää emme me ole siitä huolissamme oppositiossa vaan alueellisen eriarvoisuuden kasvusta mihin tämä tulee johtamaan ja olen ainakin henkilökohtaisesti luullut että tämä on ollut keskustapuolueelle tärkeä asia mutta olen ilmeisesti käsittänyt väärin

arvoisa puhemies edustaja andersson kyllä ymmärsi tuon puheenvuoroni toivottavasti tahattomasti väärin missään tapauksessa tämän lapsen tehtävä ei olisi olla kotona hoitamassa alkoholiongelmaista vanhempaansa vaan kyseessä on se että näihin ongelmiin tulisi puuttua lastensuojelun keinoin ja en näe sitä että tämä on ennen kaikkea varhaiskasvatukseen liittyvä ongelma jonka edustaja kontula puheenvuorossaan nosti nosti esille olisin myös ottanut tässä esille tuon edustaja kiljusen väitteen siitä että asiantuntijat ovat todella sanoneet niin että olisi lapsen etu olla hoidossa silloin kun toinen hänen vanhemmistaan on kotona tai molemmat vanhemmat ovat kotona nyt kun tällä tavalla mennään asiantuntijoiden selän taakse

en näe että tässä lakiesityksessä on sellaista aspektia että ollaan luomassa alueellisesti eriarvoisia menettelyitä vaan ollaan vahvistamassa sitä oikeutta kunnissa ja kaupungeissa päättää itsenäisesti omista asioistaan

puhemies olemme tottuneet täällä eduskunnassa siihen ja on semmoinen käytäntö että kun meillä on valiokunnassa kesken olevia asioita niin me emme lähde analysoimaan näiden asiantuntijoitten lausuntoja mutta voin teille kyllä antaa nämä ketkä ovat

on oaj thl jukka mäkelä sitten on myös kela mannerheimin lastensuojeluliitto lastensuojelun lastensuojelun keskusliitto siellä on useita alan asiantuntijoita järjestöinä sekä myös sitten tutkijoita jotka ovat tähän asiaan perehtyneet harvinaisen vahvasti
vielä vastauspuheenvuoro edustaja anderssonille jonka nimi äskeisessä puheenvuorossa mainittiin
arvoisa puhemies vielä vastauksena edustaja kärnälle kyllähän suomessa ollaan sosiaalipoliittisesti jo pitkään nimenomaan haluttu vahvistaa ennalta ehkäiseviä palveluita ehkäiseviä palveluita matalan kynnyksen palveluita lapsiperheille niin että ei olisi tarvetta näihin raskaisiin kalliisiin korjaaviin ja lastensuojelullisiin toimenpiteisiin otetaan tarkasteluun esimerkiksi tämä uusi sosiaalihuoltolaki jonka puitteissa nimenomaan haluttiin eroon tämmöisistä leimaavista piirteistä ja nyt tätä ollaan tuomassa varhaiskasvatukseen ja siten heikentämässä nimenomaan tätä lastensuojelullista ulottuvuutta siinä eli edustaja kärnä on kyllä täysin eri linjoilla kuin muuten tässä maassa ollaan oltu sosiaalipoliittisesti lapsiperheiden palveluiden osalta sitten vielä tästä alueellisesta eriarvoisuudesta mehän tiedämme jo nyt että kunnissa ollaan

edustaja anderssonille vielä totean tässä vaiheessa että tämä alkuperäinen edustaja kontulan sitaatti josta nyt keskustelemme koski sitä ja kontula toi asian esille niin että olisi ollut parempi että tämä lapsi olisi lähtenyt sieltä hoitoon ja olisi jätetty se vanhempi sinne yksin kotiin niitten ongelmiensa kanssa olemaan missään tapauksessa mielestäni näin ei ole totta kai tällaisiin ongelmiin täytyy puuttua mutta tässä tapauksessa kyse ei ollut ensisijaisesti varhaiskasvatuksellisesta tai päivähoidon ongelmasta vaan kyseessä oli lastensuojelullinen ongelma johon olisi tullut puuttua tätä halusin puheenvuorollani tuoda esille

arvoisa puhemies hallituksen lähtökohtahan on antaa jokaiselle lapselle mahdollisuus

ja tavoite sinänsä on kyllä hyvä että vähintään kaksikymmentä tuntia viikossa olisi jokaisella lapsella tämä mahdollisuus haluan korjata tänään aikaisemmin mainitsemani esimerkin kuulin edustaja kiljusen mainitsevan että viidentoista tunnin mallin mallin mukaisesti maksutonta varhaiskasvatusta saisi myös suomessa mutta tarkoitit silloin ruotsia en kuunnellut kunnolla sinua siinä mielessä olen samaa mieltä että varhaiskasvatuslaki tällaisenaan ei vielä takaa jokaiselle lapselle sitä kahdenkymmenen tunnin varhaiskasvatusta koska meidän täytyy huomioida ne perheenjäsenet jotka elävät siinä rajoilla että he joutuvat itse maksamaan sen varhaiskasvatuksen he eivät välttämättä lasta laita silloin varhaiskasvatuksen piiriin jos kotona pystytään hoitamaan ja ne lapset eivät silloin pääse tämän laadukkaan varhaiskasvatuksen piiriin sinänsä tämä esitys on kyllä hiukan ontuva tältä osin vaikka tavoite sinänsä on hyvä kaikille on selvää että tämä lakiesitys on kuten oppositio väittää tämmöinen säästölaki mutta kuitenkaan vaikka tässä rajoitetaan päivähoito oikeutta esitys ei heikennä lapsen oikeutta kokoaikaiseen hoitoon jos lapsen etu sitä vaatii tämä sanotaan hyvin selkeästi hallituksen esityksessä että

lapselle on kuitenkin järjestettävä varhaiskasvatusta kokopäiväisesti jos se on tarpeen lapsen kehityksen tuen tai perheen olosuhteiden takia taikka se muutoin on lapsen edun mukaista elikkä laissa on selkeästi kirjattu se että kunnan työntekijät joutuvat tämän kokopäiväisen päivähoidon järjestämään lapsen etu

pitäisi tällä perusteella saada kokopäiväistä varhaiskasvatusta ja päivähoitoa eihän tämä voi olla millään millään tavalla perustelu sille että lapsi pitää ulkoistaa siitä perheestä täällä on myös käytetty koko ajan esimerkkejä siitä että jos perheessä on on alkoholiongelmia mielenterveysongelmia ja muita ongelmia kuten työttömyyttä niin tämän johdosta olisi parempi että lapsi on silloin kokopäiväisessä päivähoidossa millä te tämän perustelette miksi lapsen pitäisi olla kokopäiväisessä päivähoidossa nimittäin meillä on selkeä laki siitä että jos perheen tilanne on niin huono että vanhemmuus ei toimi ja lapsesta ei pystytä huolta pitämään niin silloinhan lapsi pitäisi saattaa lastensuojelun piiriin ja sitä kautta myös jopa perhekodin hoidettavaksi tai jonnekin muualle kuin siihen perheeseen elikkä me emme voi tällä tavalla perustella sitä että että lapsen on pakko saada se kahdeksan viiva kymmenen tuntia olla päiväkodissa jos vanhemmat ovat kotona arvoisa puhemies tunnustan sen heikkouden tässä hallituksen esityksessä että ryhmäkokojen kasvattaminen ei palvele sitä kehitystä jota me jos hallituksen esityksessä ryhmäkoot kasvavat kuten kasvavat näitten puolihoidollisten osalta kahdestakymmenestäneljästä jopa kolmeenkymmeneenyhdeksään lapseen hetkellisesti niin se ei voi olla lapsen edun mukaista toivoisin että valiokuntatyöskentelyssä ja muussa talousarvioesitystä laadittaessa tätä mietittäisiin tarkkaan ja huolellisesti kuunneltaisiin tältä osin mitä mieltä eri asiantuntijatahot tästä ovat lopputulema kuitenkin on se että me emme voi vanhemmuutta ulkoistaa yhteiskunnalle tässä salissa kuitenkin kovasti toivotaan meidän tulisi tukea sitä vanhemmuutta kotona nimenomaan kotona olevaa vanhemmuutta laittaa panoksia sinne ja hallitus sitä myös tällä kaudella tekee me alamme tukemaan perheiden hyvinvointia kotona kotihoidon tuen ja tämmöisen kotiin vietävän tuen ja palvelun kautta siinä mielessä hallitus on tehnyt oikean linjan että tätä kotona asumista ja vanhemmuutta jatkossakin vahvasti tuetaan

arvoisa puhemies en oikein ymmärtänyt edustaja kärnän ajatusta siitä etteivät erilaiset käytännöt eri kunnissa aiheuttaisi eriarvoistumista jos jossain kunnassa subjektiivinen kokopäivähoito on mahdollista ja ryhmäkokoja ei suurenneta ja toisessa kunnassa ryhmäkokoja suurennetaan ja kokopäivähoito ei ole mahdollista niin kyllä silloin nämä lapset eri kunnissa ovat minun mielestäni eriarvoisessa asemassa

kysyn itse asiassa ministeriltä onko hän tutustunut tämmöiseen tuntiperusteiseen päivähoitomaksuun koska niissä kunnissa joissa on siirrytty tähän tuntiperusteiseen päivähoitomaksuun on saatu näitä säästöjä olisin toivonut että hallitus mieluummin hoputtaisi nyt tämän uuden käytännön toteuttamista siellä kunnissa kuin tekisi niitä säästöjä lasten kannalta näin ikävällä tavalla

on aivan selvää että näitä erilaisia käytäntöjä eri kuntien välillä tulee olemaan ja koulutuksellinen tasa arvo ei jatkossa enää varhaiskasvatuksessa toteudu sillä tosiaankin nämä asiat tullaan määrittelemään kunnissa ihan eri tavalla jossain kunnassa vanhemmat saavat itse määritellä sen sen tarpeen ja sitten jossain kunnassa taas hyvin tiukkaan tiukkaan määritellään että ei mikäli mikäli sitten ei ole lastensuojelun asiakas tai sitten nämä muut ehdot eivät täyty tosi harvalla lapsella on se lastensuojelun asiakkuus mutta silti voi olla paljon erilaisia sosiaalisia syitä miksi se kokopäivähoito olisi tärkeä jos ajatellaan että ihan uusi lapsi tulee varhaiskasvatuksen piiriin niin kuka muu kuin vanhemmat sitten lopulta tuntee tätä välttämättä vanhemmat vanhemmat itsekään eivät osaa määritellä sitä

herra puhemies ensinnäkin edustaja niikolle on aivan totta se että oecd maista ja pohjoismaista suomalaiset suomalaiset lapset käyttävät varhaiskasvatusta vähemmän kuin muut pohjoismaat esimerkiksi ruotsissa varhaiskasvatuksen parissa on yli yhdeksänkymmentä prosenttia lapsista ja ja yhtenä perusteluna tähän on arvioitu olevan se että siellä on tämä viidentoista tunnin maksuton varhaiskasvatus joka kannustaa perheitä hyödyntämään varhaiskasvatusta toinen asia on se kun totesitte ja sanoitte että pitkäaikaistyöttömyys ei voi olla syy ei minunkaan mielestäni voi olla syy mutta mitkä ovat ne perusteet perheessä jos esimerkiksi vanhemmat ovat kaksi kolme vuottakin työttöminä eivätkä työllisty esimerkiksi sen takia että heillä ei ole ammatillista pätevyyttä ja näinä vaikeina he eivät työllisty mitkä ovat niitä perusteluita jotka sen lapsen näkökulmasta tukisivat että se lapsi saisi kokopäiväistä varhaiskasvatusta se ei voi olla vanhempien tilanne aina kaikissa tilanteissa eikä se voi myöskään olla se että jos perheessä on lastensuojelullisia ongelmia niin siinä vaiheessa vasta lähdetään

pitäisi olla ennen kaikkea ennalta ehkäisevä toimenpide ja sitten se myös tukee lapsen tasa arvoista kehitystä oppimiseen ja kun hän aloittaa sitten koulun niin siinä vaiheessa lapset ovat entistä tasa arvoisemmassa asemassa aloittaakseen koulua

millä perusteella nyt on siirrytty tähän osa aikaiseen

arvoisa puhemies minä olen samaa mieltä edustaja kiljusen kanssa siinä että kyllä meidän täytyy ne hyvät opit ottaa naapurimaista meillekin huomioon jos siihen vain taloudellista kompetenssia löytyy tietysti olisin ministeriltä kysynyt mitä tällainen ruotsin malli viisitoista tuntia maksutonta varhaiskasvatusta kaikille maksaisi tämä on varmasti hyvä tavoite en missään tapauksessa itse sitä kiistä kuitenkin haluan palata vielä tähän lasten subjektiiviseen oikeuteen varhaiskasvatukseen ja päivähoitoon koko päivän osalta jokaisen lapsen kohdalla esimerkiksi työttömyyteen vedoten se ei se ei ole kantava ajatus koska eihän se tarkoita sitä jos on työttömyyttä pitkäaikaistyöttömyyttä tai jopa mielenterveysongelmia perheessä että sen lapsen paikka ei ole kotona me tiedämme että jopa

lapsista ja lapsiperheistä on jossain elämänvaiheessa lapsilla ja perheenjäsenillä mielenterveysongelmia mutta se ei siitä huolimatta tee huonoa siitä perheestä siinä mielessä edelleen painotan sitä että hallitus tekee toimenpiteitä että niitä perheitä tuetaan kotona elämisessä ja jaksamisessa ja siihen suuntaan meidän täytyy mennä me emme voi ulkoistaa lasten hoitoa ja perheitten elämää minnekään kunnille enenevässä määrin ihan pelkästään sen tähden että on on hyvä tavoite että kaikki pääsevät päivähoitoon niin pitkäksi aikaa kuin vain itse haluavat toisekseen täällä oppositio tänään hyvin paljon myös piirsi semmoisia kuvia että jos lapsi menee kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen tai päivähoitoon niin aletaan leimaamaan lapsia tai heidän mistä tällainen ajatus on tullut ei varmasti ruveta ketään lapsia leimaamaan lapset eivät toisiaan leimaa eivätkä vanhemmat leimaa toisiaan sen tähden kuka siellä kuinkakin pitkään lasta vie sinne nämä kaikki tällaiset spekulaatiot minun mielestäni ovat semmoista niin sanottua pelottelua vain ja

arvoisa puhemies tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perusopetuslakia siten että koululaisten aamu ja iltapäivätoiminnasta perittävien maksujen enimmäismäärää sallitaan korotettavan

olisi nykyistä tiukempi jotta muutos ei vaikeuttaisi pienituloisten perheiden lasten osallistumista aamu ja iltapäivätoimintaan pidän tätä tärkeänä muutoksena maksu olisi esityksen mukaan jätettävä perimättä tai sitä olisi alennettava jos huoltajan elatusvelvollisuus

tätä laadukasta toimintaa on järjestetty vuodesta kaksituhattaneljä lukien toiminnan järjestäminen on kunnille vapaaehtoista ja kunta itse päättää missä laajuudessa se toimintaa järjestää maksuihin ei ole tehty indeksi tai muitakaan korotuksia ja ne ovat jääneet jälkeen yleisestä kustannuskehityksestä maksujen korottaminen vastaamaan paremmin yleistä hintakehitystä ja palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia kannustaa kuntia järjestämään laadukkaasti tätä lapsiperheille tärkeää palvelua

arvoisa puhemies

tehty vuoden kaksituhattakuusi jälkeen se ei silti selitä miksi korotusta toteutetaan tällä tavalla ja näin rajuna pahimmassa tapauksessa tämä esitys tulee tarkoittamaan jopa maksujen kaksinkertaistamista kuudestakymmenestä eurosta kuukaudessa sataankahteenkymmeneen ja kahdeksastakymmenestä eurosta sataankuuteenkymmeneen näin raju korotus kerralla tulee iskemään todella kovaa pienituloisiin lapsiperheisiin jotka ovat vmn vaikutusarvion mukaan eläkeläisten rinnalla se väestöryhmä johon hallituksen leikkaukset ja säästöt kaikista pahiten iskevät on hyvin todennäköistä että kunnissa tullaan toteuttamaan hyvin erisuuruisina mikä lisää entuudestaan lapsiperheiden alueellista eriarvoisuutta taloudellisesti haastavana aikana on myös todennäköistä että monissa kunnissa korotus toteutetaan täysimääräisenä joissakin joissakin kunnissa arvioidaan että näin raju maksujen korotus voi hyvinkin johtaa siihen että lapsia jää kokonaan pois aamu ja iltapäivätoiminnasta aamu ja iltapäivätoiminta tukee perusopetuksen tavoitteita ja sen tarkoitus on edistää lasten hyvinvointia ja osallisuutta tämä on taas yksi sellainen säästökohde monista joka kohdistuu lasten hyvinvointiin yhdeksänkymmentä luvun laman säästöt iskivät juuri lapsiin ja lapsiperheisiin kahdessa vuodessa suljettiin noin kymmenentuhatta kerhoa suomalaisissa kouluissa ja niin lapsilisiä vanhempainrahoja kuin kotihoidon tuen tasoa leikattiin

vaikuta maksujen suuruuteen silloin tämä esitetty muutos osuu eniten esimerkiksi niihin yhden vanhemman perheisiin jotka eivät ole tarpeeksi pienituloisia ollakseen oikeutettuja maksun alennukseen tai perimättä jättämiseen kunnissa on jo järjestelmät ja käytännöt varhaiskasvatuksen maksujen laskemiseen niin että huomioidaan muun muassa sisaralennuksia ja vanhempien taloudellinen tilanne kysynkin ministeriltä miksi samaa mallia ei olisi voinut käyttää aamu ja iltapäivätoiminnan osalta arvoisa puhemies lopuksi on todettava että tämäkin esitys tulee lisäämään niin vanhempien kuin kunnan työntekijöiden hallinnollista työtaakkaa sinänsä ihan hyvä tiukennettu kirjaus maksun perimättä jättämisestä jos se vaikeuttaa perheen toimeentuloa tai elatusvelvollisuutta luo taas yhden uuden tarveharkintaisen elementin lapsiperheiden palveluihin joiden kohdalla käytännöt eri kunnissa pahimmassa tapauksessa vaihtelevat suuresti ja joihin myöskin tarvitaan työvoimaa

otetaan muutama kommentti tässä

arvoisa puhemies todellakin tämä aamu ja iltapäivätoiminta mikä suomessa on saatu aikaiseksi on äärimmäisen kannatettavaa ja hyvää ja ja se on todellakin sellaista mikä auttaa niihin lasten yksinäisiin iltapäiviin ja sen puuttumistahan pitkään jo muualta päin eurooppaa ihmeteltiinkin on maita joissa esimerkiksi alle kaksitoista vuotiaan lapsen kotiin jättäminen yksinään on on jo rangaistavaa siinä mielessä tämän toiminnan aikaansaaminen oli erittäin hyvä mutta se että nyt näitä maksuja tässä vaiheessa lähdetään näin rankasti korottamaan tulee varmasti aiheuttamaan monissa perheissä ongelmia ja kannustinloukkuja jopa jos ajatellaan erityisesti vaikkapa ekaluokkalaisen kohdalla joka

iltapäivähoitoa ja kun heidän kohdallaan tämä maksu tulisi kaksinkertaistumaan niin onko hallituksessa pohdittu olisiko mahdollisuutta tätä perheen tulotasoa jollakin tavalla huomioida näissä maksuissa paitsi sillä että on sanottu että on mahdollisuus olla kokonaan kokonaan perimättä maksua ja ja kuka sitten viime kädessä tekee tämän harkinnan siitä että tästä maksusta täysin vapautetaan

kyllä tässä esityksessä hankalaa on nimenomaan se että ne maksut jopa tuplaantuvat maltillisempaan korotukseen vielä löytyisi ymmärrystä mutta se tuplaantuminen tuntuu liian rankalta kun me ajattelemme tämän toiminnan merkitystä nimenomaan siinä lapsen hyvinvoinnissa ja myöskin ennaltaehkäisyn näkökulmasta itse ajattelen että ehkä esitys on myös ristiriidassa kun ajattelee että ministeri on samaan aikaan asettanut tämän työryhmän selvittämään liikuntaharrastusten hintojen nousua ja vaikkei puhuta ihan samasta asiasta niin kuitenkin samahan jatkuu me tässä luomme elementtejä missä nostetaan näin rankasti harrastustoiminnan hintoja ja samaan aikaan kuitenkin olemme myös huolissamme tästä hinnan noususta tässä on semmoinen tietynlainen epäsuhta mitä on ehkä täältä käsin vaikea ymmärtää sitten tämän voi myöskin linkata mielestäni muihin leikkauksiin jos me puhumme etsivästä nuorisotyöstä mistä ollaan leikkaamassa aika rankasti niin aika monet kunnat ovat sanoneet että jos he haluavat ylläpitää sen etsivän nuorisotyön se helposti tarkoittaa sitä että nuorisotoimen perustoiminnoista ruvetaan leikkaamaan jolloin me taas ikään kuin luomme ja vahvistamme sitä painotusta että me rupeamme vasta kriisitilanteessa toimimaan ja tavallaan se ennalta ehkäisevä heikkenee vaikka se on se arvokkain ja tärkein

nämä maksut nousevat näin paljon mutta oikeastaan halusin tuoda tähän keskusteluun yhden näkökulman kun nyt esimerkiksi nämä kaupan kaupan aukioloajat ovat vapautumassa ja ja sitäkin ennen meillä on ollut esimerkiksi hoitoalan ihmisiä joilla on pieniä eka ja tokaluokkalaisia lapsia jotka eivät ole tavallaan minkään hoidon piirissä iltapäiväkerho päättyy viiden aikaan aamutoimintaa on sitä ennen meillä on lapsia jotka ovat kymmeneen yhteentoista asti yksin kotona ekaluokkalaiset tokaluokkalaiset ja odottavat että äiti tai isä tulee kotiin ja heille ei ole mitään tarjolla tämän yhteiskunnan toimesta tämä on tosi vakava puute ja toivonkin voisiko hallitus miettiä että jos tällä sadallakuudellakympillä nyt sitten voitaisiin järjestää jotain näillekin lapsille todella surullisia esimerkkejä kuulee itkevistä lapsista naapuri kuulee seinän takaa että siellä se ekaluokkalainen taas itkee ja äiti on sairaalassa tai kaupassa töissä nämä ovat kauheita tapauksia näitä ei saisi olla yhtään

puhemies aamu ja iltapäiväkerhotoiminta on monelle pienelle koululaiselle erittäin tärkeää hyvinvoinnin ja turvallisuuden kannalta lapsen on parempi olla lyhyen koulupäivän jälkeen ohjatussa kerhossa kuin yksin kotona tässä ehdotetaan aamu ja iltapäiväkerhojen maksujen jopa kaksinkertaistamista ja vaikka jatkossa kunnalla on mahdollisuus näihin maksuhelpotuksiin ja maksun poistoon on vaarana etteivät kunnat käytä tätä mahdollisuutta kaikilla vanhemmilla ja perheillä ei ole varaa näihin maksujen korotuksiin ja vaarana on että kerhotoiminnan kysyntä laskee ja lasten yksinolo koulupäivän jälkeen lisääntyy jotenkin tuntuu että lapsen etu unohtui tässäkin lakiesityksessä ja kokonaisvaikutusten arviointi on jäänyt tekemättä surullista kun suomessa on vuosikausia toisteltu että meillä ei ole varaa toistaa niitä edellisen laman virheitä sillä niitä virheitähän on maksettu henkisesti ja taloudellisesti vuosikymmeniä ja nyt näiden kaikkien hallituksen päätösten yhteisvaikutukset tuntuvat johtavan siihen että ihan samoja virheitä toistellaan

aamu ja iltapäivätoimintojen maksujen korottamiset kyllä tulee tarkasti arvioida valiokunnissa siinä mielessä tämmöinen kahdeksantoista miljoonan säästötavoite jossa kuntien taloutta halutaan korjata täytyy täytyy tarkkaan miettiä onko se tämän arvoista tämähän ei suoraan suoraan tarkoita sitä että ne maksut nousevat jopa tuplana kunnissa koska mehän olemme myös itse kuntapäättäjiä hyvin moni jotka täällä istumme ja meidän täytyy nyt näitä samoja asioita omissa kunnissamme pitää esillä jotta automaattisesti virkamiehet eivät korota näitä maksuja jopa kaksinkertaisesti harmittaa tietenkin eniten se että nimenomaan työssä käyviin perheellisiin jotka monella tapaa veroja maksavat monesta suunnasta nämä esitykset hyvin pitkälle kohdistuvat enemmän ja vähemmän siinä mielessä toivon että otettaisiin myös huomioon se ettei yksi väestöryhmä joudu kaikkea tätä huonoa taloustilannetta maksamaan kuten lapsiperheet

tunnin osalta enintään satakuusikymmentä elikkä kahdeksastakymmenestä nousua on melkoisesti mikäli lapsi olisi aamu ja ja iltapäivätoiminnassa enemmän kuin seitsemänsataakuusikymmentä tuntia niin silloin kunta voisi sitten itse määritellä tämän maksun maksut kaksinkertaistuvat ja niistä tulee todella suuria eikä oikein voida pitää hyväksyttävänä näin suuria korotuksia kaikilla lapsilla pitää olla samanlainen mahdollisuus integroitua yhteiskuntaan sosio ekonomisesta asemasta riippumatta aamu ja iltapäivätoiminnan maksujen kaksinkertaistaminen heikentää lasten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua aamu ja iltapäivätoimintaan on oletettavaa että suureneva osa pienituloisten perheiden lapsia tulee jäämään aamu ja iltapäivätoiminnan ulkopuolelle liian korkeiden maksujen vuoksi aamu ja avulla edistetään useita ykn lapsen oikeuksien yleissopimuksessa tunnustettuja lapsen oikeuksia kuten artiklan mukaista lapsen oikeutta vapaa aikaan leikkiin ja kulttuuriin toiminta tukee sekä ihmisoikeussopimuksessa että perustuslaissa turvattua sivistyksellisten oikeuksien toteutumista asiakasmaksujen tasoa arvioitaessa on otettava huomioon myös perustuslain yhdeksännentoista pykälän kolmannen momentin säännös julkisen vallan velvoitteesta tukea perhettä lapsen hyvinvoinnin ja yksilöllisen kasvun turvaamisessa aamu ja iltapäivätoiminnan tärkeä tehtävä on antaa lapselle aikuisen läsnäolon tuoma turvallisuuden tunne kasvatuksellisten ja sosiaalisten tavoitteiden lisäksi mahdollisuus osallistua aamu ja iltapäivätoimintaan ehkäisee osaltaan lasten yksinäisyyden tunnetta sekä vähentää syrjäytymistä ja ryhmästä poikkeavuuden tunnetta lapsiperheiden köyhyys on kasvava ongelma jotta on mahdollista tukea pienten lasten vanhempien työllistymistä ja työssä pysymistä tulee varhaiskasvatuspalveluiden olla joustavia perhelähtöisiä ja edullisia tämä esitys aamu ja iltapäivätoiminnan maksujen tuplaamisesta lyö ikävällä tavalla korvalle tätä periaatetta käsitteillä oleva lakimuutosehdotus on vastakkainen myös hallitusohjelman tavoitteille terveyden edistämisen näkökulmasta lapsiin panostaminen on tuottoisaa toimintaa pitkällä tähtäimellä lasten karsiutuminen aamu ja iltapäivätoiminnan ulkopuolelle vanhempien vähävaraisuuden tai maksukyvyttömyyden takia edistää ongelmien syntymistä tai vaikeutumista suurin osa asiantuntijoista on ollut sitä mieltä että maksuja voi olla aiheellista hieman korottaa mutta esitettyä korotusta on pidetty liian suurena monet asiantuntijat ovat tuoneet esiin huolen siitä että maksujen kaksinkertaistaminen johtaisi siihen että toimintaan osallistuisi nykyistä vähemmän lapsia ja ja erityisesti äitien mahdollisuus osallistua täysiaikaisesti työelämään voisi vaikeutua lasten yhdenvertainen osallistuminen iltapäivätoimintaan vaarantuisi ja voisi vaikuttaa lasten syrjäytymiseen jossakin lausunnossa tuotiin myös esiin että lasten poisjääminen aamu ja iltapäivätoiminnasta voisi vaikuttaa yksityisten palveluntuottajien mahdollisuuksiin järjestää toimintaa jatkossa maksujen korottamisen todettiin vaikuttavan erityisen voimakkaasti yksinhuoltajaperheisiin ja monilapsisiin perheisiin kohtuullisena korotuksena jotkut lausunnonantajat olisivat pitäneet esimerkiksi kuluttajahintaindeksiin perustuvaa korotusta joka olisi kahdeksan prosenttia useimmat lausunnonantajat pitävät hyvänä esitystä maksujen perimättä jättämisen tai alentamisen tiukentamisesta toisaalta jotkut epäilivät ettei säännös riitä turvaamaan kaikille lapsille mahdollisuutta osallistua toimintaan toisaalta monet kunnat toivat esiin huolen siitä että esitys saattaisi lisätä kuntien hallinnollista työtä esiin tuotiin myös että maksujen alentaminen tai perimättä jättäminen söisi osan esityksellä tavoitelluista lisätuloista jotkut myös toivoivat lakiin tai muuhun säännökseen selkeämpiä kriteereitä tai ohjeita maksujen perimättä jättämiselle tai alentamiselle lakiin tai perusteluihin toivottiin myös tarkennusta siitä mitä laissa tarkoitetaan huollollisilla näkökohdilla joka tapauksessa aamu ja iltapäivämaksujen korotus on erittäin ikävää ja tuo monille lapsille mukanaan yksinäiset aamut ja iltapäivät koska tämä satakaksikymmentä tai satakahdeksankymmentä euroa on sen verran suuri summa uskon että ihan tavallisetkin perheet perheet kun he harkitsevat sitä laitetaanko se lapsi sinne iltapäiväkerhoon no et sinä nyt välttämättä sitä sitten tarvitse ja niinpä ne lapset jäävät yhä enemmän sinne kotiin niitten tietokoneitten ipadien ja kännyköitten kaveriksi ilman hyviä virikkeitä

niin on tietenkin selvää ettei velkataakkaa pidä jättää mutta on kuitenkin arvovalinta mistä mistä kohtaa sitä velkataakkaa lähdetään heikentämään täällä voidaan heitellä näitä autoveroja ja muita alennuksia että siitäkin olisi varmaan voinut tähän asiaan laittaa me viime lamasta olemme varmasti oppineet sen että niitä seurauksia maksettiin vuosia ja vuosia sen jälkeen niin että ei tehtäisi nyt samaa virhettä ihan joka kohdassa mikä lapsia ja lapsiperheitä koskee niin kuin tämä on yksi esimerkki jos jätettäisiin vaikka tämä

todellakin se on aina viime kädessä kuitenkin arvokysymys millä tavalla rakennetaan tuota budjettia ja kristillisdemokraatit ovat tukeneet sitä linjaa hallituksessa että esimerkiksi yrittäjyyteen panostetaan ja työn ja yrittämisen edellytyksiä parannetaan tehdään isojakin rakenteellisia uudistuksia ja pyritään siihen että suomen kansantalous saadaan nousuun mutta esimerkiksi meidän vaihtoehtobudjetissamme olemme tehneet noin kuudensadan miljoonan edestä erilaisia ratkaisuja kuin hallitus ja niillä ratkaisuilla olemme pystyneet nimenomaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien pienituloisten elämää helpottamaan ja myöskin sitten esimerkiksi näihin lapsiryhmien suuruuteen vaikuttamaan päiväkodeissa ja

pidetään siitä huolta ja minun mielestäni niin tuossa edustaja östman takaa vielä kuiskaa että meillä on vielä se tulopuolikin kunnossa elikkä se on tasapainotettu vaihtoehtobudjetti ja siinä mielessä meidän meidän tärkein tärkein

ja listaan

arvoisa puhemies hallituksen esitys koululaisten aamu ja iltapäivätoiminnasta perittävien maksujen enimmäismäärän korotuksesta on valitettavasti yksi potentiaalinen heikennys pienituloisten asemaan aamu ja iltapäivätoiminta on yksi varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisyn keinoista joilla lasten välisiä taustaeroja voidaan tasata ja mahdollisiin ongelmiin ajoissa puuttua usein huono osaisuus kasautuu ja erityisesti vähävaraisissa perheissä tarve aamu ja iltapäivätoiminnalle on suuri tämä siksikin ettei perheellä välttämättä ole varaa harrastuksiin ne ovat usein aika kalliita riskinä on ettei pienituloisimmilla perheillä ole enää varaa laittaa lapsiaan aamu ja iltapäivätoimintaan silloin puhutaan erityisesti pienistä koululaisista kuusi seitsemän ja kahdeksan vuotiaista sillä hallituksen esitys tuplaa maksujen suuruuden se on merkittävä muutos pienituloisille lasten mahdollisuus osallistua osallistua syrjäytymistä ehkäisevään koulua tukevaan ja yhteisöllisyyttä lisäävään toimintaan voi siis jäädä riippuvaiseksi vanhempien tuloista on siis erittäin hyvä että hallituksen esityksessä lukee että samalla tiukennetaan velvollisuutta jättää maksu perimättä tai alentaa sitä jotta perheen pienituloisuus ei muodostuisi muodostuisi esteeksi lapsen osallistumiselle aamu ja iltapäivätoimintaan tästä on pidettävä tiukasti kiinni

perhepäivähoitopaikkojen osa aikaisesta saatavuudesta myös pienten koululaisten aamuiseen ja iltapäiväiseen tarpeeseen

arvoisa puhemies hallitus on päättänyt korottaa aamu ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuja jopa kaksinkertaistaa tässä tilanteessa jossa lapsiperheillä on tiukkaa ja lapsiperheiden vähävaraisuus on lisääntynyt esitys on todella harkitsematon iltapäivätoiminta tukee pienten koululaisten selviytymistä ja turvallisuutta arjessa se auttaa myös niitä lapsia joilla ei ole varaa harrastuksiin jokaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus harrastaa ja ja varsinkin pienten lasten kannalta on mukavaa että he voivat touhuta ja leikkiä ja askarrella yhdessä muiden lasten ja turvallisten aikuisten kanssa pienten koululaisten koulupäivät ovat lyhyitä sen sijaan vanhemmat tekevät hyvinkin pitkää monituntista työpäivää se että tämä esitys nyt tuplaa maksujen suuruuden on mielestäni liian suuri muutos sillä vaikka on niin että maksuja ei ole vähään aikaan korotettu niin näin suuri hyppäys varsinkin pienituloisen kukkarossa on iso raha voi olla niin että pienituloisilla perheillä ei ole varaa laittaa lasta jatkossa iltapäivätoimintaan tämä iltapäivätoiminta on tärkeä myös varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisyn kannalta hallituksen esitys on harkitsematon

arvoisa puhemies tätä lainmuutosta on valmisteltu pitkään ja sitä on toivottu hartaasti korkeakouluissa ja suomen kasvavalla koulutusvientitoimialalla jo vuosia monet korkeakoulumme ovat kehittäneet markkinointia ja hakeneet tapoja edistää koulutuksen vientiä maailmalle nyt saamme vihdoin purettua lainsäädännön esteitä tämän hallituksen esityksen mukaan yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin lisätään säännökset euroopan unionin ja

poistamme lisäksi loput esteet tilauskoulutuksen tieltä jatkossa korkeakoulumme voivat järjestää vapaammin opiskelijaryhmille tutkintoon johtavaa tilauskoulutusta jonka rahoittaa kokonaisuudessaan koulutuksen tilaaja lainmuutos mahdollistaa tilauskoulutusta tilaavalta useimmiten ulkomaiselta valtiolta tai yhteisöltä maksujen perimisen omilta opiskelijoiltaan koulutuksen rahoittamiseksi suomalaisille korkeakouluille tätä lainsäädäntömme ei tällä hetkellä mahdollista mikä itse asiassa tuntuu aika hämmästyttävältäkin lukukausimaksujen käyttöönoton yhteydessä hakemusten käsittelymaksusta on tarkoitus luopua haettaessa syksyllä kaksituhattaseitsemäntoista alkavaan koulutukseen tästä tulemme antamaan myöhemmin erillisen hallituksen esityksen koulutusviennin esteiden purkaminen on yksi hallituksen kärkihankkeista ja näkyy vahvasti hallituksen strategisessa hallitusohjelmassa emme halua viivytellä esteiden purkamisessa vaan toimia heti ja osoittaa että olemme valmiita ihan konkreettisiin tekoihin koulutusviennin edistämiseksi

tulisi ottaa käyttöön korkeakouluissa tämän esityksen mukaan viimeistään syksyllä kaksituhattaseitsemäntoista mutta tosiaan tämä tämä ei estä ottamasta niitä maksuja käyttöön jo aiemmin kuin silloin kaksituhattaseitsemäntoista eli on yritetty luoda tähän tämmöinen porrastus jossa olisi mahdollisimman nopeasti sitten mahdollista saada rattaat pyörimään koulutusviennin ja tilauskoulutuksen osalta maailmalla korkeakouluille jää tämän esityksen mukaan riittävästi aikaa koulutusohjelmien markkinointiin ja stipendiohjelmien rakentamiseen korkeakoulut voivat määritellä lukukausimaksujen suuruuden että maksut tukevat kansainvälistymiseen liittyviä korkeakoulujen strategioita esityksen mukaan lukuvuosimaksun suuruus olisi kuitenkin vähintään tuhatviisisataa euroa lukuvuodessa olemme halunneet kunnioittaa korkeakoulujen autonomiaa antamalla korkeakouluille omaa harkintavaltaa lukukausimaksujen suuruutta määriteltäessä maksun alarajasta säätämisellä varmistetaan suomalaisten korkeakoulujen tasapuolinen kilpailutilanne jonka kannalta olisi erittäin haitallista jos tarjolla olisi saman aikaisesti sekä opiskelijalle maksullista että maksutonta tai nimellisesti maksullista koulutusta tästä saatiin kokemuksia myös korkeakoulujen lukukausimaksukokeilusta vuosina kaksituhattakymmenen viiva kaksituhattaneljätoista pidän tätä jälleen tärkeänä että että otamme näistä kokeiluista oppia ja sen aidon kokeilukulttuurin henkihän on se että niistä myös opitaan korkeakoulujen tulee ottaa käyttöön apurahajärjestelmä maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden tukemiseksi järjestelmän yksityiskohdat apurahojen suuruudet ja niin edelleen ovat korkeakoulujen itsensä päätettävissä annamme korkeakouluille mahdollisuuden myös yhteisten apurahajärjestelmien rakentamiseen jos siihen on kentällä halua ja tahtoa

lukukausimaksut sekä erilaiset hakija ja rekisteröintimaksut ovat käytössä useimmissa oecd maissa ruotsissa ja tanskassa olemme siis olleet itse asiassa aika lailla poikkeus näiden kehittyneiden maiden joukossa siinä että meillä ei koulutuksesta peritä eu eu ja eta alueiden ulkopuoleltakaan maksuja pohjoismaisten kokemusten perusteella voidaan arvioida että lukuvuosimaksun käyttöönotto vähentää suomalaisiin korkeakouluihin hakevien ja niissä aloittavien eu ja eta alueen ulkopuolelta tulevien ulkomaalaisten opiskelijoiden määrää ainakin ensimmäisten vuosien aikana

maksullisuuden vaikutus ulkomaalaisten opiskelijoiden määrään riippuu pitkälti perittävien lukuvuosimaksujen suuruudesta korkeakoulujen markkinointitoimista sekä apurahajärjestelmistä kansainväliset esimerkit ja ihan esimerkit naapurista ruotsista osoittavat sen että kuitenkin hyvin nopeasti ne määrät ovat lähteneet nousuun sen jälkeen kun maksut on otettu käyttöön niistä on saatu kokemuksia ja ja markkinointi on lähtenyt kehittymään ja niin edelleen koulutusviennin esteiden purkamisen lisäksi hallituksen tavoitteena on laajentaa korkeakoulujen rahoituspohjaa opiskelijoilta perittävät maksut eivät vaikuta korkeakoulujen perusrahoituksen kokonaismäärään joka ainoa koulutuksen myynnistä saatu euro jää siis korkeakoulujen käyttöön opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen ulkomaalaisten tutkinto opiskelijoiden on tavoitteiden mukaisesti yli kolminkertaistunut kaksituhatta luvun aikana on kuitenkin hyvä huomata että lukuvuosimaksujen periminen ei ole estänyt muissakaan maissa korkeakoulujen ja korkeakoulutuksen kansainvälistymistä meidän on asetettava omaksi tavoitteeksemme että suomalainen koulutus ja tutkimus on niin laadukasta että koulutuksesta ollaan valmiita myös maksamaan suomi haluaa ja voi kilpailla lahjakkaista ja motivoituneista opiskelijoista muiden maiden rinnalla haluan vielä informoida teitä siitä että vaikka se ei tähän esitykseen sisällykään niin olemme aloittaneet valmistelun jotta koulutusviennin esteitä purettaisiin myös toiselta asteelta ja haluan informoida myös siitä että hallituksen kärkihankkeen mukaisesti tavoitteemme on nostaa koulutusviennin volyymi vuoteen kaksituhattakahdeksantoista mennessä nykyisestä kahdestasadastakuudestakymmenestä miljoonasta kolmeensataanviiteenkymmeneen miljoonaan kentällä on hyvä henki päällä ja he haluavat haluavat lähteä liikkeelle ja tämä on niin sanottua mahdollistavaa lainsäädäntöä joka puolestaan sitten mahdollistaa sen että koulutusvienti voi suomessa kehittyä pyydän anteeksi sitä että joudun poistumaan tässä välissä työtehtäviin mutta pyrin tulemaan takaisin jos mitenkään mahdollista vielä tämän keskustelun aikana

pari kolme vastauspuheenvuoroa ensimmäisenä edustaja essayah arvoisa puhemies kristillisdemokraatit ovat halunneet suhtautua tähän esitykseen avoimin mielin ja nimenomaan lähtien siitä että on tärkeää saada tämä koulutusvienti suomessa kunnolla käyntiin siinä mielessä

esimerkiksi ruotsin esimerkki kertoo byrokratiasta johon osa näistä

lyhyt keskustelu

arvoisa herra puhemies varmaan on niin että korkeakoulut eivät ole ihan samassa tilanteessa tässä että pääkaupunkiseudun korkeakoulut ovat edullisemmassa asemassa ulkomaisten kuin jotkut muut korkeakoulut mutta kannatan tätä esitystä opiskelu kuitenkin on myöskin investointi investointi itseensä kun tänne tulee eta alueen ulkopuolelta opiskelijoita niin miksi meidän pitäisi velkarahalla kokonaan rahoittaa heidän opiskelunsa miksei todellakin voisi olla tällainen omavastuu ja pitääkin olla tällainen omavastuu myöskin tässä tässä mukana todella niin kuin ministeri sanoi uskon myöskin että tässä voi tulla ehkä pieni negatiivinenkin vaikutus pitemmän päälle ilman muuta me haluamme lisätä suomalaista opiskeluvientiä ja se totta kai on erinomainen asia monessa

puhemies keskustelussa subjektiivisesta varhaiskasvatusoikeudesta eräs edustaja taisi todeta että tämä on musta päivä ja niin se on minunkin mielestäni ensin keskustellaan esityksestä joka tarkoittaa että me luovumme periaatteesta kaikille yhtäläisestä oikeudesta subjektiiviseen päivähoitoon ja tämä esitys tarkoittaa että maksuttoman koulutuksen periaatteesta tässä maassa kyse on erittäin merkittävästä periaatteellisesta koulutuspoliittisesta kysymyksestä tämänkin esityksen perustelut mielestäni ontuvat

on romahtanut näiden käyttöönoton jälkeen tätä on myös perusteltu korkeakoulujen tulojen lisäämisellä kuitenkin tässäkin suhteessa kansainväliset kokemukset osoittavat että korkeakouluilta tulee menemään merkittäviä määriä rahaa myöskin näiden ohjelmien markkinointiin ja stipendijärjestelmiin

puhemies kunpa opetusministeri olisi jäänyt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 se on harmin paikka että hallitus ei valitettavasti tee näin kun me mietimme kokeiluja joita muutama vuosi sitten kokeiltiin ne eivät kannattaneet eli tappiolliset lopputulokset siinä olivat kansainvälisten opiskelijoiden määrä laski olisi ollut mahtavaa jos hallitus olisi tosiaan ottanut opiksi tästä ihmettelen tätä tällaista valikoivaa kommenttia

kovasti aina mietitään sitä mistä niitä uusia vientituloja suomelle saadaan ja tässä nyt olisi yksi tämä koulutusvienti on nyt hyvä että näitä koulutusviennin esteitä tässä puretaan eli korkeakoulut saavat paremmat mahdollisuudet kilpailla kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla sitten korkeakoulujen näkökulmasta näitten tilauskoulutusten toteuttaminen nyt yksinkertaistuu kun niiden ei tarvitse enää vastata siitä periikö se tilaaja niiltä koulutukseen osallistuvilta opiskelijoilta oman lainsäädäntönsä tai käytäntönsä mukaisia maksuja tämä on ollut just se ongelma että meillä on on ollut hyviä yhteistyöprojekteja joihin on meinattu lähteä mukaan mutta sitten

olla hyvää nyt nämä esteet poistuvat toki tässä on ongelmiakin ja pitää pitää huolta siitä että meidän suomalainen koulutus pysyy maksuttomana mutta olen kyllä tämän esityksen kannalla vielä kaksi vastauspuheenvuoroa edustaja toivola ja edustaja halmeenpää arvoisa puhemies täällä sekä edustaja andersson että edustaja yanar pitivät hyvän puheenvuoron elikkä yhdyn tähän joukkoon ja totean että on tosi ikävää nähdä että meillä on tämmöinen esitys joka murentaa meidän koulutuksen maksuttomuutta mikä on ollut myöskin yksi yhteiskunnan peruspilareista ja perusarvoista esimerkiksi jos katsotaan tätä kansainvälistymisnäkökulmaa niin nimenomaan se maksuton

mitkä paljon vahvemmalla pohjalla myöskin edistävät meidän kilpailukykyämme ja koko suomalaisen tulevaisuuden ja yhteiskunnan hyvinvointia ja sitten jos mietitään tätä esimerkiksi

mihin tulee niitä kustannuksia yhtään mitään jäisi kouluille käteen ja silloin me olemme euroopan tasolla jo sitten aika isoissa koulumaksuissa ja toivon että kukaan ei suomalaiseen

arvoisa puhemies itsekin olen suhtautunut tähän esitykseen avoimin mielin mutta kuitenkin niin että pitäisi olla vähän lihaa luitten ympärillä kun tässäkin talouden parempaa balanssia oletettavasti tavoitellaan olisi hyvä kuulla jos ministeri olisi paikalla onko arvioita siitä koituisiko tämä esitys korkeakoulujen kannalta taloudellisesti lopulta eduksi vai vai haitaksi viittaan tässä tietoihin tilastokeskuksen mukaan noin seitsemänkymmentä prosenttia näistä suomessa valmistuneista ulkomaalaisopiskelijoista on vielä vuosi valmistumisensa jälkeen suomessa ja näistä seitsemänkymmentä prosenttia työelämässä sosiaali ja terveydenhuoltoalalla opiskelleista jopa kahdeksankymmentäviisi prosenttia jää suomeen valmistumisensa jälkeen ja työllistyessään tänne he veronsa maksavat tälle yhteiskunnalle kansainvälisten opiskelijoiden tuomana tulona on huomioitava myös heidän opiskeluaikanaan täällä elämiseen käyttämät kulutusmenot he tuovat ne itse mukanaan eivät ulkomaalaiset opiskelijat ole oikeutettuja minkään näköisiin sosiaalietuuksiin tai opintotukiin suomessa

arvoisa puhemies

huonoja kokemuksia muista pohjoismaista opetus ja kulttuuriministeriön vuosina kaksituhattakymmenen viiva kaksituhattaneljätoista järjestämästä lukukausimaksukokeilusta ei myöskään voi vetää johtopäätöksiä jotka puoltaisivat maksujen vakinaistamista vaikka tutkittua tietoa lukukausimaksujen hyödyistä on vaikea löytää maksujen sanotaan lisäävän suomalaisten yliopistojen houkuttelevuutta ja tuovan korkeakouluille lisärahoitusta lukukausimaksut eivät kuitenkaan tuo lisärahoitusta korkeakouluille tai valtiolle eu ja eta maiden ulkopuolelta tulevia maksavia opiskelijoita tulee todennäköisesti olemaan vähän ja houkutellakseen korkeakoulujen tulisi perustaa apurahajärjestelmiä kuten muut maksuja perivät maat ovat kehittäneet marginaalisiksi jäävät tulot tulevat todennäköisesti näin ollen vain kiertämään apurahoiksi sekä maksu ja apurahajärjestelmän hallintoon lisäksi korkeakoulut joutuvat panostamaan koulutusohjelmien markkinointiin ja opiskelijarekrytointiin aivan uudella tavalla maksullisuuden johdosta näin on käynyt muissa pohjoismaissa maksujen käyttöönoton jälkeen tanska on kehittänyt apurahajärjestelmän kansainvälisille opiskelijoille jossa rahaa apurahoihin on varattu saman verran kuin valtio laskee säästävänsä lukukausimaksujen myötä lukukausimaksupäätöksen jälkeen ruotsi on tuplannut koulutuksen markkinointibudjetin lukukausimaksut tulevat myös eriarvoistamaan opiskelijoita keskenään ja käytännössä toimimaan esteenä monelle kansainväliselle opiskelijalle tulla suomeen suomen kansainvälinen valtti on ollut laadukas ja tasa arvoinen maksuton koulutusjärjestelmä lukukausimaksut tulevat nostamaan kynnystä hakeutua tänne opiskelemaan lukukausimaksuja usein myös kansainvälisyyden ja koulutusviennin edistämisellä kuten ministerinkin puheenvuorossa äsken muiden pohjoismaiden kokemusten perusteella voimme kuitenkin olettaa että kansainvälisten tutkinto opiskelijoiden määrä tulee romahtamaan lukukausimaksujen myötä ruotsi otti lukukausimaksut käyttöön eta maiden ulkopuolisille opiskelijoille vuonna kaksituhattayksitoista minkä seurauksena eta alueen ulkopuolelta saapuvien opiskelijoiden määrä romahti tanska otti lukukausimaksut käyttöön eta maiden ulkopuolelta tuleville vuonna kaksituhattakuusi minkä seurauksena eta alueen alueen ulkopuolelta saapuvien opiskelijoiden määrä laski kolmekymmentäviisi prosenttia pakollisten maksujen johdosta useampi koulutusohjelma joutuu lakkautusuhan alle vähentyneen opiskelijamäärän johdosta näin tulee todennäköisesti käymään etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevissa korkeakouluissa ja täten näiden seutujen kansainvälistymistä arvoisa puhemies lukukausimaksut eivät ole keino edistää koulutusvientiä tilauskoulutuksen laajentaminen sekä maksuttoman tutkintokoulutuksen opiskelijamäärän kasvattaminen olisivat parempia keinoja kasvattaa suomalaisen koulutuksen mainetta sekä saada vero ja vientituloja tilastokeskuksen mukaan prosenttia kv opiskelijoista on vielä vuosi valmistumisen jälkeen suomessa ja heistä seitsemänkymmentä prosenttia töissä eu ja eta maiden ulkopuolelta tulevat opiskelijat jäävät todennäköisemmin suomeen töihin kuin eu ja eta maiden sisältä tulevat ja vaikka suomessa koulutuksen suorittaneet eivät jäisikään valmistumisen jälkeen töihin suomeen toimivat he kuitenkin linkkinä suomalaisten korkeakoulujen ja kansainvälisten yritysten tai ulkomaalaisten koulutuslaitosten välillä se on juuri sellaista kansainvälistä osaamista mitä suomen korkeakoulutus tarvitsee koulutuksen maksullistamisen ja kaupallistamisen sijaan

arvoisa puhemies että siinä tilanteessa mihin suomalaiset korkeakoulut on ajettu tämän jatkuvan leikkauspolitiikan myötä he kannattavat kaikkia potentiaalisia mahdollisuuksia saada edes vähän lisärahoitusta mutta se ei silti tarkoita niin kuin me olemme kuulleet myöskin näiden kansainvälisten esimerkkien perusteella että lukukausimaksut olisivat erityisen tehokas tai toimiva tapa korkeakouluille hankkia lisää rahoitusta ja kuten todettua todennäköisesti myöskin tulevat vähentämään niiden kansainvälisyyttä

arvoisa puhemies pitää todella huomioida että korkeakoulut suomessa ovat jo pitkään itse toivoneet tätä mahdollisuutta koulutusvientiin ja nyt meidän suurin koulutusviennin esteemme puretaan antamalla korkeakouluille mahdollisuus periä eu ja eta maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta lukukausimaksuja me tarvitsemme vientituloja työpaikkoja suomeen ja suomella on hyvä maine koulutusmaana maailmalla meidän osaamisellemme on kysyntää miksi ihmeessä me emme antaisi meidän välineitä vastata halutessaan tähän kysyntään me voimme myydä meidän osaamistamme esimerkiksi terveyspalveluissa vaikkapa osaamistamme sydänkirurgiassa virolaisille miksi me emme voisi myydä osaamistamme koulutuksessa maailmalle ja hankkia siitä vientituloja

arvoisa puhemies ulkomaalaisten opiskelijoiden lukukausimaksujen käyttöönotto vauhdittaa koulutusvientiä ja laajentaa korkeakoulujemme rahoituspohjaa kehitys ei tietenkään tapahdu hetkessä vaan uusien koulutustuotteiden ympärille rakentuvan liiketoiminnan kehittäminen vie oman aikansa tuotot lukukausimaksuista jäävät korkeakoulujen omaan käyttöön esimerkiksi opetuksen ja tutkimuksen laadun kehittämiseen olen työskennellyt jo opiskelijapolitiikasta lähtien sen puolesta että korkeakouluille annetaan niiden itse pitkään toivoma mahdollisuus kerätä lukukausimaksuja eu ja eta alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta työ on konkretisoitunut hallituksen esitykseksi joka on tänään eduskunnan keskustelussa koulutusviennistä on mahdollista saada tulevaisuudessa työtä ja vientieuroja suomeen tämä on nyt päänavaus sille kehitykselle suuri osa kansainvälisestä koulutusviennistä koostuu nimenomaan tutkintoon johtavan koulutuksen myynnistä suomessa koulutusviennin merkittävimpänä esteenä on ollut se että lainsäädäntömme ei ole mahdollistanut lukukausimaksujen perimistä yksittäisiltä opiskelijoilta on aivan viimeinen hetki purkaa koulutusvientimme lainsäädännölliset esteet sillä nopeasti kasvavia maailman koulutusmarkkinoita jaetaan kovaa vauhtia

osaamisellemme on hallituksen esityksen mukaan vieraskielisessä koulutuksessa opiskelevat ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat maksavat jatkossa vähintään tuhannenviidensadan euron lukukausimaksun lisäksi tilauskoulutuksen myymisen esteitä puretaan avaimet ovat tämän jälkeen korkeakoulujemme omissa käsissä tärkeää on se että koulutus säilyy maksuttomana jatkossakin kaikille suomalaisille opiskelijoille ja kaikilla on varallisuudesta ja ja taustasta riippumatta mahdollisuudet kouluttautua se on pienen maan kannalta tärkeää ja menestyksemme kivijalka kehittyvien maiden opiskelijoilla puolestaan on mahdollisuus hakeutua suomalaiseen korkeakoulutukseen niin että sitä tuetaan jatkossa tehokkaalla apurahajärjestelmällä

salissa on viitattu monesti aiempaan lukukausimaksukokeiluumme sen perusteella on väitetty että lukukausimaksut eivät nyt voi onnistua tähän kokeiluun vertaileminen ei kuitenkaan missään tapauksessa ole nyt perusteltua koska tuossa aiemmassa suomen kokeilussa vain osa koulutusohjelmista oli maksuttomia joten se ei vertaudu tähän tulevaisuuden tilanteeseemme suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan näkökulmasta hyödyllistä on se että kannustamme täällä kouluttamiamme ulkomaisia osaajia jäämään suomeen töihin ja yrittäjiksi sitten myös valmistumisensa jälkeen

mahdollisuus saada uusia työpaikkoja ja vientituloja suomelle niillä rahoitamme hyvinvointiyhteiskuntamme palveluita ja vahvistamme korkeakoulujemme asemaa ja laatua innovaatiorahoituskeskus tekesin selvityksen mukaan koulutusviennin arvo oli viime vuonna kaksisataakuusikymmentäkahdeksan miljoonaa euroa nyt annetun hallituksen esityksen arvioidaan pidemmällä tähtäimellä kasvattavan

koulutusviennin esteiden purkaminen on seuraavaksi ulotettava myös toisen asteen koulutukseen ammatillisella puolella on yli kolmesataakuusikymmentä tutkintoa joille arvioidaan löytyvän paljon kysyntää kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla

arvoisa rouva puhemies suomi on muun muassa koulutuksen suhteen ollut vuosia maailman korkeimmalla tasolla suomi on ollut myös niitä harvoja maita joissa ulkomaalaiset ovat saaneet opiskella yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa ilman lukukausimaksuja vaikka korkeakoulutkin pääsääntöisesti kannattavat lukukausimaksuja ulkomaalaisille opiskelijoille minusta tämä on oikea linjaus on helppo ottaa ilmaiseksi koulutus ja viedä sen jälkeen opitut tiedot ja taidot omaan en usko että lukukausimaksut osaltaan vähentävät oleellisesti ulkomailta tulevien opiskelijoiden määrää mikäli niin kävisi opiskelupaikat voidaan korvata suomalaisilla opiskelijoilla jos minä menisin esimerkiksi ulkomaille yliopistoon opiskelijaksi niin todennäköisesti joutuisin siitä maksamaan ja näin kuuluu ollakin pidän lukukausimaksuja ulkomaalaisille opiskelijoille erittäin hyvänä asiana miksi meidän pitäisi toimia muulla tavoin kuin muut eurooppalaiset maat mehän haluamme olla eurooppalaisia ja kuulua

arvoisa puhemies maksuton opetus esiopetuksesta tohtorin tutkintoon on jo vuosikymmenten ajan ollut yksi suomen vahvuuksista opiskelupaikka tutkinto ovat riippuneet lukuhaluista ja ahkeruudesta eivät vanhempien kukkaron paksuudesta tämä on iso osaselitys sille kansainvälisesti kehutulle suomalaisen koulutuksen tasolle ja maineelle se että kaikki halukkaat ovat voineet opiskella tämä on tunnetusti ärsyttänytkin joitakin eihän se nyt sovi että kuka tahansa mistä tahansa voi opiskella itselleen akateemisen ammatin ihan ilmaiseksi pienellä kansakunnalla ei kuitenkaan ole varaa tuhlata yhtäkään lukuhaluista lahjakasta nuorta ei suomalaista eikä edes ulkomaalaista vain siksi että hänellä ei ole varaa opiskella päinvastoin meidän koulutuspolitiikkamme tavoitteena tulisi olla opiskelun taloudellisten esteiden poistaminen monen nuoren opintie kariutuu jo lukiossa koska ei ole varaa oppikirjoihin toinen ei pääse opiskelemaan haluamaansa alaa koska vanhemmilla ei ole rahaa tuhansien eurojen valmennuskursseihin kolmannen opinnot venyvät ja keskeytyvät koska opintotuella ei tule toimeen ilman työssä käymistä tai vanhempien apua me poliitikot olemme kaksinaamaisia ihmetellessämme opintoaikojen venymistä kun opintotuella ei yksinkertaisesti elä onneksi opintotuella ei enää aina tarvitse ostaa oppikirjoja sillä monessa yliopistossa on jo siirrytty ilmaisiin digitaalisiin materiaaleihin arvoisa puhemies suomen yliopistojen ongelmana eivät ole ulkomaalaiset opiskelijat vaan niiden puute kansainvälisissä vertailuissa suomalaiset yliopistot ovat edelleen poikkeuksellisen kotikutoisia vain pieni osa opiskelijoista opettajista ja tutkijoista on kotoisin ulkomailta aivan liian pieni ongelma tämä on siksi että jos jokin yhdistää menestyviä yliopistoja niin kansainvälisyys uudet ajatukset ja innovaatiot syntyvät erilaisten ihmisten kohdatessa eri maista eri kulttuureista erilaisista yhteiskunnista suomen yliopistoihin tulisikin kaikin keinoin houkutella opiskelijoita ulkomailta ei torjua heitä tarjota stipendejä lukukausimaksujen asemesta sillä osa heistä jää suomeen lahjakkaimmat suomalaisiin yliopistoihin tutkijoiksi ja opettajiksi sitä paitsi lukukausimaksujen merkitys yliopistojen taloudelle on parhaimmillaankin marginaalinen tuhatviisisataa euroa

lukukaudessa sallikaa minun nauraa eihän sillä selviä kuin hallinnollisista kustannuksista en kuitenkaan naura sillä tuo tuhatviisisataa euroa on vaarallinen ennakkotapaus se on siis se minimi minä tiedän kun suomessa kerran on hyväksytty ajatus että opetus voi olla maksullista se leviää kyllä myös muualle suomalaiseen koulutusjärjestelmään nyt on jo julkisuudessa esitetty puheenvuoroja että kaiken yliopisto opetuksen tulisi olla suomessa maksullista ja täälläkin on jo tänä iltana puhuttu maksullisista toisen asteen tutkinnoista arvoisa puhemies hallitus puhuu koulutusviennistä sinänsä kaunis ajatus mutta mitä mahtavat ajatella suomalaiset opiskelijat kun viereisellä penkillä laskareissa istuu kurssikaveri joka on saanut opiskelupaikkansa rahalla

arvoisa puhemies eihän tämä asia ole ihan mustavalkoinen mutta olen sitä todella pitkään myöskin henkilökohtaisesti arvioinut

nyt tätä hallituksen esitystä lukuvuosimaksujen käyttöönotosta on kannattanut neljäkymmentäneljä lausunnonantajaa kaksikymmentäkaksi on vastustanut pääosin opiskelijajärjestöjä katson kuitenkin että nyt tämä summa tuhatviisisataa euroa johon on lukuvuosimaksuksi päädytty on kuitenkin kohtuullisen maltillinen ja sitä tukemassa mutta yhdellä reunaehdolla monet asiantuntijat kiinnittivät huomiota siihen että toivoivat että tämän lukuvuosimaksun periminen ja sen suuruudesta päättäminen tulisi jättää korkeakoulun harkintaan siis periminen tulisi jättää korkeakoulun harkintaan olen kyllä sitä mieltä että meidän täytyy nyt sivistysvaliokunnassa just tätä asiaa miettiä tiedossani on että muun muassa lapin yliopisto mielellään ei perisi tätä vuosimaksua ja ja siihen voi olla ihan hyvät perusteet täytyy se nyt sitten sivistysvaliokunnassa arvioida

selvää on että tuhatviisisataa euroa ei riitä kattamaan kustannuksia mieluumminkin hallituksen esityksessä tulisi todeta että lukukausimaksulla tulee kattaa kustannukset ja myös tehdä pientä voittoa samalla siihen kuten täällä aikaisemmissa puheenvuoroissa oli että me loisimme verovähennysjärjestelmän siinä vaiheessa kun henkilö valmistuu hänellä on tiettynä aikana mahdollisuus vähentää verotuksessa maksamansa lukukausimaksut näin me pystyisimme rakentamaan samalla kannustinjärjestelmän vähävaraisten kehitysmaista tulevien opiskelijoiden osalta kannatan edustaja wallinheimon ajatusta että sehän voisi olla osa meidän kehitysyhteistyötämme sitten muutama sana liittyen meidän koulutuksemme laatuun ja meidän nuortemme asemaan tulevaisuudessa ehdottomasti

ja nuorille tulee taata maksuton koulutus nyt käsillä oleva hallituksen esitys on tähän yksi keino jolla meidän lapsillemme ja nuorillemme se monipuolistaa rahoituslähteitä samalla se on myöskin laadullinen tekijä nimittäin me emme pysty keräämään lukukausimaksuja tai tekemään koulutusvientiä huonoilla koulutustuotteilla vaan laadukkailla se johtaa siihen että meidän yliopistoissa korkeakouluissa ja ja muissa oppilaitoksissa joudutaan entistä enemmän pohtimaan mitä on opetuksen laatu näin ollen hyötyjänä viime kädessä on myöskin suomalainen nuori

arvoisa puhemies täällä on tullut nimenomaan hyviä näkökohtia siihen että nyt seuraavaksi pitää tarttua tämän verovähennysoikeuden toimeenpanoon se on kokoomuksen eduskuntaryhmänkin pitkäaikainen kehottaisin nyt oppositiota vastuullisuuteen siinä että me tarvitsemme tuloja suomeen vientituloja ja ja sitä kautta työtä jotta meillä on jatkossakin mahdollisuudet rahoittaa palveluja vaikkapa se maksuton koulutus suomalaisille ja eu ja eta maiden kansalaisille

arvoisa rouva puhemies jo edellinen hallitushan yritti tätä uudistusta tehdä mutta silloin ei rohkeus riittänyt on nyt edennyt tällä eduskunnalla ja tällä hallituksella siihen vaiheeseen että voidaan alkaa päätöksiä tehdä lappeenrannan teknillisessä yliopistossa järjestettiin jokin aika sitten kokeilu tästä opintojen maksullisuudesta ja sen lopputulos oli se että opiskelija aines oli keskimäärin parempaa he olivat keskimääräistä tyytyväisempiä he valmistuivat opinnoistaan keskimääräistä nopeammin ja ja vieläpä keskimääräistä paremmin arvosanoin eli tätä maksullisuuskokeilua kyllä voidaan tältä osin lappeenrannan teknillisessä yliopistossa pitää onnistuneena ja mielestäni se kyllä kyllä kuvaa hyvin sitä tilannetta johon me tässä pääsemme kun tämä mahdollisuus periä maksua ulkomaisilta opiskelijoilta annetaan tämähän ei siis tarkoita sitä että tämä maksullisuus on pakollista vaan nimenomaan korkeakoulu voi periä maksua ulkomaisilta opiskelijoilta tässä mielessä mielestäni edustaja kasvi siirtyi ehkä vähän science fictionin puolelle kun kun maalasi kuvaa siitä että kaikki joutuvat opinnoistaan tulevaisuudessa maksamaan siitähän ei ole kysymys jos tarkastellaan maailman huippuyliopistoja harvard niin edelleen kaikki ne ovat maksullisia yliopistoja ja on tietenkin meidän omien yliopistojemme ja korkeakoulujemme kilpailukyvystä kiinni sitten se voiko maksua periä ja kuinka suuri se voi olla minimissään se on puolitoista tonnia vuodessa mutta jos on oikein haluttu opinahjo niin olen varma siitä että maailmalla on halukkaita henkilöitä jotka ovat valmiita maksamaan siitä vaikka kymmenkertaisenkin summan tai vielä enemmän per vuosi päästäkseen opiskelemaan suomalaiseen huippuyliopistoon

arvoisa puhemies suomalaisen sivistyksen ja yhdenvertaisen koulutuksen perusta on ollut ja tulee edelleen olemaan maksuton koulutus nyt suunnitellut lukukausimaksut eivät käytännössä tuota yhtään rahaa kuten täällä edellä on jo mainittu vaan pikemminkin valitettavasti lisäävät hallituksen vieroksumaa byrokratiaa sitä byrokratiaa mitä yritämme kovasti välttää täällä

opiskelijat myös vahvistavat kansainvälisiä verkostoja paitsi koulutuksensa aikana myös siirtyessään siitä työelämään tai tekemään tutkimusta kansainvälisten opiskelijoiden tuoma hyöty kansantaloudelle on merkittävä ja jäädessään suomeen he maksavat oman koulutuksensa takaisin muutamassa vuodessa ihan niillä omilla verotuloillaan huomattava osa jopa seitsemänkymmentä prosenttia jää suomeen ja oliko että tästä seitsemästäkymmenestä prosentista joka jää niin siitä sitten seitsemänkymmentä prosenttia vielä jopa työllistyy täällä ja hyvinkin nopeasti minä uskon että suomalaisilla työmarkkinoilla on varmasti tilausta osaaville kansainvälisille opiskelijoille olen itse kiertänyt paljon erilaisia korkeakouluja ja tavannut paljon kansainvälisiä opiskelijoita ja tähän päivään mennessä en ole tavannut yhtäkään opiskelijaa joka ei haluaisi jäädä suomeen päinvastoin he pitävät suomesta he pitävät jopa suomen luonnosta puhumattakaan suomen koulutuksesta sen sijaan meidän pitäisi puhua siitä millä tavalla jo koulutuksen aikana voidaan esimerkiksi opiskella suomen kieltä joka olisi varsin hyödyllistä myös näille opiskelijoille toivottavasti hallitus luopuu esityksestään kokonaan tämä on suuri suuri toive ja harras toiveeni mutta jos näin ei tapahdu enää tässä vaiheessa niin toivon vähintäänkin jonkinlaista kompromissia vähintäänkin niin että lukukausimaksujen periminen tehtäisiin vapaaehtoiseksi juuri kuten edustaja gustafsson täällä kertoi ja pakollisesta tuhannenviidensadan euron minimistä luovuttaisiin tässä kannattaa kuunnella myös yliopistoja esimerkiksi lapin yliopisto on puhunut paljon tämän vapaaehtoisuuden puolesta näin korkeakouluilla olisi mahdollisuus omien tavoitteidensa mukaan tehdä niitä päätöksiä korkeakoulut jotka kokevat syystä tai toisesta lukukausimaksut kilpailuetuna voisivat tehdä niin en oikeastaan ymmärrä miksi me emme eiköhän siellä korkeakouluissa itse tunneta paremmin mikä on heidän koulunsa ja yliopistonsa ja korkeakoulunsa kannalta rakentavampaa ja parempaa ja kuten sanottu toisaalta taas ne yliopistot jotka haluavat panostaa yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin ja haluavat näin houkutella kansainvälisiä huippuosaajia voisivat tehdä sen myös maksuttomalla koulutuksella aivan lopuksi arvoisa puhemies on pakko mainita että korkeasti koulutettuna kansakuntana jota varmasti tämänkin illan aikana olemme kaikki yhteisesti kovasti arvostaneet meillä on olemassa myös globaali vastuu kyllä meidän pitää rehellisesti täällä myöntää että lukukausimaksut tarkoittavat sitä että juuri niistä köyhimmistä olosuhteista köyhimmistä perheistä köyhimmille köyhimmille nuorille ei valitettavasti ikinä tällaista mahdollisuutta edes tule että pääsisivät osaksi näin huipputason koulutusjärjestelmää ja kaikki tämä vain ja ainoastaan tuhannenviidensadan euron hintalapun takia miettikää sitä

arvoisa puhemies minä ymmärrän että kysymys on tietyille puolueille ideologinen kysymys tosiaankin halutaan edistää koulutuksen maksullisuutta mutta minun mielestäni suurin ongelma näissä puheenvuoroissa on se että nämä käytännön kokemukset niin muista pohjoismaista kuin siitä kokeilusta mitä suomessa on toteutettu eivät tue näitä väitteitä siitä että lukukausimaksut toimiva tulolähde tai toimiva tapa lisätä korkeakoulujen kansainvälisyyttä ja mikäli koulutuksesta todellakin halutaan tehdä uusi nokia niin kehottaisin edustajia kiinnittämään huomiota niihin puheenvuoroihin mitä nyt kuuluu korkeakoulukentältä korkeakoulujen perusrahoitukseen tehtävistä leikkauksista ja tästä muusta koulutuspolitiikasta ja sen seurauksista meidän korkeakouluille ja perustutkimukselle

puhemies koulutusvienti on todellakin tervetullutta ja kannatan sitä lämpimästi mutta hyvä olisi tietenkin myöskin se mitä edustaja lauslahti tuossa sanoi että kustannukset olisi hyvä saada peittoon näillä tuloilla ja voittoa jossain vaiheessa mutta uskon että se on vasta aika pitkän tulevaisuuden matkan päässä täytyy muistaa että meidän alueet ja korkeakoulut ovat hyvin erilaisia ja siinä mielessä ajattelisin että tämä gustafssonin ehdotus siitä että maksut olisivat vapaaehtoisia olisi hyvinkin harkitsemisen arvoinen asia

arvoisa puhemies en jaksa uskoa siihen että me voisimme jatkaa nykytahtiin sinisilmäisesti antamalla ilmaiseksi suomalaista koulutusta tilanteessa jossa meillä on rahaa yhä vähemmän meidän pääkatsantomme pitäisikin olla siinä mistä me saamme uutta työtä jolla me pystymme maksamaan meidän suomalaisten lasten ja nuorten koulutuksen

arvoisa rouva puhemies kokoomukselle ideologinen kysymys on nimenomaan se että suomalainen hyvinvointi pelastetaan maksuton koulutus suomalaisille eu ja eta maiden opiskelijoille säilyy ja että suomalaisilla taustaan katsomatta varallisuuteen katsomatta on mahdollisuus kouluttautua niin pitkälle kuin oma innostus ja omat kyvyt vievät tällä lakiesityksellä korkeakouluille annetaan nyt avaimet onnistua koulutusviennissä loppu on toki toimijoista itsestään kiinni mutta on hyvä että emme lainsäädännöllä enää torppaa korkeakoulujen

löytyy enemmän onnistumisen asennetta ja tulevaisuuteen valoisasti katsomista ja yrittäjähenkeä kuin monelta siellä oppositiossa tuntuu näinä päivinä löytyvän

vasemmalta laidalta hyvin usein löytyy voimakasta tahtoa verottaa suomalaisia hyvätuloisia enemmän ja aina vain enemmän nyt kun tutkii ulkomaisia korkeakouluopiskelijoita suomessa voi havaita että hyvin moni heistä on kotoisin erittäin hyvistä olosuhteista ja heidän vanhempansa ovat erittäin hyvätuloisia kysymys kuuluukin näin ollen miksi suomalaisen veronmaksajan pitäisi maksaa intialaisten tai kiinalaisten miljonäärien lasten koulutus tämä tämä minun minun mielestäni olisi kyllä hyvä heidän itsensä maksaa sitten puhuttiin tästä puolestatoista tonnista vuodessa toki vähän ja mielestäni kun on lukukausimaksu voisi hyvin olla enemmänkin pallo on tietenkin tässä suhteessa korkeakouluilla heillä tulee olla mahdollisuus suunnitella nyt opetus sillä tavoin että se on houkuttelevaa ja kilpailukykyistä

arvoisa rouva puhemies mielestäni edustajat vikman kopra ja lauslahti kiteyttivät hyvin kokoomuksen linjan mitä kokoomus haluaa kokoomus haluaa kehittää suomalaista koulutusta ja koulutusvienti on siinä äärimmäisen hyvä työkalu tämä ei ole meille ideologinen kysymys tämä tuntuu olevan sinne vasemmalle kyllä ideologinen kysymys olimme juuri tulevaisuusvaliokunnan kanssa koulutusvientimatkalla varsinkin latinalaisessa amerikassa olimme chilessä olimme uruguayssa olimme argentiinassa kaksi asiaa mitä he tietävät suomesta kimi räikkönen ja suomalainen koulutusjärjestelmä joten brändi on kunnossa nyt vain tarvitsemme niitä työkaluja joita tämän lain mukaan saamme panostaa panostaa siihen koulutusvientipotentiaaliin se arvio mitä tällä hetkellä puhutaan kolmestasadastaviidestäkymmenestä miljoonasta koulutusvientiin mielestäni on liian vähän meidän pitää olla kunnianhimoisempia tässä hankkeessa

arvoisa puhemies kyllä minulle maksuton koulutus on periaatteellinen kysymys mutta ennen kaikkea minun mielestäni tässä on kyse siitä että halutaan säilyttää korkeakoulujen mahdollisuuksia kansainvälistyä minulla ei ole mitään tilastotietoa kaikkien täällä opiskelevien ulkomaalaisten opiskelijoiden perhetaustoista kuulostaa hivenen oudolta että sellaista olisi olemassa mutta se mistä minulla on tietoa on tilastokeskuksen tiedot siitä miten tämä nykyinen malli toimii tilastokeskuksen mukaan seitsemänkymmentä prosenttia kansainvälisistä opiskelijoista on vielä vuosi valmistumisen jälkeen suomessa ja heistä seitsemänkymmentä prosenttia töissä tiedetään myöskin että eu ja eta maiden ulkopuolelta tulevat opiskelijat jäävät todennäköisemmin suomeen töihin kuin eu ja eta maiden sisältä tulevat jos nyt käy niin että tämän päätöksen myötä suomessa kuten ruotsissa ja tanskassa kävi näiden kansainvälisten opiskelijoiden määrä vähenee niin miten tämä tarkalleen ottaen edistää kansainvälisyyttä työpaikkojen tai verotulojen kasvua suomessa

arvoisa puhemies kun puhutte suomalainen koulutus on niin arvostettu minkä takia siellä oliko chilessä tunnetaan kimi räikköstä ja suomalaista koulutusta niin se varmasti perustuu siihen ja niihin asioihin mitä olemme tehneet koulutuksen puolesta maksuton koulutus on juuri yksi sellainen mistä meitä myös tunnistetaan mistä meitä myöskin arvostetaan

arvoisa puhemies kun puhumme lukukausimaksuista ja liiketoiminnasta ja tässä ennen kaikkea näen että tässä tulee tehdä liiketoimintaa jossa pystytään tuomaan uutta rahoitusta meidän lasten ja nuorten kouluttautumiselle niin siltä osin tekstin pitäisi mieluumminkin olla niin että lukukausimaksu tai tilauskoulutus kattaa kustannukset ja myös voiton

ammattikorkeakoulun ovia pääsemättä sinne sisälle miksi me emme tähän samaan yhteyteen lisäisi sitä että meidän suomalainen nuori pääsisi opiskelemaan nopeammin kunnes me saamme normalisoitua meidän ulkomailta tulevien opiskelijoiden määrän näen tämän itse asiassa ennen kaikkea myöskin mahdollisuutena meidän nuortemme

tanskan mukaisesti meillä todennäköisesti laskee mutta siinä vaiheessa kun meillä on laadukasta korkeatasoista koulutusta tarjolla uskon että jos osaamme markkinoida oikein niin saamme uudestaan meidän ulkomailta tulevien opiskelijoiden virran kasvatettua

arvoisa puhemies koulutusvienti on mahdollisuus saada kipeästi kaivattuja lisätuloja korkeakouluille ja yliopistoille totta kai nämä kipeät koulutuksen leikkaukset sattuvat koko hallitukseen ja myös perussuomalaisille ne ovat olleet vaikea pala mutta nyt meidän pitää lisätä niitä mahdollisuuksia joilla voidaan saada niitä lisätuloja koulutusvienti on yksi myös signaali lukukausimaksuista on hyvä nimittäin se takaa sen että eu ja eta maiden ulkopuolella ajatellaan että meillä on koulutus jota halutaan saada se on arvokasta sillä on hinta emme voi koko maailman koulutusta järjestää maksuttomaksi meidän täytyy ajatella myös omia suomalaisia opiskelijoitamme ja tosiaan keksiä niitä brändejä niitä keinoja millä me saamme myös rahaa ja lisäansiota siitä arvokkaasta koulutuksesta

suomalainen koulutus on maailmankuulua sitä arvostetaan miksi emme tekisi siitä myös toimeentuloa

arvoisa puhemies täällä on kysytty miksi ei vapaaehtoisia maksuja korkeakoulujen päätettäväksi vaan tämä minimitaso me tiedämme että meillä oli kokeilu näistä lukukausimaksuista ja on yksi asia mitä voimme tästä kokeilusta oppia vaikka se ei juuri tämän yhden asian takia olekaan vertailukelpoinen tähän nykyiseen esitykseen

osa koulutusohjelmista oli maksullisia osa ei ja se oli nimenomaan se syy miksi se ei toiminut eli siinä varmasti voidaan löytää kun sivistysvaliokuntakin asiaa jatkossa tutkii perusteluja sille miksi tämä minimitaso on

arvoisa puhemies kyllä nämä keskustelut voivat olla hyvinkin valaisevia eli kannattaa ehdottomasti istua täällä iltamyöhään nythän hallituspuolueen edustaja tässä itse asiassa myönsi että tämä kansainvälisyyden lisäämisellä perusteltu esitys todennäköisesti tuleekin vähentämään korkeakoulujen kansainvälistymistä suomessa ja minä olen myöskin hyvin eri mieltä siitä että kansainvälisten opiskelijoiden määrän vähentäminen olisi suomalaisten opiskelijoiden etu käyty keskustelua suomalaisesta korkeakoulutusjärjestelmästä ja sen tulevaisuudesta ja myöskin näistä rahoitusleikkauksista tässä on korkeakoulujen suunnalta toistuvasti painotettu sitä että kansainvälisyys on aivan keskeinen laadullinen tekijä johon pikemminkin pitäisi panostaa ja jota pitäisi lisätä suomalaisessa korkeakoulutusjärjestelmässä joten kyllä korkeakoulujen kansainvälisten opiskelijoiden määrä ja se että heillä on mahdollisuuksia tulla suomeen opiskelemaan on myös ehdottomasti suomalaisten opiskelijoiden ja suomalaisten korkeakoulujen etu

arvoisa puhemies juuri näin itse asiassa edustaja andersson vei sanat suustani kyllä tässä niin moneen kertaan kun olette asettaneet vastakkain meidän suomalaiset lapset ja sitten muualta tulevat ja ikään kuin tällä yhteen yhteen päätettynä päädytään siihen että sitten halutaan vähemmän kansainvälisiä opiskelijoita ja sitten toisaalta puhutaan puhutaan meidän koulutuksen viennistä ja ja koulutuksen laadusta ja koulutuksen tulevaisuudesta valitettavasti keskustelu kaiken kaikkiaan tuntuu hyvin ristiriitaiselta ja en usko että kokeilu ei toiminut sen takia että että siinä oli tätä vapaaehtoisuutta vaan nimenomaan sen takia että tämä maksu ei toimi jos tällä hetkellä lukuisat yliopistot sanovat että heille olisi mieluisampi vaihtoehto että he voisivat itse päättää tästä niin en ymmärrä minkä takia emme voi kuunnella siellä missä asiantuntemusta on

arvoisa rouva puhemies toistan nyt jonkun verran niitä argumentteja mitä tuossa debattivaiheessa jo käytin elikkä ensinnäkin sen totean että kristillisdemokraatit on halunnut tähän suhtautua siinä mielessä avoimin mielin että meille on tärkeää että tämä ei saa tarkoittaa sitä että eu maista ja eta maitten sisältä elikkä siis myöskin kotimaisille opiskelijoille suomesta tämä tarkoittaisi minkäänlaista koulutuksen maksullisuutta mutta olemme valmiita kyllä katsomaan tämä sellainen reitti joka voisi mahdollisesti tätä koulutusvientiä olla parantamassa ja vauhdittamassa ja olemme kyllä tietoisia siitä että esimerkiksi ruotsissa byrokratia on on syönyt kyllä aika ison osan niistä niistä lukukausimaksuista mitä siellä on asetettu ja siinä mielessä on kyllä syytä ottaa opiksi niistä virheistä virheistä mitä ruotsissa on tehty ehkä sen vielä toteaisin että on hyvä muistaa että tällä hetkellä tuolla eussa

sitten sitä että jos tämäntyyppinen tuhannenviidensadan euron lukuvuosimaksu olisi mahdollista asettaa niin täytyy kyllä sitten huomioida että jos tuo direktiivi menee siinä muodossaan läpi mitä sitä esimerkiksi osa euroopan parlamentin ryhmistä on ollut viemässä läpi niin niin kyllä se tarkoittaa sitä että että opiskelija ihan mukavalla tavalla pystyy tuon lukukausimaksun niistä niistä sosiaaliturvan kautta tulevista tuista myöskin myöskin sitten

arvoisa puhemies ei ole käytössä nyt tilastoja siitä kuinka paljon pyrkii suomalaisiin yliopistoihin mutta lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökunnan kanssa ja he totesivat että pyrkijöitä on kuitenkin aina enemmän kuin voidaan sisään ottaa ja tämä on minun käsittääkseni vallitseva tilanne myös muissa korkeakouluissa jos pyrkijöitä nyt on vaikkapa viisisataa per vuosikurssi ja nyt tämän muutoksen myötä se vähenee kolmeensataan niin sillä väliä jos kuitenkin sisään voidaan ottaa vain sata voidaan kuitenkin olettaa että tämä sadan sadan pyrkijän ikään kuin motivaatiotaso ja halukkuus opiskella on korkeampi jos he panostavat itse omia taloudellisia resurssejaan tähän opiskeluun on varmaan selvää että kun tämä uusi järjestelmä tulee käyttöön niin jonkunlainen notkahdus markkinoilla tapahtuu näin käy aina kun markkinoilla tapahtuu olennainen muutos ja kun tämä uusi järjestelmä alkaa pyöriä väitän että opinnot suomalaisissa korkeakouluissa ovat ulkomaalaisten keskuudessa vieläkin suositumpia vaikka ovatkin maksullisia voisiko tämä olla vapaaehtoista tämä veloitus ylipäätään voisivatko korkeakoulut päättää ettei sitä peritä jonkin korkeakoulun tapauksessa lainkaan mielenkiintoinen ajatus ja sopisi minullekin jos me laajentaisimme tätä esitystä sitten saman tien sillä tavoin että sallitaan täydellinen markkinaehtoisuus eli myös suomalaisilta ja eu alueen opiskelijoilta voitaisiin periä perustutkinnosta maksua eli tällöin meillä olisi maksuton maksuton polku

puhemies vielä varmuuden vuoksi sanon että kannatan suomalaisten nuorten maksutonta koulutusta on tilanne mikä tahansa edustaja andersson jollain tavalla tulee sellainen olotila että sinulle on tärkeämpää että intialainen nuori saa opiskelupaikan kuin suomalaiselle nuorelle otetaan nyt kansainvälistyminen huolimatta siitä että meillä kansainvälisten opiskelijoiden lukumäärä laskisikin samaan aikaan meillä on opiskelijoita vaihdossa suomalaiset opiskelijat käyvät erittäin aktiivisesti vaihdoissa ja sitä kautta kansainvälistävät samaan aikaan kun yliopistot ja ammattikorkeakoulut lähtevät rakentamaan omia

arvoisa rouva puhemies en nyt tässä millään tavoin halua olla synkkyyttä maalaamassa niille näkymille etteikö suomeen toivottavasti kansainvälisiä opiskelijoita tulisi tämän esityksen mahdollisesti toteutuessakin mielestäni on on kuitenkin hyvä ja rehellisyyttä todeta se että samaan aikaan kun hallitus esittää ja on aikeissa kurittaa kotimaista tutkimus kehitys innovaatio ja koulutussektoria aika merkittävillä leikkauksilla ei ole mitenkään päivänselvää että korkeakoulujemme kilpailukyky ja houkuttelevuus säilyy tai tästä etenee hyvässä myötätuulessa huippuyksikköjen menestyminen ei ole tällaisten leikkausten

arvoisa puhemies edustaja kopra eikö sen ajatuksen suomalaisten opintojen maksullisista tutkinnoista pitänyt olla scifiä ja ja fantasiaa ja ja nyt te nostatte sen itse täällä salissa esille mitä tulee tässä keskustelussa toistuvaan suomalaisten ja ulkomaalaisten ulkomaalaisten opiskelijoiden vastakkainasetteluun niin tunnustan minulle yliopisto on itseisarvo se ei ole kansallinen kysymys se ei ole kansalaisuuskysymys ei kansallisromantiikkaa laadukas akateeminen yhteisö on kansainvälinen se on moninainen se on moniarvoinen se on monikulttuurinen sen me olemme nähneet kaikissa kansainvälisissä yliopistovertailuissa pohjois korean pjongjangin yliopisto ei niissä vertailuissa

arvoisa puhemies kiitos edustaja kasville erinomaisesta puheenvuorosta edustaja lauslahdelle haluan vielä painottaa että tosiaankaan minä en näe suomalaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden välillä sellaista vastakkainasettelua kuin teidän puolueessa ja kuin te ilmeisesti näette

lukukausimaksut käytössä minulla on henkilökohtaistakin kokemusta siitä miten paljon se antoi meidän laitoksessa ja miten hyödyllistä se oli minulle ja meidän tiedeyhteisölle omassa yliopistossani että saatiin kokemuksia tietoa ympäri maailmaa osaksi sitä omaa tiedeyhteisöä mitä tulee edustaja kopran puheenvuoroon niin minun mielestäni se oli erinomaisen hyvä esimerkki tai avaus koulutuksen maksullistamisesta kaikkien opiskelijoiden kohdalla se oli hyvä esimerkki juurikin sellaisesta ajattelusta mitä moni meistä edelleenkin pitää huolestuttavana ja ja ihan todellisena huolenaiheena myöskin kun puhutaan lukukausimaksuista että tosiaankin tätä samaa logiikkaa tullaan ulottamaan koskemaan myöskin muita opiskelijoita jossain myöhäisemmässä vaiheessa

arvoisa puhemies tässä on tullut esille että ruotsissa ja tanskassa olisi ulkolaisten määrä romahtanut sen jälkeen kun lukukausimaksut tulivat omien tietojeni mukaan aluksi niin on käynytkin mutta myöhemmin se on tasaantunut tanskassa maksujen käyttöönotto ei ole vähentänyt ulkomaisten tutkinto opiskelijoiden määrää vaan nopeuttanut opintojen suorittamista ja lisännyt tanskaan jäävien ulkomaisten tutkinto opiskelijoiden osuutta myös tässä yhteydessä haluan tuoda esille että myös perussuomalaisten kanta on ehdottomasti se että suomessa koulutuksen pitäisi olla ilmaista edelleenkin

arvoisa rouva puhemies tässä esityksessä on ennen kaikkea kyse mahdollisuuden avaamisesta koulutusvientiin on täysin absurdi ajatus että viennin logiikkaa viennin logiikkaa voitaisiin jollakin tavalla alkaa soveltamaan siihen että suomalaisille nuorille tarjotaan jatkossakin maksuton koulutus tai mahdollisuus kouluttautua omasta varallisuudesta ja taustasta riippumatta kaksi aivan eri asiaa nyt on ennen kaikkea kyse vientimahdollisuuksista annetaan mahdollisuus koulutusvientiin meidän ja korkeakoulut ovat tätä mahdollisuutta pitkään itse toivoneet ja meiltä lobanneet uskokaa nyt vähän suomalaiseen koulutukseen ja mahdollisuuksiimme on aivan ihmeellinen lähtökohta se että mollaatte suomalaista koulutusta niin että meille ei kukaan tulisi jos ei se ole ilmaista

arvoisa puhemies kun edelleen edustaja anderssonin kanssa vähän pohdin tätä että me elämme tilannetta jossa suomen rahat ovat erittäin vähissä ja eletään velaksi ja samaan aikaan meillä on myöskin suomalaisia nuoria jotka eivät pääse opiskelemaan niin minkä ihmeen takia meidän vasemmisto ajaa ulkomaalaisten asioita kun näiden meidän suomalaisten nuorten asioiden pitäisi olla siellä tärkeimpänä tässä kohdin maailma on myöskin valintoja ja tässä kohdin meillä on paikka miettiä miten me teemme uutta työtä suomelle

arvoisa puhemies kuten totesin aikaisemmassa puheenvuorossa vasemmistolle maksuton koulutus on erittäin tärkeä periaatteellinen kysymys me emme näe sellaista vastakkainasettelua suomalaisten ja ulkomaalaisten etujen välillä kuin mitä nähdään kokoomuksessa ja mitä edustaja lauslahti ilmeisesti näkee sen lisäksi me haluaisimme myöskin panostaa suomalaiseen koulutukseen me haluaisimme panostaa suomalaiseen tutkimukseen tuotekehitykseen koska me näemme että se on se tapa

joiden tulovaikutus joka tapauksessa tulee olemaan täysin marginaalinen on kyllä erittäin ristiriitaista puhetta
arvoisa puhemies edustaja andersson ei selkeästi kuuntele olemme täällä myöntäneet sen useammassa puheenvuorossa että tässä on askel pitkällä matkalla oikeaan suuntaan emme edes kuvittele että tässä syntyy heti suuria tulovirtoja rahoitusvirtoja yliopistolle se tapahtuu pitkän aikajänteen aikana meidän tulee antaa yliopistoille ja ammattikorkeakouluille mahdollisuus luoda uutta liiketoimintaa sisällensä se on mahdollisuus monipuolistaa rahoituspohjaa se on mahdollisuus varmistaa suomalainen maksuton koulutus mielestäni se on se meidän ideologinen

arvoisa rouva puhemies myös ulkomaalaisessa

ohjelmassa niin kuin edustaja andersson ja siellä monet sanoivat kyllä että kyllä minä tästä olisin valmis myös maksamaan koska tämä on laadullisesti niin hyvää että kyllä tässä esimerkkejä löytyy toisestakin laidasta olen hiukan huolissani siitä että että oppositiosta oppositiosta ja varsinkin edustaja anderssonilta tulee sellaisia signaaleja että nimenomaan suomalaisen korkeakoulutuksen ainoa vetovoimatekijä on ilmaisuus

arvoisa puhemies vielä kerran jos nämä lukukausimaksut toteutuessaan tulevat tarkoittamaan että kansainvälisten opiskelijoiden määrä vähenee niin kuin muissa pohjoismaissa on käynyt niin kyllä se silloin vähentää tätä kansainvälistymistä sitten vielä edustaja lauslahdelle kyllä minä olen oikeastaan saanut vastauksia hallitukselta nyt siis opposition kaksi suurinta huolenaihettahan tässä ovat ne että ensinnäkin tämä tulee vähentämään kansainvälisten opiskelijoiden määrää tästä olen saanut vahvistuksen hallituksen edustajalta ja toinen huolenaihe mikä on tuotu esille on se että nämä tulovaikutukset korkeakoulujen osalta tulevat olemaan marginaalisia eli tämä ei oikeastaan tuo rahaa ja tällekin väitteelle sain tänään hallituksen edustajalta vahvistuksen

arvoisa rouva puhemies on surullista kuulla että oppositio ei kanna ollenkaan huolta siitä että jättäisimme tarjoamatta mahdollisuuden jota korkeakoulut ovat itse hyvin pitkään toivoneet korkeakoulut haluavat mahdollisuuden koulutusvientiin ja sen me nyt mahdollistamme siitä on kyse

arvoisa puhemies vielä tähän meidän vasemmistoliiton ajattelumalliin on se kummallista tulkintaa että kyllä vedetään mutkia aika suoraksi kuunnellessa näitä meidän puheita esimerkiksi nostin omassa varsinaisessa puheenvuorossani esille pidemmän tähtäimen mahdollisuuden siitä kuinka me voimme tehdä meidän koulutusbrändistä franchising ketjun ketjun jossa me lähdemme viemään ulkomaille suomalaista koulutusbrändiä tutkintoineen tämä hallituksen esitys on askel kohti sitä että meillä on rajattomat mahdollisuudet tehdä uusia työpaikkoja suomelle

arvoisa puhemies tähän edustaja anderssonin esiin nostamaan marginaalisuuteen siis siihen etteikö maksetulla lukukausimaksulla olisi merkitystä korkeakoulun taloudessa pieni laskuharjoitus jos meillä on kahteensataan eta alueen ulkopuolista opiskelijaa ja jokainen heistä maksaa viisituhatta euroa vuodessa niin se tekee noin nopeasti laskien miljoona euroa ei missään nimessä mielestäni marginaalinen summa minkään oppilaitoksen taloudessa

arvoisa puhemies tässä on siis kyse siitä että indeksikorotukset jäädytetään opetus ja kulttuuritoimen hallinnonalalla vuosina kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista osana sopeuttamistoimia tässä esityksessä on ongelmallista erityisesti se että nämä on suunniteltu pysyviksi ja ja kuitenkin tämän hallituksen esityksen taloudellisten vaikutusten arviointi on tehty vain vuoden kaksituhattakuusitoista tasolla ja kun nämä vaikutukset ovat kuitenkin hyvin laajoja niin siinä mielessä olisi hyvin tärkeätä että nämä vaikutukset olisi analysoitu laajemmin esitys on myös aika vaikeaselkoinen ja ja nämä taloudelliset vaikutukset on on tosiaankin varsin yleisellä tasolla esitetty olisikin tosi hyvä että tässä esityksessä olisi mukana tämmöinen paljon parempi analyysi analyysi näistä taloudellisista vaikutuksista eikä tosiaan ole hyvä että näin isoja juttuja tuodaan sitten vähän puutteellisella valmistelulla tänne

arvoisa rouva puhemies tässä hallituksen esityksessä jossa ehdotetaan muutettavaksi opetus ja kulttuuritoimen rahoitusta ja vapaasta sivistystyöstä annettua lakia niin että toteutetaan indeksijäädytyksiä on kyse siitä että jäädytetään peruspalvelujen indeksejä lukiokoulutuksesta ammatillisesta koulutuksesta taiteen perusopetuksesta museoista teattereista ja orkestereista eli laajasti vapaasta sivistystyöstä kulttuurista ja koulutuksesta ylipäänsä

ja ammatillisen ja taiteen koulutuksen indeksijäädytyksiä voi kyllä tässä yhteydessä pitää osana yleisiä koulutusleikkauksia niitä hallituksella nyt näyttää olevan kova kiire toteuttaa kaikilta koulutuksen asteilta pyritään leikkaamaan tästä olen kyllä pahoillani

arvoisa puhemies täällä salissa on tänään pidetty monta puheenvuoroa joissa on painotettu suomalaisen koulutusjärjestelmän laatua ja laadun tärkeyttä ja tässä on nyt kuitenkin käsittelyssä taas yksi säästölaki joka tulee iskemään kovaa opetukseen ja sivistykseen kaikilla koulutustasoilla niin perusopetuksen osalta kuin toisella asteella ja myöskin vapaaseen sivistystyöhön minkä lisäksi tämä myöskin vaikuttaa kulttuurilaitosten mahdollisuuksiin tuottaa kulttuuripalveluita ja kokemuksia olen aikaisempien puhujien kanssa täysin samaa mieltä siitä että kun tuodaan tällaisia yleisiä ja ja laajoja säästölakeja joihin liittyen on kaiken lisäksi esitetty että nämä säästöt ovat pysyviä niin olisi äärimmäisen tärkeätä että arvioidaan minkälaisia seurauksia nämä säästöt saavat aikaan koulutuksen laadun osalta mutta ennen kaikkea myöskin koulutuksellisen tasa eri puolilla maata eli toivottavasti tähän puutteelliseen valmisteluun vielä saadaan lisää selvitystä

arvoisa puhemies tässä edustaja anderssonin puheenvuorossa tuli tärkeitä näkökulmia olisin itse asiassa kantamassa aivan samaa huolta mutta ehkä vielä laajemmin kun tätä hallituksen esitystä nyt olen käynyt lävitse nämä laskennalliset säästöthän eivät siis yksittäisinä rahasummina nyt ole ihan mahdottoman suuria puhutaan muutamista miljoonista euroista nekin ovat sinällään isoja lukuja mutta sitten tulee tämä ydinkysymys nämä jo tehtyjen säästöjen leikkausten päälle ja näitten yhteiset kumulatiiviset vaikutukset ovat todella rajuja kun esimerkiksi itse tunnen edelleen vapaan sivistystyön kentän tosi tosi hyvin niin niin olisin ehdottomasti vaatinut hallitukselta syvällisemmän analyysin

tosi isoja nyt taas on sitten yksi iso vaara se että kun olemme voineet olla ylpeitä esimerkiksi meidän vapaan sivistystyön koulutuksen laadusta asemasta ja määrästä niin niin kohta emme voi olla siitäkään

arvoisa puhemies

momentin kumoamisella tarkoitettaisiin yliopistojen itsehallinnon piiriin kuuluvan oikeuden lopullista poistamista eikä kyse ole enää vähäisestä puuttumisesta perustuslailla suojattuun oikeuteen esitystä on pidetty myös helsingin yliopistoa syrjivänä ja vain helsingin yliopiston perusrahoitukseen kohdistuvaa leikkausta voidaan pitää yliopistojen itsehallinnon kannalta mielivaltaisena ja loukkaavana esitykselle ei ole esitetty minkäänlaisia yliopiston toimintaan tehtäviin tai rahoitukseen liittyviä perusteita lausunnossaan helsingin yliopisto totesi esitetyn muutoksen taloudellisten vaikutusten olevan niin merkittävät että yliopiston kyky suoriutua lakisääteisistä tehtävistä ja opetus ja kulttuuriministeriön asettamista tavoitteista vaarantuvat

heidän mielestään vastoin yliopistouudistuksessa sovittuja periaatteita mikäli apteekkikompensaatio poistuu tulee opetus ja kulttuuriministeriön turvata jatkossakin vaikuttavan turvallisen ja taloudellisen lääkehoidon ja sen opetuksen korkeatasoiset edellytykset suomen yliopistot unifi ry on esittänyt voimakkaana kantanaan että yliopistojen perusrahoitusta ei tule leikata heidän mukaansa on valitettavaa että leikkaukset kohdistuvat niin suuressa määrin koulutukseen ja tutkimukseen ja jopa siinä määrin että osalla yliopistoja leikkaukset vaarantavat jo lakisääteisten tehtävien hoitamisen arvoisa puhemies apteekkimaksun poistaminen on poissa helsingin ja itä suomen yliopistojen perusrahoituksesta hallituksen kaavailemat säästöt merkitsevät helsingin yliopistolle yhdeksänkymmenenkahden miljoonan euron leikkausta vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä

rahoittamaan tutkimukseen sekä yliopiston edellytyksiin tunnistaa ja tukea nousevia aloja ja nuoria kykyjä apteekkimaksun poistaminen merkitsee myös helsingin ja itä suomen yliopistojen asettamista eriarvoiseen asemaan sopeuttamistoimien osalta suhteessa muihin suomalaisiin korkeakouluihin myös asian perustuslaillinen puoli mietityttää se tulee tutkia tarkasti ja sinne perustuslakivaliokuntaanhan tämä onkin myös lähetetty

arvoisa puhemies tämän hallituksen säästöpolitiikan johdosta on syytä olla huolissaan kaikkien korkeakoulujen rahoituksesta suomalaisesta perustutkimuksesta ja sen tulevaisuudesta ja myös tieteen tekemisen edellytyksistä suomessa tulevaisuudessa tämä kyseinen kyseinen hallituksen esitys on kuitenkin erittäin ongelmallinen koska se tarkoittaa merkittävää lisäleikkausta ennen kaikkea yhden korkeakoulun perusrahoitukseen ja toistan vielä että kyse tosiaan on rahasta joka on käytetty perusrahoitukseen perustutkimuksen ja korkeakoulun toimintojen rahoittamiseen minusta on harmillista että ministeri grahn laasosella ei ollut mahdollisuutta olla paikalla nyt keskustelemassa koska olisin halunnut kysyä miksi hallitus päätyi eri korkeakouluja näin eriarvoistavalla tavalla kohtelevaan säästöpäätökseen mutta toivottavasti saadaan tähän kysymykseen vastaus myöhäisemmässä vaiheessa

arvoisa puhemies tuskin keneltäkään suomen kansalaiselta joka seuraa uutisia lukee sanomalehtiä on jäänyt huomaamatta että erään kovimman kritiikin kohteena hallitus on ollut juuri korkeakouluille tehtyjen säästöjen ja leikkausten johdosta siinä sahataan oksaa suomen joka perustuu hyvään perustutkimukseen nyt

esittelyssä oleva hallituksen esitys joka koskee vain helsingin yliopistoa ja itä suomen yliopistoa on näitten kahden yliopiston kohdalta nyt tuomassa lisäleikkauksia jo tehtyjen päälle toinen näistä eli helsingin yliopisto on tällä hetkellä käymässä suomalaisen korkeakoululaitoksen

suurinta yhteistoimintaneuvottelua joka koskee tuhannenkahdensadan yliopistohenkilöstön jäsentä helsingin yliopistohan on kiistatta suomen menestynein parhain yliopisto se on sitä erilaisten kansainvälisten rankingien mukaan ollut jo pitkään ja on sitä yhä edelleen myöskin haluan todeta tässä yhteydessä että itä suomen yliopisto joka on nuori yliopisto muistaakseni noin kolmisen vuotta euroopan nuorempien yliopistojen joukossa viiteenkymmeneen parhaan joukkoon ajatelkaa itä suomen yliopisto jota ei hirveän hyvin tunneta suomessakaan mutta olisi syytä tuntea erinomainen yliopisto ja kyllä minä hirveästi nyt toivon että perustuslakivaliokunta oikeasti antaa semmoisen lausunnon sivistykselle että tämä leikkaus apteekkimaksusta ei käy ja me saamme sitten tämän asian pois päiväjärjestyksestä sosialidemokraatit tekevät kaikkensa jotta tämä vääryys

arvoisa rouva puhemies tosiaankin hallituksen mittavat koulutuksen leikkaukset eivät ole jääneet varmasti keneltäkään huomaamatta ne satuttavat ennen kaikkea tätä yhteiskuntaa ja meidän tulevaisuutta juuri äsken kuulimme huolenaiheita siitä millä tavalla säilytämme suomessa korkeatasoista koulutusta ja valitettavasti nämä toimet ovat kaikkea muuta apteekkimaksujen ja yhteisöveron korvausta ei siirretä yksittäisten omistajien taskuun vaan tuotto käytetään ennen kaikkea suoraan yliopistojen perusrahoitukseen siihen tärkeään perusrahoitukseen sitä käytetään juuri tulevaisuuden rakentamiseen juuri niihin kysymyksiin joista me olemme olleet täällä valtavan huolissamme tuotekehitykseen ja niin edespäin helsingin yliopistolle tämä merkitsee lähes kolmenkymmenen miljoonan euron leikkausta se on kolmekymmentä miljoonaa euroa pois nimenomaan huipputason tutkimuksesta ja kuten edustaja gustafsson täällä mairittelevasti jo kertoi helsingin yliopiston merkityksestä se on tosiaankin ainoa yliopisto sadan parhaan sadan parhaan joukossa maailmalla ja sen pitäisi kertoa meille jotain yliopistomme tasosta tämä lakimuutos on ennen kaikkea eriarvoistava ja tähän liittyy myös näitä perustuslaillisia puitteita toivon että näihin saamme myös vastauksia

arvoisa rouva puhemies tosiaankin tämä apteekkimaksun poisto saattaa olla yliopistojen itsehallintoa loukkaava esitys ja siinä mielessä peruspoliitikkona en osaa ottaa tähän kantaa jätetään se sitten sinne perustuslakiasiantuntijoitten tutkittavaksi mutta joka tapauksessa sillä on suuri taloudellinen merkitys näille molemmille yliopistoille tämä apteekkimaksun poisto näiltä yliopistoilta jotka myöskin panostavat nimenomaan tämän alan tutkimukseen jättää kyllä ammottavan aukon rahoitukseen ja tuossa edustaja gustafsson hyvin toi esille esimerkiksi tämän itä suomen yliopiston hyvät rankkeeraukset ja en nyt aivan varmaksi muista mutta minun mielestäni ihan siinä

ja niitten alojen koulutuksen takia on noussut noussut sitten toiseksi parhaaksi suomalaiseksi yliopistoksi ainakin näissä viimeisimmissä rankkeerauksissa mitä mitä on julkisuudessa ollut ja siinä mielessä itä suomen yliopistolle tämä nyt on noin miljoonan euron leikkaus mutta helsingin yliopistolle jo yli kolmenkymmenen miljoonan euron leikkaus elikkä joka tapauksessa tuntuva taloudellinen aukko näiden yliopistojen budjettiin jos se toteutuu tällaisenaan kun samanaikaisesti sitten opetusministeriö leikkaa tuosta perusrahoituksesta niin kyllä nämä vaikutukset ovat kaiken kaikkiaankin huomattavat ja kyllä tässä nyt sanoisin että

arvoisa puhemies tärkeä näkökulma sitä voi nyt kutsua psykologiseksi tai yhteiskunnalliseksi tai sivistykselliseksikin kun olen keskustellut sekä helsingin yliopiston että itä suomen yliopiston rehtorien kanssa niin sieltä välittyy myöskin sellainen tunne jolle on syytä antaa arvoa miksi juuri meitä jotka olemme tehneet erinomaista työtä rangaistaan

tämä on tärkeä kysymys halusin sen tehdä tässä

arvoisa rouva puhemies

kuten esityksen tekstissä mainitaan niin lakiesityksen johdosta pienten venevalmistusyritysten kilpailukyky voi heiketä jonkin verran koska pienet yritykset eivät voi kilpailla tyyppihyväksyntäkustannusten jakaantumisella tuotannon mittakaavaetuun nähden tällöin nämä kustannukset siirtyvät todennäköisesti kuluttajahintoihin ostajan maksettavaksi lakimuutoksen jälkeen veneiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden kokonaiskysyntä voi hintojen mahdollisen nousun johdosta myös laskea entisestään tämä vähentää vesikulkuneuvokaupasta saatuja verotuottoja sekä mahdollisesti myös muita lupamaksutuloja joka tapauksessa tämä hallituksen esitys on kokonaisuudessaan ja pitkällä aikavälillä tarkasteltuna suomalaisen venevalmistajan ja suomalaisen veneilijän etu merkintä on edelleen vakuus siitä että tuote vastaa vaatimuksia ja ainakin olettaman turvallisuudesta veneen käyttäjä kuitenkin vastaa viime kädessä aina siitä että veneily on turvallista siihen seikkaan tällä esityksellä ei ole vaikutusta arvoisa rouva puhemies suomi on tuhansien järvien ja lampien maa todellinen vesimatkailijan ja veneilijän paratiisi vesistömatkailukausi on suomessa lyhyt ja veneilykauden aikana onkin pyrittävä ottamaan kaikki mahdollinen irti unohtamatta ympärivuotisuuden kehittämistä keskilämpötilan nousun luulisi pidentävän veneilykautta ja lisäävän veneilyn suosiota sekä sisävesillä että merellä tätä kehitystä ei ole kuitenkaan ollut näkyvissä ainakaan sisävesillä sen sijaan kokemattomien veneilijöiden määrä vesillä kasvaa joka vuosi vesillä liikutaan vaikka edes perustiedot vesiliikennesäännöistä tai määräyksistä eivät ole hallussa tähän olisi mielestäni saatava muutos jota edes tämä nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys ei muuta vesiliikenneonnettomuuksissa menehtyi liikenteen turvallisuusvirasto trafin tilastojen mukaan viime vuonna neljäkymmentäyhdeksän henkilöä tilastojen mukaan vesiliikenneonnettomuudet ovat olleet voimakkaassa kasvussa viime vuosina kun vuonna kaksituhattakaksitoista onnettomuuksia tilastoitiin tuhatneljäsataaseitsemän ja seuraavana vuonna tuhatkuusisataakuusikymmentäkuusi niin vuonna kaksituhattaneljätoista onnettomuuksia tilastoitiin jo

vesiliikenneonnettomuuksissa kuolleiden ikäryhmässä korostuu erityisesti yli viisikymmentä vuotiaiden määrä ja siellä erityisesti kelluntavälineiden käytön laiminlyönti tilastoja lyhyellä oppimäärällä tarkastellen voisi ajatella että myös liikkuvan poliisin lakkauttamisella olisi asian suhteen jotain tekemistä joka tapauksessa poliisin vesillä näkyminen on vähentynyt voimakkaasti juuri liikkuvan poliisin lakkauttamisen myötä poliisin hallintorakenneuudistuksen myötä ei liikennevalvonnan määrän pitänyt laskea vaan olla vuoden kaksituhattakaksitoista tasolla vesiliikennevalvonta on osa liikennevalvontaa sen moni unohtaa veneilyharrastus ja halu liikkumiseen vesillä kulkevat usein perheessä vanhemmilta omille lapsille vanhempien olisi omalla käyttäytymisellään ja esimerkillään varmistettava että oikea asenne ja turvallinen veneilykulttuuri muun muassa pelastusliivien käyttö siirtyvät eteenpäin lapsille ehkä tällä saisimme tulevaisuudessa tarpeettomat hukkumiskuolemat vähenemään vesiliikenne on strateginen kehittämiskohde useissa euroopan unionin maissa sitä sen pitäisi olla myös suomessa sisävesiliikenne strategisena kehityskohteena tukee maakuntien aluekehitystä luomalla muun muassa uusia matkailuyrityksiä yksityisiä investointeja ja työpaikkoja yksityiselle sektorille vesistöt ovat elementtinä vielä liian vähälle jäänyt kehityskohde pidän ihmeellisenä että esimerkiksi pielisellä ei vesistömatkailun arvoa vielä ymmärretä mikäli ymmärrettäisiin niin noin sata kilometriä pitkällä pielisellä olisi edes yksi veneiden tankkaus ja huoltopiste nyt sitä ei ole

arvoisa puhemies tämän lakiesityksen tavoitteena on varmistaa perustettujen yhteistoiminta alueitten toiminnan jatkuminen siihen saakka kunnes perustettavat uudet sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisestä vastuussa olevat organisaatiot aloittavat toimintansa eli tämän lain voimassaolon jatkamisen tarkoituksena on varmistaa nykyisten yhteistoiminta alueitten toiminnan jatkuminen järjestämislain mukaisten sosiaali ja terveysalueitten käynnistymiseen saakka yhteistoiminta alueitten toiminnan jatkamisella voidaan siis turvata alueitten kuntien asukkaiden palvelujen jatkuvuus ja

lisäksi tämän yhteistoiminnan jatkamisella voidaan estää lyhytaikaisista palvelurakenteessa tapahtuvista muutoksista johtuvien kustannusten syntyminen kaiken kaikkiaan tämä on järkevä ja kattava lakiesitys on tärkeää turvata kuntalaisten palvelut tässä lainsäädännön muuttuvassa tilanteessa turvaaminen on perusteltua tehdä jatkamalla olemassa olevan lainsäädännön voimassaoloa sote uudistus nyt pääsee vihdoinkin etenemään tämä lainsäädäntö turvaa myös sen ettei hallitsematonta yksityistämistä pääse tapahtumaan mikä olisi riskinä lainsäädännön puuttuessa nyt kaiken kaikkiaan on syytä tarkastella mielekkäitä palvelurakennekokonaisuuksia kuntien ei tässä tilanteessa pitäisi tehdä pitkillä sopimuksilla ulkoistuksia jotka voivat muodostua kokonaisuuden kannalta epätarkoituksenmukaisiksi tämän vuoksi tarkastelisin myös varovaisen myönteisesti sitä julkisuudessa liikkunutta tietoa jonka mukaan hallitus kaavailisi ulkoistuksia jarruttavaa lainsäädäntöä tälle ylimenokaudelle ennen uutta sote lainsäädäntöä on tämä lakiesitys sallii uudenlaisten yhteistoimintamuotojen syntymisen myös kaiken kaikkiaan tämä on tärkeää sen takia että maassa on muutamia erittäin järkeviä hankkeita etenemässä hyvinkin kovaa vauhtia esimerkiksi pohjois karjalassa ja ja taitaa tuolla pohjois savonkin suunnalla suunnalla olla tämäntyyppisiä ajatuksia hallituksen esityksestä käy ilmi että lausuntoja tästä annettiin runsaasti yhteensä lausunnonantajista noin kahdeksankymmentä prosenttia kannatti ehdotettua lain muutosta valtaosa velvoitteitten jatkamista tärkeänä pitäneistä toi esiin sen että palveluiden häiriötön jatkuminen on tarpeen turvata sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen toteutumiseen saakka tätä ehdotusta vastustaneet totesivat puolestaan että kuntien tulisi voida kehittää toimintojaan ja järjestää palvelunsa parhaaksi katsomallaan tavalla mutta kuten sanottua tällä hetkellä on merkittävä sosiaali ja terveydenhuollon uudistus menossa joten on varmasti nyt järkevää odottaa sen valmistumista

arvoisa rouva puhemies

silloin puhuttiin noin kahteenkymmeneentuhanteen asukkaan väestöpohjasta yhtä terveyskeskusta kohden ja silloin oli tietysti lähtökohta se että kunnat ovat yhä edelleen se toimija joka näitä palveluita tuottaa tämä ajatus siitä että tällä hetkellä vahvasti näyttävät markkinat valtaavan alaa ja jos sitä pystytään tällä keinolla myöskin jonkun verran hillitsemään vaikka tuntuu että se ei se ei välttämättä riitä niin enemmän olen huolissani tästä tulevaisuudesta siitä mallista johon me olemme tällä hetkellä menossa viime viikonlopun tietojen perusteella lähtökohta on ollut ja toivon että tulevaisuudessakin on palveluiden järjestämiselle joita järjestetään julkisin eli verovaroin eli kansalaisten rahoilla että se julkinen palveluntuottaja myös tuottaa ne palvelut ei vain maksa ja täydentää niitä palveluita sitten kolmannen sektorin tai yritysten osalta joiltakin pieniltä kohdilta mutta vastaa siis järjestämisestä ja tuottamisesta pääosin itse tämä on tässä kohtaa monen kunnan kohdalta jo rikkoutunut ja nyt kuulin myöskin että ensimmäinen sairaanhoitopiiri suunnittelee ulkoistavansa kokonaan omat toimintansa ja tämä ei ole kylläkään hyvä linja uuden sote mallin kohdalta palaamme varmaan tähän saliin moneen kertaan mutta toistan sen tässä jo tälläkin hetkellä että julkiset palvelut julkisesti rahoitetut palvelut tulevat sosialidemokraattien mielestä olemaan aina ne jotka ovat ensisijaiset ja ne ovat ne joilla taataan kaikille tasavertainen kohtelu on se sitten suomessa missä tahansa se asuinpaikka tai kuinka suuret tai pienet ne tulot ovat mutta tämä väliaikainen lainsäädäntö nyt jatkuu silloin tekemämme paras hankkeen hyvässä hengessä vuoden kaksituhattakahdeksantoista loppuun jos siihen mennessä saadaan uusi sote malli

arvoisa rouva puhemies kuluva vuosi on ollut maataloudelle ennätyksellisen lukemattomat tilat ovat todellisessa taloudellisessa ahdingossa ja saamme kuulla jatkuvasti surullisia tarinoita ihan äärirajoilla olevista viljelijöistä siksi lomituspalvelujen turvaaminen on talousvaikeuksissa olevien viljelijöiden jaksamiselle olennaisen tärkeää huokaisuja siitä kun tuo lausuntokierroksella ollut hallituksen esitys muokkautui uuteen asemaan niitä niitä helpotuksen huokaisuja todella tuli eri puolilta suomea viljelijät kaipaavat nyt sitä tunnetta että tässä kaikessa myllerryksessä isojen talousvaikeuksien alla olisi jotakin joka on ja johonka voi luottaa siihen että myös ensi vuonna on mahdollista saada vapaata edes kahdeksikymmeneksikuudeksi päiväksi vuodessa arvoisa puhemies maatalouden ahdingosta johtuva maatilojen määrän arvioitua nopeampi väheneminen johti siihen että lomituspalveluihin kohdistuneista kahdenkymmenen miljoonan euron säästöistä noin viisitoista miljoonaa

on todella hienoa ja arvokasta että ihmisiä lomituspalvelujen käyttäjiä todella kuunneltiin ja sosiaali ja terveysministeriö on muokannut tuota esitystä sen mukaan tämä on mielestäni hyvä osoitus myös oppositiolle täällä eduskunnassa tässä tavoitteesta ei tingitä mutta keinoista ollaan valmiita neuvottelemaan ja vaihtoehtojen esittäminen on aina tervetullutta hallitus on nyt tehnyt parhaansa jotta säästötoimista olisi mahdollisimman vähän haittaa maatalousyrittäjille ja siitä lämpimät kiitokset ministeri rehulalle hallitus esittää maatalousyrittäjien vuosilomalomituksen säilyvän jatkossakin maksuttomana ja lomapäivien määrän pysyvän ennallaan toisin kuin lausunnolle lähteneessä ehdotuksessa sijaisapua saisi edelleen lähiomaisen kuoleman ja hautajaisten sekä maanpuolustusvelvollisuuksien hoitamista varten alkuperäiseen ehdotukseen verrattuna myös kotieläinyksikkörajaa on laskettu ja vaatimus lomituspäivän kestosta on poistettu kokonaan eun valtiontukisääntöjen takia lomituspalveluihin joudutaan tekemään joitakin rajoituksia esimerkiksi aikuiskoulutukseen osallistuminen taikka omaan edunvalvontatyöhön

jaksamisen siten myös eläinten hyvinvoinnin ja lopulta puhtaan kotimaisen ruuan tuotannon

arvoisa rouva puhemies

tai jotain tältä väliltä vastuullinen tuottaja on sitoutunut hoitamaan eläimensä joka päivä eläimet on ruokittava tilat pidettävä puhtaina ja kunnossa lypsävät lypsettävä poikivat poiitettava ja sairaat hoidettava oli arki tai pyhä suomalainen tilallinen tekee pääsääntöisesti työnsä esimerkillisesti haluaa varmasti tehdä jatkossakin mutta miten se onnistuu esimerkiksi jos tilanne on se että tilallinen on loppuun palanut maatilatalouden kannattavuusongelmien ja muiden jatkuvien haasteiden kanssa kamppaileva ja jos vielä lomitusoikeuttakin heikennetään siltä osin kuin sitä heikennetään hallituksen kielellä siis rajataan tämä uhka ei koske vain pieniä tiloja joissa eläinyksikkömäärä jää alle hallituksen esittämän täyden lomitusoikeusrajan hyvä jos sitä on kuitenkin vielä laskettu vaan esimerkiksi myös nykyaikaisia suuria tiloja robottinavettoineen joissa työtä tilalla on sekä isännälle että emännälle niin että tunnit vuorokausissa eivät tahdo riittää mutta joissa navettatöiden osuus tunneista voi olla alle neljä tuntia päivässä hyvä jos tähänkin on tullut muutos

estämiseksi lomituksen nykymuotoisen kattavan järjestelmän säilymisellä on merkittävä

hallitus ilmoitti jo keväällä hallitusohjelmassa että maatalousyrittäjien lomituspalveluista säästetään yhteensä kaksikymmentä miljoonaa euroa ja varmasti moni silloin ajatteli että todennäköisesti se tapahtuu sieltä rakenteitten kautta sitten kun tuo lakiluonnos tuli tietoon niin todellakin niin kuin täällä edustaja korhonenkin sanoi valtavasti tuli palautetta eräskin nuori emäntä kirjoitti että pitääkö tässä tilanteessa vielä lyödä lyötyä se oli kova uutinen kannattavuuden kanssa kipuilevalle suomalaiselle maanviljelyssektorille mutta onneksi tosiaankin hallitus sitten tästä palautteesta otti opiksi ja lähti parantamaan tätä esitystä mutta kyllä käsitykseni on että kuitenkin esimerkiksi näitten eläinyksikköjen koko asettuu jonnekin sinne puoleenväliin elikkä eikö se niin ollut että siinä lakiluonnoksessa se tuplattiin neljästä kahdeksaan ja nyt sitten kun saatiin tämä palaute tätä alarajaa sitten kuitenkin sille palvelun saannille laskettiin tuohon kuuteen yksikköön että kyllä se tietenkin huononnus on siihen entiseen

on aivan itsestään selvää silloin kun ihminen sairastaa tai toipuu sairaudesta tai synnyttää ja tarvitsee olla olla sen takia sitten äitiyslomalla niin nämä ovat meille niin kuin sosiaaliturvan osa mutta kuitenkin sitten taas tuolla eun puolella tätä on katsottu yritystukielementtinä ja siitä syystä kai tämä ylipäätänsä joutui sitten tällä tavalla

arvoisa rouva puhemies todellakin tämä saatu palaute oli aivan keskeinen sen eteen että tämä lausuntokierroksella ollut lakiesitys muokkautui siihen mikä se nyt tällä hetkellä on ja minkälaisena se meille sosiaali ja terveysvaliokuntaan nyt pian tulee ja sen takia haluan vielä antaa kiitokset melalle ja melan paikallisille lomituspalveluyksiköille he he tekivät todella ison työn tässä toki monet monet muut tahot ja ihan yksittäiset viljelijät ovat siitä palautetta antaneet mutta lomituspalveluyksiköt olivat keskeinen taho joka teki uudet laskelmat sosiaali ja terveysministeriön suuntaan siitä miten jo tämän valitettavan rakennemuutoskehityksen mikä suomalaisessa maataloudessa on kautta odotetaan säästöjä saatavan sinänsä surullinen asia että tämän kiihtyvän tilojen lopettamisen yrittäjien maataloudesta luopumisen vuoksi pystytään sitten pelastamaan tämä lomitusjärjestelmä itsessään että tavallaan ne jotka taipuvat antavat sitten sitä myöten mahdollisuuden tämän järjestelmän ylläpidolle ja ja sitä kautta näitä säästöjä vähemmän tarvitaan mutta hyvä on muistaa myös se että edelleenkään myöskään kaikki isot tilat eivät ole lomituspalvelujen piirissä moni iso uusi robottitila on jo osakeyhtiömuotoinen ja heille eivät lomituspalvelut kuulu meidän täytyy yhteiskunnassa löytää elementtejä että jokin taho pystyy myös huolehtimaan ja näkemään heidän jaksamisensa tai heidän uupumisensa

puhemies kun katsoo tätä lakiesitystä ja lukee sen tausta aineistoa ja perusteluja herää kysymys miksi tällainen esitys on tehty siis siitä että maakuntakaavoista ja kuntien yhteisistä yleiskaavoista poistetaan ministeriön vahvistus onko tarve käytännöllinen vai pikemminkin ideologinen hallitus perustelee ehdotustaan asialla jota kaikki kannattavat eli byrokratian byrokratian purkamisella mutta tosiasiassa maakuntakaavojen vahvistusmenettelyyn liittyvä byrokratia on ollut hyvin pientä vuosittain on ollut keskimäärin neljä kaavaa

joita tämä vahvistusmenettely on koskenut seurantatutkimuksen mukaan kaavojen vahvistus on toiminut hyvin ministeriön vahvistus on taannut maakuntakaavojen hyvän tason ja yhdenmukaisuuden koko valtakunnassa sen että ne noudattavat voimassa olevia lakeja ja myös valtakunnallisesti säädettyjä alueidenkäyttötavoitteita

vahvistusmenettelyn voimassa jos vahvistuksesta luovutaan ministeriön ja ely keskusten pitäisi vastaavasti paljon nykyistä enemmän kaavoitusprosessin aikana konsultoida ja neuvoa maakuntaliittoja pidän erittäin huonona ajatuksena sitä että maakuntaliitot voisivat päättää sellaisiakin hankkeita jotka ovat tähän mennessä lainvastaisina tulleet karsituiksi tästä voisi tulla huonompaa ympäristöä ja myös huonompaa yhdyskuntarakennetta yksi tyypillinen tällainen esimerkki ovat isot kauppakeskukset kaukana asutuskeskuksista hallituksen esityksessä viitataan ympäristöministeriön alkuvuodesta julkaisemaan auvo haapanalan selvitykseen maakuntakaavojen

vaihtoehdoista jossa haapanala ei kuitenkaan kannata tätä vahvistusmenettelystä luopumista selvityksen mukaan on ilmeistä että valitusten määrä lisääntyisi jos laillisuusvalvonta siirtyisi pois ministeriöltä myös valitusten käsittelyajat voisivat pidentyä jos käsittelijänä olisi ministeriön sijasta hallinto oikeus

puhemies otan vielä yhden ajankohtaisen esimerkin jonka kohdalla tämä menettelyn muutos saattaisi olla hyvinkin merkittävä se on lapin liiton esittämä viime joulukuussa julkaisema ehdotus rovaniemen ja itä lapin maakuntakaavaksi tähän kaavaehdotukseen sisältyy tiettyjen tahojen lapissa jo vuosikymmenien ajan ajama vuotoksen allas tällä kertaa kemihaaran monikäyttöaltaan nimellä tätä hanketta on soudettu huovattu eri tavoin vuosikymmenien ajan kahdeksankymmentä luvun alussa silloinen sorsan hallitus päätti että nyt se allashanke haudataan lopullisesti mutta vajaata kymmentä vuotta myöhemmin silloinen ahon hallitus päätti kaivaa vuotoksen altaan koipussista ja kemijoki oy pani allashankkeen vireille oikeusprosessi kesti kymmenkunta vuotta ja päättyi siihen että korkein hallinto oikeus vuonna kaksituhattakaksi kumosi altaan vesiluvan todeten että allas olisi vesilain vastainen suurten ja laajalle ulottuvien haitallisten ympäristövaikutusten vuoksi

ole valitettu

arvoisa rouva puhemies maakuntakaavat sisältävät usein maankäytön suunnitelmia joilla on hyvin laajojakin yhteiskunnallisia ulottuvuuksia ei vain kyseiseen maakuntaan ja sen alueen ihmisiin elinkeinoelämään ja ympäristöön vaan valtakunnallisiin suuriin linjauksiin kun vaikkapa puhutaan energiapolitiikasta liikenteestä juuri mainituista kauppakeskusten sijoittumisista tai kaivostoiminnasta joinakin esimerkkeinä mainitakseni kyllä tässä nyt on vakavasti syytä epäillä että myötä ylimaakunnallisten ympäristövaikutusten ja eri hankkeiden yhteisvaikutusten huomioiminen ja lainmukaisuuden arvioiminen voivat maankäyttö ja rakennuslain nykymuotoisesta kaavojen vahvistusmenettelystä luovuttaessa heiketä aivan radikaalisti myös kuntien yhteisillä yleiskaavoilla voi olla vaikutuksia joita on perusteltua tarkastella valtakunnallisesta perspektiivistä kuten nykylainsäädännön mukaan tapahtuukin edustaja hassi edellä viittasi lakiesityksen yleisperusteluihin joissa todetaan että maakuntakaavojen vahvistamismenettelyn vaihtoehtoja on tarkasteltu selvitysmies haapanalan laatimassa selvityksessä erikoista on että selvitysmiehen tekemiä johtopäätöksiä ei lakiesitystä tehtäessä ole oikein huomioitu vaihtoehdoiksi nimittäin selvitysmies esitti seuraavaa nykymuotoisen vahvistusmenettelyn säilyttäminen sellaisenaan tai kehitetyssä muodossa laissa määritelty vahvistusmenettelyn vahvistusmenettelyn korvaava menettely jolla valtio voisi puuttua maakuntakaavoihin jotka on laadittu ja hyväksytty vastoin lain säännöksiä sekä vahvistusmenettelystä luopuminen sellaisenaan

selvityksen johtopäätöksenä ehdotettiin että nykyinen vahvistusmenettely tulisi korvata menettelyllä jossa ympäristöministeriöllä jatkossakin olisi laissa säädetyin edellytyksin oikeus ottaa valtakunnallisten tavoitteiden kannalta merkittävä tai ongelmallinen maakuntakaava tarkasteltavaksi

arvoisa rouva puhemies hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maankäyttö ja rakennuslakia siten että maakuntakaavoja ja kuntien yhteisiä yleiskaavoja ei tarvitse enää saattaa ympäristöministeriön vahvistettavaksi esityksellä pyritään myös lyhentämään maakuntakaavoituksen päätösprosessia monien maakuntakaavojen ja vaihemaakuntakaavojen käsittely sekä vahvistaminen onkin viime aikoina kestänyt aivan liian kauan ympäristöministeriössä tämä hallituksen esitys on hallitusohjelman mukainen toimenpide esitys nopeuttaa maakuntakaavoitukseen ja kuntien yhteiseen yleiskaavoitukseen liittyvää päätöksentekoa ja muutoksenhakua tämä siis myös vähentää byrokratiaa tämä hallituksen esitys lisää maakuntien ja kuntien vastuuta kaavoituksessa ja tosiasia on että tiedetäänhän siellä parhaiten miten aluetta halutaan kehittää ja mitkä ovat alueen tarpeet hallituksen esitys lisää myös tarvetta viranomaisten väliseen vuorovaikutteiseen yhteistyöhön kaavoja laadittaessa ja jatkossa

tällä hallituksen esityksellä saadaan aikaan myös säästöjä hallinnossa ja niukkoja resursseja voidaan suunnata paremmin tämä maakuntakaavojen vahvistamisesta luopuminen on ensimmäinen hallituksen esitykseksi päätynyt päätynyt kaavoitusasia seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn on tulossa nyt lausuntokierroksella oleva poikkeamisvallan siirto ely keskuksista kunnille nämä ovat hyvä alku siirtämään päätöksentekoa lähemmäs kunnallista ja myös maakunnallista päätöksentekoa

arvoisa puhemies maakuntakaavoituksella kaiken kaikkiaan on keskeinen tehtävä maankäytön seudullisessa ohjaamisessa ja valtakunnallisten ja maakunnallisten tavoitteitten konkretisoinnissa maakuntakaavoituksen sujuvuus ja joutuisuus luo pohjan koko kaavajärjestelmän toimivuudelle ja kaavahierarkian toteutumiselle maakuntakaavassa tehtävät sisällölliset ratkaisut vaikuttavat mahdollisuuksiin ohjata seudullista maankäyttöä kestävällä tavalla ja onnistuneet valinnat maankäytössä edellyttävät kaavalta hyvää valmisteluprosessia jossa sekä selvitykset että suunnittelu on kohdennettu ja rajattu oikein myös vuorovaikutuksen kaiken kaikkiaan tulee toimia hyvin eri osapuolten välillä maakuntakaavojen vahvistamisessa vahvistamisessa ympäristöministeriön vahvistamismenettely on todellisuudessa hidas eikä se siten edesauta kaavahierarkian toimivuutta ja yhdyskuntien kehittämistä myös valitusten käsittelyajat korkeimmassa hallinto oikeudessa ovat kohtuuttoman pitkiä tämä vahvistamismenettely itsessään on vaikuttanut osaltaan siihen että ennakko ohjaus ei ole toiminut maakuntaliittojen kannalta hyvin onkin tärkeää että lain esitys toteutuu ja vahvistamismenettelystä kaiken kaikkiaan luovutaan hiukan vastaava toimenpide tehtiin aikoja taaksepäin kun kuntien kaavojen alistamisvelvollisuudesta alistamisvelvollisuudesta luovuttiin kokonaan ja ei ei sen osalta koitunut minkäänlaisia ongelmia eli tämä lakiesitys kaiken kaikkiaan on on järkevä ja ok mutta samassa yhteydessä on ollut ennakkotietoja myös tämän lakiesityksen jälkeisestä asetuksesta ja ja sen osalta on todettava että sitä on valiokuntakäsittelyssä kyllä syytä tarkentaa tarkentaa koska siellä on selkeästi nähtävissä nytten vahvistamismenettelyyn tulevasta aivan ylimääräisestä ylimääräisestä kuulemiskierroksesta

rouva puhemies itse en pidä tätä esitystä niinkään selkeänä ja välttämättä sellaisena joka joka edistäisi asiaa päinvastoin mitä edustaja hassi luetteli hyvin ansiokkaasti nämä ovat myös niitä huolenaiheita mitä itselläni on maakuntakaavoja ei tosiaankaan enää vahvistettaisi ympäristöministeriössä ja tämä luonnollisesti ehkä nyt rehellisyyden valossa voi sanoa ääneen lisää ennen kaikkea maakuntien valtaa en olisi myöskään niin varma etteikö tämä lisäisi hallintoa itse asiassa mietin kovasti sitä kuinka paljon tämä tulee kuormittamaan hallinto oikeuksia kun muutoksenhaku esimerkiksi siirtyy sinne kyllä yhtä lailla minua huolestuttaa myös se että valtionhallinnollahan ei olisi jatkossa enää osaa eikä arpaa maakuntien maankäytössä en pidä tätä hyvänä kehityksenä tosiaankin tässä aikaisemmin jo tuli mainittua selvitysmiehen ja monen muun asiantuntijan ehdotuksia joita on myös sivuutettu ja en pidä sitäkään hyvänä hallintona

puhemies oikeastaan vastauspuheenvuorona edustaja korhoselle olin eduskunnassa silloin kun maankäyttö ja rakennuslakia muutettiin sillä tavalla että siihen asti ollut ympäristöministeriön vahvistus useimmista kaavoista poistettiin tämä ei nyt kuitenkaan ollut ainoa muutos mikä silloin tehtiin vaan silloisessa lakimuutoksessa ensinnäkin huomattavasti aikaisempaan lakiin verrattuna täsmennettiin niitä vaatimuksia mitä on kaavan sisällölle ja lisäksi määrättiin silloin aivan uutena tämä menettely tämä osallistumis ja vuorovaikutusmenettely joka on sitten tuonut kunnissa sen että kuntalaisilla on mahdollisuus jo siinä vaiheessa kun kaavan perusajatuksia suunnitellaan osallistua siihen keskusteluun ja ennen kaikkea saada tietää mitä on vireillä sen lisäksi tulivat valtakunnalliset alueiden alueiden käyttötavoitteet ohjaamaan kaavojen sisältöä ja sitten tällaisena niin kuin laillisuusvalvonnan tavallaan perälautana tuli se että silloisilla alueellisilla ympäristökeskuksilla nykyisillä ely keskuksilla on valitusoikeus no me tiedämme että hallitus suunnittelee myöskin tämän ely keskusten valitusoikeuden poistamista pidän sitäkin valitettavana koska en pidä ollenkaan hyvänä asiana sitä että kaavojen lainmukaisuus jätetään käytännössä aktiivisten kansalaisten valppauden ja heidän lainopillisen tietämyksensä varaan ja sen varaan mitä lainopillista apua heillä mahdollisesti kenties on sitten varaa kustantaa

puhemies tähän

huomioon viranomaisten valituksista niin en ainakaan itse henkilökohtaisesti pidä kovin hyvänä hallintokäyttäytymisenä sitä että viranomaiset valittavat toisen viranomaisen päätöksistä ja ja hidastavat sitä kautta muun muassa kaavoitusprosesseja mutta itse asiassa tähän edustaja razmyarin puheenvuoroon hän sanoi jotenkin niin että että hän ei pidä siitä että maakuntien liittojen valta tässä kaavoitusprosessissa kasvaa minä taas puolestani kysyn että mitä huonoa siinä on että maakunnat päättävät oman alueensa asioista minä ymmärrän sillä tavalla että kun päätösvaltaa maakunnille ja alueille lisätään niin tuskin maakunnat tekevät oman alueensa kannalta yhtään sen huonompaa päätöksentekoa kuin ministeriöt tekevät noitten alueitten kannalta

edustaja korhoselle se että todettaisiin että viranomaiset valittavat toisten viranomaisten tekemistä päätöksistä vain hidastaakseen jotakin prosessia ei kyllä pidä paikkaansa mutta se kyllä pitää että esimerkiksi omassa kotimaakunnassani joka sattuu olemaan edustaja korhosen naapurimaakunta on kyllä useita esimerkkejä siitä että aikaisemman alueellisen ympäristökeskuksen tai nykyisen ely keskuksen tekemistä kaavavalituksista on seurannut se että valmisteltu kaava on todettu lainvastaiseksi ja kaava on palautettu uudelleenvalmisteluun ette kai te edustaja korhonen ole sitä mieltä mitä jopa olen kuullut joissakin maakunnallisissa elimissä ja kunnissakin joskus käytettävän että ellei kaavasta valitusajan puitteissa kukaan valita niin se on lainvoimainen kaikista mahdollisista virheistään ja laillisuuspuutteellisuuksistaan huolimatta

tuskin tässä salissa kukaan haluaa sinänsä poistaa kunnilta ja maakuntaliitoilta kaavoitusvaltaa kysymys onkin siitä käytetäänkö tätä valtaa sellaisella tavalla joka vastaa sitä lainsäädäntöä mitä tämä eduskunta on säätänyt mielestäni kaavoitusta koskevan lainsäädännön myöskin sen sisältöasioiden pitäisi olla oikeasti sitovia jos tällainen viranomaisten laillisuusvalvonta poistetaan niin herää kysymys minkä takia me nyt sitten täällä ylipäätänsä kaavoitusta koskevia lakeja säädämme jos niiden lakien noudattamisen valvonta jätetään pelkästään kansalaisten aktiivisuuden ja asiantuntemuksen varaan

tämä on hyvin harkiten toteutettua mutta sinänsä tarpeellista tämä ympäristöministeriön laillisuusvalvonta maakuntakaavojen suhteen senhän osoittaa se että kolmessakymmenessä tapauksessa kolmestakymmenestäkolmesta ympäristöministeriön kanta on khossa voittanut sama koskee ely ely keskusten valitusoikeutta kuntien kaavapäätöksistä niissähän on myöskin laillisuudesta kysymys pääsääntöisesti ely keskusten valitukset ovat menestyneet eli myös oikeusasteet ovat todenneet että niiden harjoittama laillisuusvalvonta on ollut tarpeellista

arvoisa rouva puhemies täällä salissa on muutamissa puheenvuoroissa epäilty sitä että jatkossa valtion ja ympäristöministeriön rooli poistuisi maakuntakaavoituksessa siinä prosessissa se ei pidä edelleen jatkossa ministeriötä kyllä kuullaan kaavoitusprosessin aikana ja valtion roolin muuttuessa kaavoituksesta ei kuitenkaan poistu valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden huomioonottamisvelvollisuus se säilyy siellä edelleen tällä hallituksen esityksellä on tarkoitus että maakuntien liitot voivat paremmin kehittää yleispiirteistä suunnittelua siihen suuntaan kuin siellä alueella nähdään parhaaksi ja että myöskin ne suunnittelut ja toteutukset palvelevat maakunnan erityispiirteitä ja alueiden erityisominaisuuksia on ollut tässä viime vuosina tärkeä tärkeä huomio että monesti ympäristöministeriössä ei ole pystytty huomioimaan niitä maakuntien erityistarpeita eri puolilla suomea

arvoisa puhemies edustaja torniaisen viimeinenkin puheenvuoro oli erinomainen ja hän nosti esille niitä ongelmia mitä tässä kaiken kaikkiaan on minä toistan vielä tuon edustaja torniaisen puheenvuoron jatkoksi jo aiemmin sanomani eli maakuntakaavoituksen sujuvuus ja joutuisuus luo pohjan koko kaavajärjestelmän toimivuudelle ja kaavahierarkian toteutumiselle siihen mitä edustaja halmeenpää tuossa totesi että en kai usko että viranomaiset valittavat toistensa päätöksistä hidastaakseen muun muassa näitä kaavaprosesseja minun on kyllä edustaja halmeenpää pakko todeta että kyllä minä vakavasti epäilen sitä että usein myös

arvoisa rouva puhemies huolimatta siitä että edustaja korhonen epäilee että viranomaiset valittavat vain hidastaakseen prosesseja kyllä kai on syytä kuitenkin huomioida se tosiasia minkä edustaja hassi tässä juuri totesi että suurin osa aikaisempien ympäristökeskusten ja nykyisten ely keskusten kaavavalituksista on johtanut kaavan laittomaksi toteamiseen eri oikeusasteissa ei kai silloin kyse ole hidastamistarkoituksesta vaan siitä tarkoituksesta että kaavat ja kaavaprosessit olisivat paitsi sujuvia ja nopeita myös lainmukaisia

arvoisa puhemies edustaja halmeenpää suurella ystävyydellä en todellakaan sanonut että viranomaiset valittavat toisten viranomaisten päätöksistä vain hidastaakseen kaavoitusprosessia totesin että usein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

ensimmäisessä käsittelyssä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

ensimmäisessä käsittelyssä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

ensimmäisessä käsittelyssä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

ensimmäisessä käsittelyssä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

ensimmäisessä käsittelyssä

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenestoinen asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

mietintö pannaan pöydälle yhdestoista yhdettätoista kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmeneskolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

mietintö pannaan pöydälle yhdestoista yhdettätoista kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesneljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

mietintö pannaan pöydälle yhdestoista yhdettätoista kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesviides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

mietintö pannaan pöydälle yhdestoista yhdettätoista kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmeneskuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle yhdestoista yhdettätoista

kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesseitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö

pannaan pöydälle yhdestoista yhdettätoista kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmeneskahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

mietintö pannaan pöydälle yhdestoista yhdettätoista kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesyhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

mietintö pannaan pöydälle yhdestoista yhdettätoista kaksituhattaviisitoista pidettävään